nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksen mukaan omaishoitajien oikeutta vapaaseen laajennetaan siten että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus pitää vapaata kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti yhtäjaksoisessa hoidossa oikeus vapaaseen on jatkossakin vähintään kolme vuorokautta lisäksi sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset omaistaan tai läheistään hoitavan henkilön vapaista sekä kunnan velvollisuudesta järjestää vapaan aikainen tarkoituksenmukainen sijaishoito

laadukasta ja kuntouttavaa hoivaa merkittävä osa omaisiaan ja läheisiään pitkäaikaisesti hoitavista henkilöistä ei ole tehnyt omaishoitosopimusta ja he ovat näin omaishoitajan jaksamista tukevan vapaajärjestelmän ulkopuolella sosiaalihuoltolakiin ehdotetulla muutoksella vahvistetaan myös näiden henkilöiden oikeutta vapaaseen valiokunta toteaa että ilman omaishoitosopimusta olevien osalta lain toimeenpanoon liittyy haasteita jotta omaisiaan ilman omaishoitosopimusta hoitavat olisivat yhdenvertaisessa asemassa kunnissa tulisi olla kriteerit joiden perusteella omainen on oikeutettu vapaaseen arvoisa puhemies lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajille valmennusta ja koulutusta valmennusta on paljon järjestetty järjestöjen tuottamana ja vapaaehtoisvoimin ja omaishoitajat ja läheiset liitto tässä uraauurtavaa työtä valiokunta pitääkin tärkeänä että valmennuksen muuttuessa kunnan tehtäväksi valmennuksen tuottamisesta voivat jatkossakin vastata myös järjestöt joilla on siitä vahvaa osaamista ja pitkäaikaista kokemusta valiokunta ehdottaa että valmennus siirtyy kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin vasta vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien tällöin järjestöjen on on mahdollista sopeuttaa toiminta niin että ne voivat tuottaa palveluja hankintalain säännösten mukaisesti valmennukseen varatut voimavaralisäykset tulisi kuitenkin toteuttaa suunnitellusti jo vuosina ja kaksituhattaseitsemäntoista näin kunnat ja maakunnat voivat jo ennen lainmuutosta käynnistää valmennuksen suunnittelun kehittämisen ja juurruttamisen osaksi pysyvää toimintaa omaishoitotehtävää tukevana palveluna lakiin lisätään säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajalle hyvinvointi ja terveystarkastuksia ja hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali ja terveyspalveluja valiokunta pitää esitystä tervetulleena koska hoidettavan terveydestä ja hyvinvoinnista on huolehdittava ja usein hoitajan oma terveys jää toissijaiseksi valiokunta korostaa myös

että myös omaishoitajan psyykkiseen jaksamiseen ja kuntoutukseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota valiokunta pitää myös tiedonkeruuta erittäin tärkeänä jotta omaishoitajia koskevaa lainsäädäntöä kehitettäessä voidaan paremmin ottaa huomioon omaishoidon moninaisuus säätelyä kehitettäessä on tarpeen tunnistaa erilaiset hoivatilanteet ja erilaisten hoidettavien vaatimukset omaishoitajien terveyden jaksamisen ja hoivan laadun suhteen arvoisa puhemies omaishoidon tuella hoidettiin vuonna kaksituhattaneljätoista lähes seitsemäätuhatta alle kahdeksantoista vuotiasta lasta omaishoidossa on eri ikäisiä tarpeiltaan erilaisia lapsia joiden oikeuksiin ja hyvinvointiin nyt ehdotettavilla muutoksilla on selkeä vaikutus hallituksen esitys ei kuitenkaan sisällä lapsivaikutusten arviointia valiokunnan mukaan esityksen vaikutusarvioinnissa olisi ollut tärkeää huomioida eri ikäryhmät niiden tarpeet mukaan lukien erityiset tarpeet jotka syntyvät lapsen sairaudesta vammaisuudesta tai muusta erityisestä taustatekijästä kuten kulttuuri ja kielitaustasta

sitten puhujalistaan

puhemies arvoisat kansanedustajat tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys on varmasti yksi tärkeimpiä

omaishoidon kehittäminen on ollut kokoomukselle ja kokoomuksen eduskuntaryhmälle keskeinen tavoite tämä oli yksi keskeinen tavoitteemme on todellakin hallitukselta tärkeä arvovalinta että suurten leikkausten keskellä omaishoitoon panostetaan merkittävästi lisäeuroja ja ja näin valtakunnallinen omaishoidon kehittämisohjelma ottaa vihdoinkin merkittävän askeleen eteenpäin kokoomuksen eduskuntaryhmälle keskeisiä tavoitteita ovat olleet omaishoitajien tukeminen vapaaseen sen vahvistaminen sijaishoidon kehittäminen sijaishoidon saatavuuden ja laadun parantaminen ja myöskin omaishoitajien hyvinvointi ja terveystarkastusten saaminen mahdollisimman monen omaishoitajan saataville

tuossa puheenjohtaja erinomaisesti esitteli ja ja toteankin että todellakin tämä oli yksimielinen mietintö ja otan muutamia nostoja tästä erityinen toive omaishoitajilla on on ollut se että omaishoitajien vapaiden käyttöön tulee joustavuutta eli vapaan voi käyttää vuorokautta lyhyemmässä ajassa tai sitten vapaita voi kerätä niin että nämä vapaat voidaan räätälöidä kunkin tarpeeseen tämä on erittäin tärkeää esitys on todellakin osa sipilän hallituksen sote palvelurakenneuudistusta jossa palvelurakenteita muokataan ihmisille sopivaksi eli eli tällä uudistuksella vahvasti tuetaan omais ja perhehoitoa ja samalla voidaan vähentää perinteisen laitoshoidon tarvetta sekä lisätä kotona asumista ja samalla vähennetään kalliita laitoshoidon kustannuksia ja todellakin ydinasia mikä on tärkein tässä esityksessä on omaishoitajan jaksamisen ja omaishoidon laadun edistäminen ja näitä tavoitteita tämä

ihmiselle useimmin se tärkein ja rakkain paikka asua ja kun tällä lakiesityksellä todellakin voidaan kotona asumista mahdollistaa on on sen tukeminen todella perusteltua ihmisen elämänlaadun kannalta toisaalta tässä huomioidaan todella hyvin omaishoitajan taakka omaishoitajan työ on hyvin hyvin arvostettavaa mutta se on vaativaa ja usein kovin ja tällä esityksellä taataan omaishoitajan vapaat hetket joiden avulla sitten omaishoitaja voi kerätä voimavaroja läheisensä hoitamiseen tähän lakiesitykseen on todellakin kirjattu omaishoitajille hyvinvointi ja terveystarkastukset mutta se ei ole suoranaisesti kuntien velvollisuus vaan lakiin on kirjattu tarvittaessa ja tällä puheenvuorolla haluan haluan kannustaa kuntia ottamaan nämä tarkastukset käyttöön näillä hyvinvointi ja terveystarkastuksilla voidaan ennalta ehkäisevästi tarttua asioihin ja auttaa omaishoitajaa ajoissa ja näin vältytään siltä omaishoitajasta tulee autettava ja että omaishoitaja huomaamattaan uupuu eli on on tärkeää myöskin aina kysyä kuka kuka hoitaa omaishoitajaa tämä esitys on todellakin osa pääministeri sipilän hallituksen kärkihanketta jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten kotihoidon kärkihanketta ja on hyvä sanoa että todellakin tähän kärkihankkeeseen on tulossa vahvasti lisärahoitusta mutta todellakin budjettiin tulee sitten vuosittain jos katsotaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista tasossa yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa tämä on todella mittava panostus arvoisa puhemies haluan vielä todeta sen kun aika tässä loppuu ja ja käytän vielä puheenvuoron että tämä lakiesitys oli oli yksimielinen mutta yksi puute tässä lakiesityksen valmistelussa oli ja se oli se että tätä ennen ei tehty lapsivaikutusten arviointia ja tämä on juuri sen kaltainen lakiesitys jossa tuo arviointi pitäisi tehdä kun ykn lasten oikeuksien sopimuksessa erityisesti todetaan lapsi joutuu eroon vanhemmistaan kuten kuten omaishoidossa on tilanne jossa omaishoitaja käyttää vapaapäiviä ja tukipalveluita niin tämä esitys on nimenomaan sellainen jossa tuo arviointi olisi pitänyt tehdä ja kyllä vahvan viestin lähetän maan hyvälle hallitukselle että jatkossa nämä vaikutusarvioinnit pitää tehdä ja ja lasten edun pitää olla aina ensisijainen kun lainsäädäntöä valmistellaan mutta kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee vahvasti tätä lakiesitystä ja kiittää hallitusta siitä että tämä tuli eduskunnan käsiteltäväksi ja nyt olemme sen valmiit hyväksymään

myönteistä että omaishoitoa kehitetään ja tämä vastaa täysin myös sosialidemokraattien tavoitteita ja kyllä minä yhdyn edustaja sarkomaan näkemykseen lapsivaikutusten arvioinnista me olemme juuri tänään valtiovarainvaliokunnassa käsitelleet kehysmietintöä myös sosialidemokraatit ovat siinä yhteydessä tuoneet laajemminkin esiin että hallituksen esityksistä liian usein puuttuvat erilaiset vaikutusarviot niin lasten kannalta kuin vaikka esimerkiksi tulonjakovaikutusten kannalta puhemies on tärkeää kehittää vanhusten kotihoitoa mutta on myös tärkeää muistaa vanhushoiva yleisemmin nyt haluan tuoda tässä yhteydessä esiin huolen esimerkiksi hallituksen suunnitelmista sen suhteen että hallitus aikoo vanhustenhoivassa hoitajamitoitusta heikentää

luopua
tehdään niin että otetaan sellainen pieni debattikierros tässä elikkä jos haluatte varata puheenvuoroja niin se tehdään viidennellä painikkeella ja nousemalla seisomaan

arvoisa puheenjohtaja omaishoidon kehittäminen on todella tärkeää ja omaishoitoa on tuettava mutta samalla on kyllä hyväksyttävä se että jossain vaiheessa esimerkiksi muistisairautta sairastavan hoito kotona ei onnistu vaikka vaikka omainen saisi kaiken mahdollisen tuen ja avun eli omaishoidosta ei saa koskaan tulla myöskään pakkoa tämmöisessä tilanteessa muuton yhteisökotiin pitäisi olla helppo ja realistinen vaihtoehto

arvoisa puhemies on todella hienoa että omaishoitoa kehittävä ja parantava laki on nyt tässä pisteessä ja astumassa voimaan suomalaisten omaishoidettavien ja omaishoitajien parhaaksi täällä aiemmissa puheenvuoroissa otettiin esiin lapsivaikutusten arviointi ja olen tosi hyvilläni siitä että tämän hallituksen ohjelmassa lapsivaikutusten arviointi osana päätöksentekoa sekä kunnallisella että valtiollisella tasolla otetaan nyt todesta ja sitä toimintamuotona kehitetään vähän uutena lähestymistapana perinteisesti tunnettujen vaikkapa sukupuolivaikutusten arvioinnin lisäksi pidän hyvänä myös sitä että tämä on asia jota eduskunnassa saatamme nyt käsitellä valiokunnan yhteisen mietinnön kautta niin että oppositio tukee hallitusta tässä esityksessä se on arvokasta koska työ perustuu sosialidemokraattisen ministerin vetämään omaishoidon kehittämistyöryhmään ja tämä hallitus nyt sitten halusi laittaa sen pelkästä selvityksestä toteen

arvoisa rouva puhemies varmasti tässä salissa on todellakin yksimielisyys siitä että omaishoitajat tekevät meidän koko yhteiskuntamme kannalta äärimmäisen tärkeää työtä kaikki ne esitykset mitkä vain vähänkin parantavat heidän asemaansa ovat äärimmäisen tervetulleita ja siitä johtuu varmasti tämä yksimielinen mietintö myöskin valiokunnassa tässä yhteydessä on tietysti hyvä huomauttaa että suomessa edelleenkään kaikki ne jotka tekevät tätä raskasta ja tärkeää omaishoitotyötä eivät kuitenkaan tämän tuen piiriin pääse kristillisdemokraateillahan on pitkään ollut tavoitteena se että meillä omaishoidon tuki saataisiin siirrettyä kelalle jolloinka sitten voitaisiin varmistua siitä että nämä tuen kriteeristöt olisivat yhtenäiset ja myöskin siitä esimerkiksi sellaisia tilanteita että jos alkuvuodesta haetaan omaishoidon tukea niin sen saattaa saada mutta loppuvuodesta ei enää koska kunnat ovat taloudeltaan niin niin erilaisia siinä mielessä tämä pitää kyllä asettaa seuraavaksi suureksi uudistustavoitteeksi tämän omaishoidon suhteen

arvoisa puhemies tämä lapsivaikutusten arviointi on todella keskeinen asia mutta toinen asia mikä liittyy omaishoitoon on ikääntyneet puolisot jotka hoitavat omaistaan omaistaan kotona erityisesti näissä tilanteissa pitäisi aina varmistaa se että omaishoito on aito valinta eikä johdu siitä että että hoitopaikoista on on pulaa tai tai hoitopaikat eivät vastaa laadultaan sitä mitä ihmiset odottavat tästä syystä me sosialidemokraatit olemme aina korostaneet sitä että että vanhustenhoivassa pitää kantaa huolta myös siitä siitä hoivasta jota tehdään tuetussa palveluasumisessa ympärivuorokautisessa hoidossa ja erilaisissa välimuotoisissa hoitopaikoissa joita todellakin tarvitaan lisää erityisesti muistisairauksista kärsivien ikääntyneiden ihmisten kohdalla tämä laki on tervetullut mutta tässä jää vielä asioita joita pitää pitää edelleenkin vielä

todeta oppositiolle kun kovin usein opposition puolelta todetaan että tämä hallitus erityisen huonosti olisi vaikutusarvioinnit tehnyt kuten edustaja saarikko totesi että olemme erityisesti ottaneet tämän lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisen koska sitä ei aiemmin ole tehty mutta ikävää mielestäni oli että tähän se ei vielä ehtinyt ja siksi tämän asian nostin esille ja ja totesin tuossa että tämä uudistus on osana sipilän hallituksen sote palvelurakenneuudistusta teemme palvelurakennetta ihmisen näköiseksi omaishoito on yksi osa sitä ja on aivan selvää että siksi me halusimme lakiin nämä hyvinvointi ja terveystarkastukset jotta kohdataan säännöllisesti omaishoitaja ja voidaan sitten varautua siihen jos ei enää jaksa ja on sitten muita mahdollisuuksia missään nimessä omaishoitajana olemisen ei pidä olla pakko vaan pitää olla sitten mahdollisuuksia mahdollisuuksia siirtyä esimerkiksi yhteisökotiin tiedän ja ja tunnen että tämä on iso huoli omaishoitajilla ja tähän todellakin vahvasti

arvoisa rouva puhemies perussuomalaiset iloitsevat että tämä lakiesitys on nyt tullut eduskuntaan ja viesti sieltä kansan keskuudesta ja omaishoitajilta on saatu kuuluviin on hienoa että omaishoitajille turvataan vapaapäiviä ja toivottavaa on että sitten myös se sijaishoito on tulevaisuudessa toimivaa sijaishoito ei saa olla pelkkä säilöönotto tänään vietetään maanlaajuisesti ja kansainvälisesti kampanjapäivää ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja meillä se tunnetaan kätketyt äänet kampanjapäivänä meidän tulee tehdä kaikkemme kaltoinkohtelun ja täällä nostettiin esille tämä hoitajamitoitusasia hoitajamitoituksen heikentäminenhän aloitettiin jo viime kaudella jolloin laatusuositusta ruvettiin heikentämään se pudotettiin sieltä nolla pilkku kuusi nolla pilkku kahdeksasta nolla pilkku viiteen ja ne ovat ne luvut mitä me nyt tällä hetkellä katsomme elikkä meillä kaikilla on syytä katsoa peiliin minkä takia hoitajamitoitus on tällä hetkellä nolla pilkku viisi ja miksi se on asetettu siihen

puhemies jos omaishoitajat menisivät lakkoon niin siitä seuraisi kaaos minä luulen että se kertoo tämän työn tärkeydestä ja siitä että todellakin kannattaa miettiä niitä välineitä joilla omaishoitajien arkea voidaan helpottaa siinä mielessä tämä hallituksen esitys on tervetullut uudistus mutta kun näitä vapaapäiviä mietitään niin on oleellista miettiä myös sitä mitkä ovat sen omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liian usein me lähdemme siitä että että nämä vapaapäivät hoidetaan sitä kautta että hoidettava viedään johonkin laitoshoitoon siksi ajaksi kun vapaita on usein omaishoitajien puolelta kuulee sen viestin että olisi parempi saada apua kotiin koska silloin se arki ei sekoittuisi niin paljon kuin näissä intervallijaksoissa

oikein tiedä mihin suuntaan mennään mennäänkö siihen suuntaan että kunta vastaa vai mennäänkö siihen suuntaan että ne siirtyvät maakunnille toivon että tämä ei tuo jatkossa ikään kuin sitä tilannetta että että jäämme sellaiseen välitilaan että nämä asiat eivät sitten käytännössä toteutuisi

puhemies olen iloinen nyt siitä että että omaishoitajien mahdollisuus vapaapäiviin paranee näitten lakiesitysten ansiosta sillä että myös perhehoitoa kehitetään ja lyhytkestoinen perhehoito on kyllä näyttänyt kyntensä sekä omaishoitajat että hoidettavat ovat antaneet erittäin rohkaisevaa palautetta niissä paikoissa joissa tämä on ollut käytössä ja kymmenissä kunnissa jo on käytössä tämä

puhemies lakiuudistus on todella tärkeä ja on hyvä että huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta sillä työ on todella rankkaa ja kuten mietinnössä todetaan nytkin merkittävä osa niistä omaishoitajista jotka ovat oikeutettuja lomiin ovat jättäneet ne käyttämättä koska he eivät voi luottaa siihen että hoidettava saa heidän lomansa aikana laadukasta ja hyvää ja yksilöllistä hoitoa on tärkeää että tähän nyt kunnat kunnat jatkossa panostavat ja se voi olla myös monenlaista ja myös järjestäjätahot voivat olla olla monenlaisia kuten järjestöjä

esille nostettuun henkilöstömitoitusasiaan kannattaa muistaa että henkilöstömitoitus ei ole pelkkä luku jossain suosituksessa tai tai muussa paperissa vaan henkilöstömitoituksen on perustuttava asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin näitten laadukkaiden palveluiden tuottaminen edellyttää että käytössä on oikeanlaista henkilöstöä ja henkilöstön osaamista juuri oikeassa oikeassa paikassa eli tärkeämpää kuin pelkät numerot on se että voidaan miettiä myös sitä että meillä on on se oikea osaava henkilöstö oikeassa paikassa toki täytyy sanoa että paitsi sen hyvän

arvoisa puhemies tämä hallituksen lakiesitys on perusteltu se on tärkeä lähdin politiikkaan vasta muutamia vuosia sitten ja syy siihen oli tämä omaishoitajien asema jota olin saanut läheltä seurata ja johon perussuomalaiset vaativat parannusta nyt täällä eduskunnassa on hienoa huomata että omaishoitajista ollaan huolissaan yli puoluerajojen että on ollut kertakaikkisen hienoja puheenvuoroja vapaapäivät ovat tarpeen mutta samalla tosiaankin on huolehdittava hoitajamitoituksesta ettei hoidettava mene aina huonompaan kuntoon ollessaan laitoksessa hoidossa tästäkin on ihan omakohtaisia kokemuksia

puhemies vaikutusten arviointeja tarvitaan tämä lakiuudistus on sinällään hyvä mutta hienoa että tähän seikkaan on kiinnitetty huomiota omaishoidon tuella hoidettiin kuitenkin vuonna kaksituhattaneljätoista lähes seitsemäntuhatta lasta eli merkittävä määrä kiinnittäisin huomiota siihen että myös tämän perhehoidon kohdalla nämä vaikutusten arvioinnit puuttuvat varsinkin lastensuojelun keskusliitto ja muut lapsiasiainjärjestöt ovat hyvinkin voimakkaasti ottaneet tähän kantaa että on menty enemmän elinkeinopoliittisin intressein kuin lapsen etu edellä

tämä hallituksen esitys on on hyvä ja on hyvä että tämä on yksimielisesti nyt etenemässä omaishoitajien kohdalla aivan keskeinen kysymys on jaksaminen omaishoitotyö on henkisesti ja usein myös fyysisesti kuormittavaa siksi vapaat ja erilaiset palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä jotta omaishoitaja jaksaa sitä työtään tehdä

vapaapäiviinkin liittyvät palvelumaksut saattavat nousta kynnyskysymykseksi ja ja ongelmaksi mutta pitkällä tähtäimellä olisi todellakin tärkeää että paitsi että näitä palveluja ja vapaita pystytään parantamaan myös saataisiin kaikille omaishoitajille oikeus omaishoidon tukeen aivan samaan tapaan kuin on meillä lasten

puheenvuoron tuossa myöhemmin mutta tässä debatissa haluan korostaa samaa asiaa kuin edustaja mäkisalo ropponen toi viisaassa puheenvuorossaan esille omaishoito on tärkeä vanhustenhoivan muoto mutta välttämättä omaishoitotilanteet eivät pysty jatkumaan aivan sitten sinne elämän loppuun saakka ja myös muita hoitomuotoja tarvitaan on hyvä muistaa se että kaikilla ei ole omaista joka pystyisi ryhtymään omaishoitajaksi sen takia tällaiset erilaiset yhteisökodit ja myös perhehoito jota kohta seuraavassa

ovat todella tärkeitä rinnalla kulkevia asioita joita meidän pitää tässä yhteiskunnassa kehittää mutta tässä kohdin iloitsen siitä että muun muassa hyvinvointi ja terveystarkastusten ja tämän valmennuksen ja koulutuksen kautta tuemme omaishoitajia heidän tärkeässä työssään

rouva puhemies hyviä puheenvuoroja olisin itse omista kokemuksistani hieman kertonut olen holhoustoimen edunvalvonnan lakimiehenä tavannut paljon muistisairaiden omaishoitajia ja heillä on todella raskas taakka koska he hoitavat sen terveyspuolen sekä taloutta koskevat asiat ja he joutuvat hoitamaan koko koko perheen ruljanssin monesti näissä keskusteluissa on tullut esille mitä täällä todettiin että näitä päiviä ei käytetä he eivät raaski viedä he eivät luota siihen palvelun tasoon elikkä sen takia on tärkeää että siihen laatuun kiinnitetään huomiota ja siihen että siellä eivät ihmiset vaihdu koko ajan koska muistisairas ihminen ei voi ensinnäkään vaihtaa koko ajan ympäristöä siksi hänen pitäisi olla kotona ja sen ihmisen pitäisi olla myös aika paljon se sama ja semmoinen johon on tullut luotettavat välit

arvoisa puhemies on tosi hyvä että tässä debattikeskustelussakin nousee esiin yhteinen huoli tästä sijaishoitojärjestelystä tilanteissa joissa omaishoitaja voisi niitä lakisääteisiä vapaapäiviään pitää tähän myös valiokunta kiinnitti painokkaasti huomiota kuulemisissa ja asiantuntija arvioissa pidän tärkeänä että me eduskunnan päästä seuraamme nyt myös sitä hallituksen kärkihanketta omaishoidon kehittämisestä jossa nimenomaan on tarkoitus tätä linkitystä mahdollisesti omaishoidon ja lyhytaikaisen perhehoidon välillä vahvistaa ja ylipäätään ottaen näitä sijaishoitojärjestelyjä täsmentää edustaja nurmiselle haluan sanoa että harvoin kuulee elinkeinopolitiikka sanaa

omaishoitoa on kehitetty vaiheittain runsaan kahdenkymmenen vuoden ajan ja omaishoitajien vapaapäivien määrää on lisätty säädetty tapaturmavakuutuksesta sekä omaistaan hoitavalle oikeudesta hoitovapaaseen kehitystä on siis tapahtunut vuosien varrella mutta isoin ongelma eli omaishoitajien epätasa arvoinen asema asuinkunnasta riippuen on vielä jäänyt korjaamatta

myös vaihtelee vuosittain eikä uusia omaishoitosopimuksia aina pystytä tekemään tarvittavaa määrää mielestäni tuleekin vakavasti harkita omaishoidon kustannusten siirtoa kelan hoidettavaksi se takaisi tasa arvon omaishoitajien välille ja poistaisi kuntakohtaisia eroja

puhemies omaishoito on edullista mutta myös inhimillistä usein hoitajana on puoliso joka on itsekin iäkäs kun ministeri ei ole paikalla niin kysyisin valiokunnan puheenjohtajalta tai valiokunnan jäseniltä nousiko valiokuntakuulemisessa esille se mistä ainakin itse olen jonkin verran saanut palautetta että nämä henkilöt ovat usein hyvin pienellä toimeentulevia se palkkio on pieni ja usein he vielä ovat hyvin säästäväisiä minulle on tullut viestiä siitä että vaikka saisi käyttää näitä päiviä niin niitä ei käytetä kun ne ovat maksullisia onko tämä noussut esille ja onko teillä tietoa siitä miten monet jättävät käyttämättä näitä vain tämän säästäväisyyden ja ja pienellä elämisen tavan mukaisesti

tämä laki on erittäin tärkeä on hienoa että omaishoito ja omaishoitajat ovat nousseet esille itse näkisin että että kun meillä on perussairaanhoito ja erikoissairaanhoito niin omaishoito on niin tärkeä että sen voisi rinnastaa yhtenä hoitomuotona perussairaanhoidon ja ja erikoissairaanhoidon rinnalle tässä oleellista on tietysti omaishoitajien hyvinvointi ja sen takia pidimme tärkeänä valiokunnassa ettei tehdä pelkästään terveystarkastuksia vaan myös hyvinvointi ja terveystarkastuksia järjestettäisiin joissa riittävän

työssä käyvää jotka myös hoitavat omaisiaan ja joista yhdeksänkymmentä prosenttia on naisia eli tämä on erittäin tärkeä iso asia josta debatti jatkukoon

arvoisa puhemies jotta mahdollisuus vapaisiin aidosti toteutuisi niin mielestäni on kehitettävä sijaishoitoa ja panostettava myöskin sen laatuun tämän sijaishoidon on oltava hoidettavan tarpeiden mukaista ja laadukasta ja kuntouttavaa aivan kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on lausunnossaan todennut näiden hoidettavien joukossa on hyvin eri ikäisiä ja erilaista hoitoa tarvitsevia ja sen vuoksi tarvitaan myöskin erilaisia sijaishoitovaihtoehtoja ja myöskin lisää kotona tehtävää sijaishoitoa

omaishoitajat tekevät yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeää työtä erityisen tärkeää työ on inhimilliseltä kannalta mutta yhteiskunta myös säästää huomattavan summan kun ihminen saa olla laitospaikan sijaan kotona lähipiiriinsä kuuluvan ihmisen hoidettavana tässä voi perustellusti sanoa että euro johonkin asiaan tuo kaksi euroa takaisin ellei peräti enemmän kun omaishoitaja jaksaa paremmin työssään työssään ja hoitaa omaistaan niin se on inhimillisesti hyvin sijoitettu ja myös yhteiskunta säästää se että hallituksen esityksen mukaan nyt muun muassa mahdollistamme omaishoitajille lisää vapaapäiviä on pieni askel ja muutakin tarvitaan esimerkiksi omavastuu vapaapäivistä on erikoinen käytäntö kuka muu joutuu maksamaan vapaapäivänsä viettämisestä täytyy näin ensimmäisen kauden edustajana ihmetellä miten näitäkin yksimielisiä parannuksia tehdään vasta nyt eikä tehty esimerkiksi edellisellä hallituskaudella osaako tähän kysymykseen joku vastata

arvoisa puhemies todellakin sipilän orvon ja ja soinin hallituksella on lämmin sydän vahva sosiaalinen omatunto tämä on erittäin tärkeä arvovalinta että omaishoitoon panostetaan tänä vaikeana aikana tämä yhdenvertaisuus yhtenäiset kriteerit on on tärkeä tavoite rahaa oli näinkin paljon ihan kaikkea tällä ei saatu aikaiseksi ja kyllä hallitus on ajatellut sitäkin eli meillä on kärkihankkeissa mahdollisuus esimerkiksi tulevien sote alueiden maakuntien alueilla luoda yhtenäiset kriteerit omaishoitoon ja ja sitä kautta myöskin edistää tätä yhdenvertaisuutta kyllä kannustan kansanedustajia tutustumaan näihin kärkihankkeisiin joissa tätä asiaa viedään eteenpäin tosiaankin tulevaisuudessa kun omaishoidon lainsäädäntöä kehitetään tuo seurantatietojen hankkiminen niistä haasteista joita on omaishoidossa on tärkeätä mutta myöskin sen hahmottaminen että

arvoisa rouva puhemies omaishoitajien vapaapäiväoikeuksien ja sijaisapujärjestelyjen parantaminen ovat tietysti aivan erinomaisen tässä keskustelussa esiin jo noussut yhtä olennainen asia myös omaishoitajien ja hoidettavien kannalta on todella kuitenkin myös hoitajamitoitus iäkkäiden palveluissa erityisesti mitoituksen alentaminen nykyisestä minimistä nolla pilkku viisi hoitajaa asiakasta kohden vielä entisestään nolla pilkku neljään on aivan väärä suunta ja korjattava ehdottomasti on nimittäin niin että mikään ammattitaito tai osaaminen ei valitettavasti riitä mikäli hoitavia ja auttavia käsipareja on vain yksinkertaisesti liian vähän hoidettavien määrään ja korkealla ammattietiikalla tehtävään työhön käytettävissä olevaan aikaan nähden tämä asia on sikäli suorassa yhteydessä omaishoitajiin ja hoidettaviin että omaishoitajat eivät halua omaisiaan palveluasuntoihin hoitolaitoksiin viedä mikäli nämä asiat eivät ole kunnossa

arvoisa rouva puhemies omaishoitotehtävää tukevana palveluna lakiin lisätään säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajalle hyvinvointi ja terveystarkastuksia ja hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaali ja terveyspalveluja tämä on hyvä parannus sillä hoitaja voi olla fyysisesti lähes yhtä heikossa kunnossa kuin hänen hoidettavansakin ja myös henkiset voimavarat voivat olla vähäiset on tiedossa tapauksia joissa omaishoitaja on passitettu saman tien sairaalaan hänen tuodessaan hoidettavaa lääkärin vastaanotolle muistisairaat kuten myös kehitysvammaiset hoidettavat voivat käyttäytyä aggressiivisesti ja vihamielisesti joten omaishoitajien mahdollisesti kokema väkivalta hoitotyössä olisi myös ensisijaisen tärkeää tunnistaa
myönnän vielä viisi vastauspuheenvuoroa jälkeen menemme sitten puhujalistaan ja voimme sitten tokikin jatkaa debattia aina välillä nämä viisi henkilöä ovat mäkisalo ropponen juvonen lauslahti paloniemi nurminen edustaja mäkisalo ropponen olkaa hyvä
arvoisa puhemies edustaja juvonen ja monet muutkin täällä nostivat esille kaltoinkohtelun ja hoitomitoituksen on kyllä aivan selvä asia että liian vähäinen hoitajien määrä altistaa myöskin kaltoinkohtelulle puhun nyt niistä yhteisökodeista todellakin mitoitusten nolla viisi ja nolla pilkku neljä ero on se että jos hoitoyhteisössä on esimerkiksi neljätoista tai viisitoista asukasta niin nolla pilkku viisi tarkoittaa että aamu ja iltavuorossa on kaksi hoitajaa ja yössä on yksi mutta jos mitoitus on nolla pilkku neljä niin se tarkoittaa että joko aamuvuorossa tai iltavuorossa on vain yksi hoitaja jokainen voi ymmärtää että jos on neljätoista muistisairautta sairastavaa ihmistä ja heitä hoitaa yksi hoitaja työvuorossa niin se ei voi olla laadukasta hoitamista eikä

rouva puhemies olen työskennellyt vuosia vanhustenhoivassa ja varsinkin omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa parissa ja tavannut omaishoitajia joista täällä on kannettu syystäkin huolta he ovat usein hyvinkin väsyneitä ja itsekin tarvitsisivat jonkunlaista lääkärissäkäyntiä voivat voivat huonosti ja tekevät kaikkensa sen läheisensä eteen ja siinä mielessä tunnistan tämän tämän ongelman mistä täällä puhutaan meillä on paljon tehtävää jotta sijaishoitopaikat ovat sellaisia että siellä on riittävästi myös sitä aktiviteettia ja kuntouttavaa toimintaa ja ihmiset kohdataan siellä sillä tavalla kuin heidät

mitä siltä hoivapaikalta vaaditaan ovat erilaisia on hienoa että tässä mietinnössä nostetaan nämä

mietin mikä sana kuvaisi tätä lakia kuvaisin tätä sanalla välittävä välittävä laki se laki sisältää konkreettisia keinoja ja myöskin ihan silkkaa konkreettista rahaa omaishoitajien elämän arjen paremmaksi paremmaksi saamiseksi jokainen omaishoitaja tekee arvokasta työtä lähimmäisen hoitamiseksi jotta he kumpikin voivat asua omassa kodissa täällä on useammassa puheenvuorossa noussut esille omaishoitajien jaksaminen ja voi sanoa että se on ehdottomasti tärkeintä ennen kaikkea meidän työssä käyvien omaishoitajiemme jaksaminen he kasvattavat kansantuloa mutta samaan aikaan pitävät omasta lähimmäisestään huolta heidän kohdallaan tulee erityisesti kiinnittää huomiota jaksamiseen

arvoisa rouva puhemies edustaja nurminen viittasi elinkeinopolitiikkaan kun hän puhui perhehoidosta ja lastensuojelujärjestöjen huolesta minä haluaisin toivoa sitä että myös lastensuojelujärjestöt olisivat ennen kaikkea huolissaan siitä että meillä suomessa sijoitetaan lapsia ja nuoria aivan vääriin paikkoihin siitä on tehty erittäin runsaasti tutkimusta ja mistä se johtuu se johtuu tietenkin osittain ja valtaosin siitä että meillä ei ole vieläkään riittävästi perhehoitajia eikä sijaisvanhempia eli paletti ei ole valmis niin että voitaisiin lapsen edun mukaisesti aina löytää se juuri hänelle sopiva sijaishoitopaikka mutta tähän nyt toivottavasti saadaan parannusta kun seuraava lakiesitys on tämä perhehoidon uudistus mahdollisuuksia parannetaan ennen kaikkea perhehoitajien

on mahdollista

arvoisa puhemies lakiesitys sinällään on äärettömän hyvä ja tarpeellinen mutta kuitenkin haluan korostaa sitä viitekehystä jossa me tällä hetkellä

tuen saantikaan itsessään ei ole tällä hetkellä itsestäänselvyys monet kunnat saattavat kamppailla vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja odottaa budjetista vapautuvia rahoja tämä kertoo siitä että me olisimme tarvinneet kokonaisuudistuksen millä tätä viedä eteenpäin

kasvatetaan mitoitusta pohdin että mielestäni on hyvä kuitenkin keskustella onko se lapsen edun mukaista ja mielestäni näin ei ole

arvoisa puhemies täällä salissa on tästä omaishoitajien jaksamisesta kannettu huolta ja se on todella se iso kysymys ja siihen tämä laki tuo tervetullutta helpotusta näitten vapaiden muodossa mutta haluaisin nostaa tässä esille esille myös sen että liian usein tilanne on se että kun saa omaishoidon tuen niin sitten tämä hoitaja joutuu selviytymään yksin nämä omaishoitajat eivät ole suinkaan ammattilaisia ammattihoitajia he he joutuvat tekemään usein

näiden omaishoitajien tueksi tarvittaisiin kuitenkin kunnollinen paketti että että he selviytyvät ja se hoito on sitten laadukasta helsingin sanomissa oli maanantaina kolmen iäkkään omaishoitajan kirjoitus jossa he he ihmettelivät muun muassa sitä että riittävän tehokas unilääke lopetettiin heidän omaisiltaan ja he joutuvat nyt sitten kaikki valvomaan yöt niin hoitajat kuin hoidettavat eli näiden tilanteiden purkamiseksi tarvittaisiin tarvittaisiin siellä kunnissa ja tulevissa maakunnissa se riittävä tuki ja sitä huolta kyllä valiokunnan keskusteluissakin tämä laki vie asioita eteenpäin mutta toivon mukaan nämä käytännöt olisivat sellaisia että se koti oikeasti on sitten turvallinen ja hyvä myös sille hoitajalle sitten
mennään puhujalistaan

askel oikeaan suuntaan on kaikkien etu että omaishoitaja jaksaa ja voi hyvin jotta tämä inhimillisin ja kustannustehokkain hoitomuoto saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti kuten valiokuntakin on on huomioinut merkittävä osa omaishoidon vapaaseen oikeutetuista henkilöistä jättää nykyisin vapaansa käyttämättä tähän tulisi kiinnittää huomiota sijaishoitovaihtoehtoja on kehitettävä ja järjestettävä hoito niin että se vastaa hoidettavan yksilöllisiä tarpeita ja että omainen voi luottaa hoidettavan olevan hyvässä hoidossa omaishoito maksaa yhteiskunnalle vuodessa runsaat kolmetoistatuhatta euroa palveluineen yhdeltä hoidettavalta kotihoito noin kaksikymmentäkahdeksantuhatta euroa tehostettu palveluasuminen noin viisikymmentätuhatta ja laitoshoito noin euroa yli seitsemänkymmentä vuotiaiden omaishoito säästi julkisia menoja keskimäärin kaksikymmentätuhatta euroa hoidettavaa henkilöä kohden vuonna kaksituhattakolmetoista omaishoitona tehtävän hoitotyön laskennallinen arvo verrattuna vaihtoehtoisiin palveluihin kelassa tehdyn arvion mukaan runsaat kolme miljardia euroa vuonna kaksituhattakolmetoista arvoisa puhemies suomen ratifioiman ikäihmisten suojelua koskevan euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan kaikilla ikääntyneillä on oltava mahdollisuus viettää itsenäistä elämää tutussa ympäristössä niin kauan kuin he haluavat ja ovat siihen kykeneviä

kotiin tuotavia palveluja sekä myöhentää kodin ulkopuolisen ympärivuorokautisen hoidon tarvetta on muistettava että yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden omaishoitajien osuus kaikista kunnan kanssa sopimuksen tehneistä omaishoitajista on kasvanut jatkuvasti vuonna kaksituhattakaksitoista omaishoidon tuella hoidetuista kuusikymmentäseitsemän prosenttia oli täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta olisikin tärkeää ennakoida omaishoitajien ikääntyminen ja kehittää ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamista sekä edistää työikäisten mahdollisuuksia hoitaa iäkkäitä vanhempiaan meidän on pidettävä oikeassa arvossaan omaishoitajia jotka aivan liian pienellä korvauksella työskentelevät ja näin yhteiskunta säästää valtavia summia rahaa valiokunnan huomio lapsivaikutusten arvioinnin puuttumisesta on hyvä omaishoidon tuella hoidettiin vuoden neljätoista aikana lähes alle kahdeksantoista vuotiasta lasta ja monet ovat usein monisairaisia vammaisia lapsensa omaishoitajana toimimisessa on erilaiset haasteet kuin esimerkiksi iäkkäällä pariskunnalla vanhempien työelämän sovittaminen omaishoitoon voi olla todella haastavaa ja jokainen tapaus pitäisikin nähdä yksilöllisesti yksilöllisesti ja lapsen edun mukaisesti kuntakyselyn perusteella omaishoidon tuen hakemuksista hylättiin noin joka viides vuonna kaksituhattayksitoista yleisimmät syyt olivat kunnan asettamien tuen myöntämiskriteerien täyttymättömyys ja määrärahojen riittämättömyys noin joka kuudennen hakemuksen kohdalla omaishoitohankkeen kehittämistä onkin ripeästi jatkettava niin että omaishoidon tuen kriteereitä yhdenmukaistetaan ja kaikilla kriteerit täyttävillä tulee olla subjektiivinen oikeus tukeen jonka määrää myös pitäisi tarkistaa ylöspäin

arvoisa rouva puhemies tuossa nopeatempoisessa keskustelussa asiat varsin hyvin nousivat esille ja ja itse toin siinä sen yhden ongelman mikä minulle useammassa viestissä on tullut ja ja kun tässä hivenen eri puolilta suomea olevia kansanedustajakollegoja kävin jututtamassa niin samanlaista viestiä on tullut muillekin eli meillä on näitä näitä ihmisiä jotka hoitavat omaa läheistään tulevat varsin pienellä toimeen ja ovat myös hyvin säästäväisiä ja ja jättävät silloin käyttämättä näitä vapaapäiviä mitä myös tässä esityksessä nyt ollaan lisäämässä tästä esityksestä sinänsä iso kiitos mutta tärkeintä olisi se että nämä vapaapäivät olisivat tosiasiallisia kaikille niin että se ei saisi jäädä ainakaan siitä kiinni ettei olisi varaa niitä pitää mutta myös pitäisi kannustaa siihen että että

omaishoidon tuen saajaa joista kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneitä oli kuusikymmentäseitsemän prosenttia tässä valiokunnan mietinnössä todetaan että omaishoidon tuella hoidettiin samana vuonna eli kaksituhattaneljätoista lähes alle kahdeksantoista vuotiasta lasta ja yhdyn siihen että nämä vaikutusarvioinnit ovat kaikessa lainsäädännössä kyllä äärimmäisen tärkeitä ne eivät ole tämän hallituksen ongelma vaan ne ovat olleet ongelmia jo pidemmän aikaa mitä erilaisimmissa lainsäädäntötöissä eli ne pitäisi aina aina pystyä tekemään mahdollisimman hyvin niin että etukäteen olisi tiedossa mitä vaikutusta milläkin päätöksellä on tässä esityksessä siis esitetään lisättäväksi omaishoitajille oikeutta vapaaseen sitä laajennettaisiin siten että kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla olisi oikeus pitää vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohden ja tämän lisäksi sitten niillä jotka hoitavat ympärivuorokautisesti myös kolmeen vuorokauteen olisi olisi mahdollisuus ja kunnille tulee myös velvollisuus järjestää omaishoitajalle tarvittaessa valmennusta koulutusta sekä hyvinvointi ja terveystarkastuksia tämä asiakasmaksukysymys on se minkä itse itse nostin meillä on varsin pienet nämä omaishoidon tuet ja niistä pienistä rahoista johtuen kun sitten näitä maksuja kertyy monet jättävät niitä vapaita säästäväisinä ihmisinä käyttämättä ja se ei ole hoidettavan etu mutta ei se ole myöskään tämän hoitajan omaishoitajan etu sen takia toivon että näitä asioita tarkastellaan huolellisesti tässä keskustelussa on esille noussut myös se että meillä on edelleen alueellisia eroja kuntien välillä eroja siinä miten omaishoitoa käytetään kyllä tavoitteen tietysti pitäisi olla se että asuinpaikasta riippumatta omaishoito olisi samoilla kriteereillä samoilla periaatteilla kaikkien käytettävissä se on hyvä ja toimiva malli hoitaa läheisiä ja ja muitakin hoitoa tarvitsevia kunhan se tapahtuu niin että se ei ole pakko mikä tässä myös on hyvin keskustelussa esille tullut tästä esityksestä lämpimät kiitokset hallitukselle vaikeina talousaikoina tehdään tällaisia inhimillisiäkin päätöksiä

arvoisa

on on hienoa että voimme tehdä tämän kaikki yhdessä myös opposition kanssa tämä hallituksen esityshän tuo kaikille omaishoitajille vapaata se tuo kaksi päivää vapaata ja niille joilla on ympärivuorokautisesti hoidettava omainen siellä kodissa vapaata kertyy se kolme päivää kalenterikuukautta kohden vapaata voi myös jaksottaa mikä on hyvä asia omaishoitajalle laki tuo myös ohjauksen ja neuvonnan mahdollisuuden ja terveystarkastukset jotka kaikki ovat tärkeitä on hyvin tärkeää että kun omaishoitaja sen oman hoidettavansa sinne sijaishoitoon saattelee niin se sijaishoito on aikaista ja oikeanlaatuista ja siellä huomioidaan sen hoidettavan kaikki tarpeet meillä on paljon vielä tehtävää että me saamme ja löydämme jokaiselle oikean hoivapaikan täytyy olla aktivoivaa ja kuntouttavaa ja mielekästä hoivaa tarjolla ja huomioida myös se että omaishoidettavat ovat eri ikäisiä on olemassa nuorempia muistisairaita ja sitten iäkkäämpiä kaikilla on hieman erilaiset tarpeet vapaat jäävät usein käyttämättä juurikin siitä syystä että hoivapaikka ja ja hoidettava eivät kohtaa toisiansa olen itse ollut töissä omaishoitajien ja hoidettavien parissa ja tunnen sen tilanteen ja myönnän myös että paljon siellä on vielä me voimme kaikki myös kunnissamme lähteä tukemaan omaishoitajia tein kaksituhattayksitoista espoon valtuustossa valtuustoaloitteen liittyen omaishoitajien maksuttomiin liikuntakortteihin uimiseen ja kuntosaliin ja tämän vuoden alusta se aloite meni vihdoinkin läpi viekää ihmeessä kotikuntiinne myös tämänkaltaisia ideoita eli kaikki omaishoitajat joilla on omaishoitosopimus pääsevät tämän vuoden alusta ilmaiseksi uimaan ja kuntosalille se on otettu ilolla vastaan myös niiden nuorempien omaishoitajien parissa joilla on pieniä lapsia kotona hoidettavana täällä on mainittu siitä omaishoidon tuen ja hoitopalkkioiden ja niiden perusteiden kuinka myönnetään yhdenvertaistamisesta tässä esityksessähän on todellakin tarkoitus myös yhtenäistää maakuntien alueelle vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä näitä asioita niin että maakunnat voivat keskenään miettiä sitten millä tavalla tuet määräytyisivät yhdenvertaisesti täällä on nostettu hoitajamitoitus esille mikä on tärkeä asia eikä sitä saa sivuuttaa meillä on vanhuslaki kahdeskymmenes pykälä joka määrittelee sen että hoivapaikassa on oltava siihen hoivapaikkaan nähden riittävästi henkilöstöä ja muun muassa saattohoitotilanteessa henkilöstöresurssin on oltava kohdallaan

nolla pilkku kahdeksan mutta se silloisen hallituksen aikaan heikennettiin laatusuositusta heikennettiin ja siellä on tällä hetkellä nolla pilkku viisi se raja kuitenkin kun me olemme realistisia niin me ymmärrämme että todellisuudessa varmaan hyvin harvassa hoivapaikassa tästä rajasta pystytään menemään alaspäin ja se meidän tulee kaikkien myöntää näin voidaan tehdä niin silloin hoitoisuus pitää katsoa onko se mahdollista missä tarvitaan useampi hoitaja missä mahdollisesti vähemmän mutta pääsääntöisesti sitä heikennystä ei pystytä tekemään olen itse sitä mieltä että resursseja tulisi lisätä entisestään niihin paikkoihin missä hoitoisuus on raskasta vietämme tänään kätketyt äänet päivää joka on kaltoinkohtelun

maailmanlaajuisesti ja mielestäni meillä kaikilla on oma vastuumme tässä asiassa me voimme kaikki tehdä toimia ja haastaa toinen toisiamme niin työpaikoilla kuin myös yhteiskunnassa katsomaan mitenkä ikääntyneet meillä voivat on mahdollista nostaa esille myös näitä asioita kenenkään ei tarvitse tulla kaltoin kohdelluksi ei kodissa eikä myöskään hoivapaikassa kenenkään toimesta

arvoisa puhemies

että kunnille annetaan kriteerit joiden perusteella myös sopimuksettomat omaishoitajat ovat oikeutettuja vapaaseen kunnan oma harkinta voi johtaa ihmisten eriarvoisuuteen eri puolilla suomea mahdollisuus irtautua kodista ja omaishoitajan arjesta levätä tai harrastaa auttaa omaishoitajaa jaksamaan se että mahdollisuus vapaapäiviin kirjataan nyt lakiin ei kuitenkaan yksin riitä vapaat jäävät herkästi pitämättä jos hoidettava tai koe sijaishoitoa tarpeeksi luotettavaksi osaavaksi tai jos hoidettavaa kohdellaan kalseasti kuntouttava työote vapaapäivien aikana on äärimmäisen tärkeää jotta omaishoitajalla eivät mene seuraavat viikot siihen että hän kuntouttaa hoidettavaa takaisin siihen kuntoon missä oli ennen sijaishoitoa tällaisia tarinoita ovat ihmiset kertoneet todella paljon eivätkä enää ole yhden kerran jälkeen halunneet laittaa omaistaan makaamaan vuodeosastolle vuodehoitoon joutuneet ikäihmiset menettävät merkittävän osan luustolihaksistaan jo runsaan viikon makaamisella jotta mahdollisuus vapaisiin aidosti toteutuisi on kehitettävä sijaishoitoa ja panostettava sen laatuun sijaishoidon on oltava hoidettavan tarpeiden mukaista laadukasta ja kuntouttavaa kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään todennut omaishoidettavien joukossa on hyvin eri ikäisiä ja erilaista hoitoa tarvitsevia ja siksi tarvitaan erilaisia sijaishoitovaihtoehtoja ja lisää kotona tehtävää sijaishoitoa arvoisa puhemies nyt sijaishoidon tilanne on se että vammaisille ja pitkäaikaissairaille lapsille ole tarjolla riittävästi sijaishoitopaikkoja osa vanhemmista haluaisi hoitajan kotiin vapaajakson ajaksi koska silloin lapsen ympäristö ja tavarat säilyisivät tuttuina ja turvallisina vanhempien loman aikanakin mutta mistäpä omaishoitajavanhemmat tällaisen sijaisen löytäisivät kun läheskään kaikissa kaupungeissa ei ole riittävästi sijaisia eikä esimerkiksi avustajakeskusta josta voisi varata hoitajan

pitää saada ratkaisu on myös valitettavaa että omaishoitolain uudistuksessa ei tehty lapsivaikutusten arviointia vaikka lapsen oikeuksien sopimus edellyttää että lapsen etu otetaan huomioon ensisijaisena harkintaperusteena lapsiin kohdistuvia päätöksiä tehtäessä

kun tiedetään että omaishoidon piirissä on noin alle kahdeksantoista vuotiasta lasta on myös selvää että vammaisen lapsen hoivan tarpeet vaihtelevat paljon kasvamisen eri vaiheissa ja eri ikäkausina arvoisa puhemies eduskunnan oikeusasiamies on kertomuksessaan vuodelta kaksituhattaviisitoista muistuttanut omaishoidon tukea käsittelevässä kirjoituksessaan myös tiedottamisen tärkeydestä

yksi omaishoitopalvelujen saatavuuden kulmakivistä vaativaa omaishoitotyötä tekevät ansaitsevat helposti saatavat sujuvat palvelut ja heidän tulee tietää niistä

arvoisa puhemies keskityn tässä lyhyessä puheenvuorossani erityisesti muistisairautta sairastavien henkilöiden omaisten tilanteeseen omaishoidon kokonaisvaltainen kehittäminen on todella tärkeä asia ja tämä laki on oikeaan suuntaan mutta työtä on edelleen jatkettava valmiiksi ei tämä asia tullut vieläkään rahallisten ja taloudellisten korvausten lisäksi omaiset tarvitsevat tietoa ohjausta ja valmennusta omaishoitotehtävässään tämä on tullut selkeästi esille esimerkiksi muistiliitossa omaisten käyttämissä puheenvuoroissa ohjattu neuvottu tuettu omaishoitaja jaksaa hoitaa läheistään kauemmin kuin sellainen omainen joka kokee jääneensä yksin tässä vaativassa hoitotehtävässään myös tieto siitä mistä saa välittömästi apua hankalissa tilanteissa auttaa omaista jaksamaan samoin hyvinvointi ja terveystarkastusten tulisi olla jokaiselle omaiselle itsestäänselvä oikeus omaishoitajien valmennuksesta on järjestöillä hyvää kokemusta jo tällä hetkellä ja tätä tietoa taitoa ja osaamista tulee hyödyntää jatkossa toivottavasti kunnat eivät lähde keksimään pyörää uudelleen eli aloittamaan valmennusohjelmien kehittelyä alusta kun jo nyt valmiita ja hyväksi havaittuja valmennusmalleja ja ja ohjelmia on olemassa omaishoitajien vapaiden lisääminen on kannatettava ja hyvä uudistus mutta valitettavasti se ei auta jos omaishoitajat eivät käytä heille kuuluvia vapaita muistisairautta sairastavien henkilöiden omaishoitajien keskuudessa on tullut selkeästi esille että laadukkaita sijaishoito ja vuorohoitopaikkoja on aivan liian vähän usein omaiset kokevat että sijaishoitopaikassa hoito ei ole tarpeeksi laadukasta sairastunut saattaa jopa tulla fyysisesti tai psyykkisesti huonommassa kunnossa kotiin kuin oli kotoa lähtiessään tämä muutos voi tapahtua päivässä parissa hyvin usein omaiset tuovat esille että kaikilla ammattihenkilöillä ei kerta kaikkiaan ole valmiuksia kohdata muistisairautta sairastavia ihmisiä sijais ja vuorohoitopaikan tulisi pysyä samana ja hoidon pitäisi olla aina kuntouttavaa perhehoito joko perhehoitokodissa tai sitten omaan kotiin annettuna soveltuu monelle muistisairautta sairastavalle vuorohoito ja sijaishoitopaikaksi hyvin jos perhehoitajalla siis on riittävät valmiudet muistisairautta sairastavan kohtaamiseen ja auttamiseen sitten kun omaishoito ei enää onnistu jokaisella tulisi olla oikeus päästä hyvään hoitoon yhteisökotiin niin kuin täällä debatissa oli jo puhettakin olen todella huolissani yhteisökotien henkilöstömitoituksesta nolla pilkku neljä mitoitus on ehdottomasti liian vähän koska se todella tarkoittaa että työvuorossa on vain yksi hoitaja neljäätoista asukasta kohden toivottavasti tätä muutosta ei todellakaan viedä käytäntöön omaisena ja läheisenä oleminen ei kuitenkaan pääty tässäkään vaiheessa eli silloin kun sairastunut muuttaa sinne yhteisökotiin asumaan ammattihenkilöiden ja omaisten yhteistyöllä työtä tulisi jatkaa myös silloin koska yhteistyöllä on suuri merkitys hoidon onnistumisen ja myös yhteisökodissa

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys on erittäin tervetullut parannus omais ja perhehoitajien asemaan omaishoitajien jaksamista tuetaan ja omaishoitajaksi ryhtymiseen kannustetaan omaishoitajien määrän arvioidaan lakimuutoksen jälkeen lisääntyvän noin neljällätuhannellaviidelläsadalla vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä omaishoitajien palveluja kehittämällä voidaan vähentää laitoshoitoa ja tukea kotona asumista entistä pidempään inhimillisesti ja turvallisesti lähellä läheisiä ministeriön laskelmien mukaan se toisi myös sadankahdeksankymmenen miljoonan euron säästöt erilaisissa palvelumenoissa kuten laitoshoidossa tällä hetkellä läheisiään kotona hoitaa noin neljäkymmentäkolmetuhatta omaishoitajaa joilla on omaishoitosopimus kunnan kanssa ministeriön mukaan noin viisitoista prosenttia heistä ei ole oikeutettu vapaisiin jatkossa kaikille omais ja perhehoitajille taataan vähintään kaksi vuorokautta vapaata kuukautta kohden lisäksi heille on luvassa säännölliset hyvinvointi ja terveystarkastukset kuten myös valmennusta ja koulutusta jotta omaishoitajat jatkossa käyttäisivät ansaitsemansa vapaapäivät tulee sijaishoitopaikkoja kehittää niin että sopivia hoitopaikkoja löytyisi helpommin ja nopeammin riittävät resurssit osaaminen aktiivinen ja kuntouttava hoito sekä yksilöllisten tarpeiden huomioiminen jotta omainen voi jättää hoidettavan sijaishoitopaikkaan luottavaisin mielin

liittyvä valmennus ja koulutus tukevat osaltaan myös työssäjaksamista kotona tehtävä hoitotyö voi olla olla kuormittavaa sekä henkisesti että fyysisesti mitä voidaan helpottaa ammatillisella osaamisella kuten oikeilla työasennoilla

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa debatissa on jo tuotu valtavan paljon esiin niitä asioita takia tämä omaishoitolain uudistus on todella tärkeä asia meillä jokaisella on oma työhistoria ja sitä kautta erilaiset asiat täällä eduskuntakäsittelyssä ovat meille merkityksellisiä itse olen ennen kansanedustajuutta toiminut sairaanhoitajana erityisesti dementoivien sairauksien asiantuntijana ja vanhainkodin osastonhoitajana osastolla jolla oli myös näitä vuorohoitopaikkoja sitä varten että omaishoitajat saivat vapaittensa ajaksi omaisen sinne hoitoon tuoda siksi tämän lain käsittely ja myös kohta käsiteltävänä olevan perhehoitolain käsittely ovat olleet itselleni todella tässä viime viikkojen ja kuukausien aikana ja haluan korostaa että että nämä panostukset omais ja perhehoitoon ja kaiken kaikkiaan tämä kärkihanke joka meillä toteutetaan tämän meidän hallituksen toimesta antavat isot panokset omais ja perhehoidon kehittämiseen tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä neljäkymmentäyhdeksän pilkku kolme miljoonaa euroa ja vuosittainen lisärahoitus vuodesta kahdeksantoista alkaen on yhteensä yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa ensi vuonna yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa olen todella onnellinen näistä panostuksista tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä että työskennellessäni omaishoitajien ja omaishoidettavien kanssa on ollut joitakin asioita jotka ovat olleet merkityksellisiä korostuneet kerta toisensa jälkeen niissä asiakastilanteissa millä omaishoitaja joko jaksaa tai sitten ei jaksa ja juuri niihin asioihin olemme pystyneet panostamaan

voi helposti esimerkiksi dementoivaa sairautta sairastavan omaisen hoitotilanteessa aivan huomaamattaan itse uupua siinä rinnalla ja aivan samalla tavoin ihan missä tahansa muussakin omaishoitotilanteessa hoidettaessa lasta tai kehitysvammaista omaista niin että on tärkeää että on taho joka tarkistaa sen tilanteen ja pystyy puuttumaan ajoissa

omaishoitajalle pitää tarjota jo ennen omaishoitotilannetta siinä vaiheessa kun omaishoitaja miettii onko minusta tähän jaksanko minä mistä minä saan apua tätä valmennusta ja koulutusta myös sitten jo ennen tätä varsinaista omaishoitopäätöstä sen on oltava tarjolla ihmisille omaishoitajille jotka kokevat että se on tarpeen arvoisa puhemies meillä suomessa on tällä hetkellä

näistä kuusikymmentätuhatta on sitovia ja vaativia ja meillä on noin neljäkymmentäkolmetuhatta omaishoitosopimusta näillä lakimuutoksilla pystytään kattamaan sitä avuntarvetta mitä on myös niillä omaishoitajilla jotka eivät ole tämän omaishoitosopimuksen piirissä tämä ulottuvuus on valtavan tärkeä asia se että me pystymme niille muillekin joilla ei ole sitä oman kunnan kanssa tehtyä omaishoitosopimusta tuomaan tukea ja jaksamista siihen arvoisa puhemies ehkä lopuksi vielä kaksi asiaa haluan mainita sen mitä täällä on jo tullut esille eli sen että pitkäaikaishoidon tarve ei koskaan katoa toimintakyky heikkenee monissa sairauksissa vääjäämättä jossakin vaiheessa ja sen takia meillä pitää olla mahdollisuus laadukkaaseen pitkäaikaishoivaan sen jälkeen kun omaishoito ei enää käy ja toisena asiana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kuntien tehtävänä sote uudistuksen jälkeen tämä on yksi keskeinen asia missä kunnilla on tekemistä että pystytään kaikkia ikäihmisiä tukemaan terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisessä olipa kyseessä omaishoitaja omaishoidettava tai ihan muuten vain ikäihminen kiitos

puhemies tämä hallituksen esitys on näitten palveluiden näkökulmasta

ja niiden joustavuutta mutta kuten täälläkin on on tuotu esille se ongelma on tällä hetkellä se että todellisuudessa iso osa niistä

katsoin tuon thln tutkimuksen jossa oli käsitelty näitä syitä yksi oli haluttomuus hoidettava toisen hoitoon tai sitten hoidettavan kieltäytyminen tai sopivan sijaishoidon puute nämä ovat kuitenkin asioita joihin meidän pitää paneutua kunnissa ja tähän haasteeseen tämä laki ei kuitenkaan itsessään vastaa tai puutu toisaalta tästä kuntoutuksesta nostaisin esille

ensinnäkin vaikea saada jos

koska hoitaja on jo liian vanha ja raihnas mutta silti hoitaa edelleen tilanne näiden suhteen on myös epäselvä puuttua tietysti tämä tuo parannusta myös kohdalla jotka hoitavat ilman sopimusta mutta kuitenkin nämä kriteerit olisivat voineet olla ehkä vielä voimakkaammat näistä vapaapäivistä juuri näiden tilanteiden kohdalla vaikkakin laki tuo tuo heille parannusta sitten täällä on käytykin jo keskustelua paljon näistä lapsivaikutusten arvioista jotka varsinkin tällaisten lakiesitysten kohdalla jotka vaikuttavat hyvinkin voimakkaasti

kuitenkin korostaisin vielä omaishoidon tilannetta että näiden palveluiden parantaminen on äärettömän tärkeää mutta kuten viime kaudella on lähdetty valmistelemaan

kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaista kokonaisuudistusta niin se on edelleen pidettävä kunnianhimoisena tavoitteena sekä hallituksen että oppositiopuolueiden yhteisenä että se olisi subjektiivinen oikeus ja pohdittaisiin ne kriteerit ja palkkiot ja

tietyissä kunnissa omaishoitajat odottavat budjetista vapautuvia varoja ja saattavat vain unelmoida näistä vapaapäivien joustavista toiminnoista edelleen haluan korostaa sitä fokusta mihin vielä tulevaisuudessa pitää panostaa sitten haluaisin vielä nostaa muutamia lisähuomioita tulevaisuuteen ja jatkovalmisteluun tätäkin silmällä pitäen täällä on puhuttu esimerkiksi näistä asiakasmaksuista jotka ovat hyvin

joka aloittaa omaishoidon työn jo työikäisenä

eläkekertymä on huomattavasti pienempi tämä on myös johtanut näiden osalta siihen että pienituloisuus on hyvin yleistä omaishoitajien keskuudessa ja tämä on hyvin voimakkaasti pidettävä mielessä myös pohdittaessa näitä asiakasmaksuja

vuotiaita niin heidän suhteellinen osuutensa koko ajan pienenee eli tärkeä huomio on se että kuka voi olla jatkossa yhä vanhemmaksi elävän ihmisen omaishoitaja tämä on myös semmoinen tärkeä kysymys arvoisa puhemies toivottavasti nämä panostukset näkyvät kunnissa voimakkaasti ja vaikkakaan näitä ei ole suoranaisesti korvamerkitty niin tahto tässä on erittäin hyvä

tehdä jos me puhuisimme pelkästään rahallisista kustannuksista mutta ennen kaikkea tämä on inhimillisesti erittäin tärkeää ja omaishoito erittäin arvokasta työtä

arvoisa puhemies tässä ansiokkaassa keskustelussa on paljon oleellisia näkökulmia nostettu jo esiin ehkä vähemmälle huomiolle on jäänyt tästä hallituksen omaishoitajien aseman parannuskokonaisuudesta tuo omaishoitajuuteen valmentaminen ja siihen kouluttautuminen pidän tätä ikään kuin uutena avauksena hallituksen esityksessä tärkeänä osa alueena omaishoidon kehittämisessä on paljon ihmisiä jotka pohtivat vaikkapa oman läheisen ikääntyessä tai puolison sairastuessa olisiko minusta omaishoitajaksi miten minua tuettaisiin jos sellaiseksi ryhtyisin sen takia tämä suomalaisen kansalaisjärjestökentän kehittämä valmennusmalli on tosi tärkeä osa tätä esitystä ja kuntien on syytä ottaa se käyttöön kun se nyt sitten täysimääräisesti

on päätetty laittaa alkavaksi kaksituhattakahdeksantoista tämän esityksen valiokuntakäsittelyn jälkeen pidän tätä aivan yhtä tärkeänä lisänä kuin noita terveystarkastuksia tai kuten täällä on korostettu hyvinvointitarkastuksia omaishoitajien jaksamisen kokonaisnäkökulman huomioimisessa tämä koko paketti omaishoitoon liittyviä parannuksia pohjautuu siis kansallisen omaishoidon kehittämisraporttiin viime vaalikaudelta ja ottaen huomioon talouden tiukan tilanteen olen varsin hyvilläni siitä että saatiin kuitenkin tähän hallituksen esitykseen monia yksittäisiä parannuksia jotka toivottavasti toimivat myös sitten kannustimena ryhtyä omaishoitajaksi on ihan selvää että jatkossakaan kaikista ei ole omaishoitajiksi kaikilla ei ole omaisia jotka voisivat hoitaa mutta yhteiskunnallisesti annamme myös vahvan symbolisen viestin tämän toiminnan arvostamisesta vaikkapa tuon vapaapäiväjärjestelmän terveystarkastusten valmennuksen ja koulutuksen kautta ja ne ovat minusta sellaisia viestejä joita eduskunnan on näinä aikoina syytä lähettää myös kun puhumme sanoja lähimmäisen vastuusta omaishoito on sitä parhaimmillaan konkreettisessa muodossa

arvoisa rouva puhemies

seitsemästä prosentista tämän puheena olevan uudistuksen keskiössä on omaishoitajien vapaajärjestelmän kehittäminen vapaista on täällä puhuttu paljon ja ansiokkaasti tällä hetkellä arviolta noin viisitoista prosenttia omaishoitajista ei ole lakisääteisen vapaaoikeuden piirissä uudistuksen myötä kaikilla omaishoitajilla olisi oikeus vähintään kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa tämä parantaa esimerkiksi omaa lastaan hoitavien työssä käyvien omaishoitajien asemaa joilla ei välttämättä ole ollut lainkaan mahdollisuutta raskaasta hoitovastuusta irrottautumiseen niillä omaishoitajilla joiden tekemä hoitotyö on ympärivuorokautisesti ja jatkuvasti sitovaa oikeus kolmeen vapaavuorokauteen säilyy samoin edellytyksin kuin nykyäänkin keskeisin ongelmakohta näissä omaishoitajien vapaissa on se että arviolta lähes puolet omaishoitajista ei pysty hyödyntämään tai halua hyödyntää oikeuttaan vapaaseen syynä on ollut usein se että kunnan tarjoamia sijaishoitovaihtoehtoja on pidetty varsin yksipuolisina ja tarjolla on ollut useammin laitoshoitoa tai hoitoa palvelusasumisyksiköissä ja esimerkiksi kotiin annettavaa sijaishoitoa on ollut vain harvoille tarjolla

kärkihankkeen kulmakivistä lakimuutosten toimeenpanon yhteydessä keskeisessä asemassa on lyhytaikaisen perhehoidon käytön laajentaminen myös omaishoitajien vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä toimeenpanon ohjauksessa kiinnitetään huomiota toimeksiantosuhteiseen sijaishoitoon jossa sijaishoitaja voisi olla esimerkiksi hoidettavan läheinen sukulainen tai tuttava joka voisi tulla hoitajan vapaan ajaksi hoidettavan kotiin on hienoa että tämän uudistuksen myötä myös omaishoitajien valmennus koulutus sekä hyvinvointi ja terveystarkastukset nostetaan lain tasolle omaishoitajien hyvinvointi ja terveystarkastukset ovat tärkeitä erityisesti niille omaishoitajille jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä näin voidaan ennalta ehkäisevästi puuttua riskitekijöihin arvoisa puhemies suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä noin kuusikymmentätuhatta sellaista omaistaan tai läheistään hoitavaa henkilöä jotka täyttäisivät omaishoidon tuesta annetun lain edellyttämät kriteerit omaishoitosopimuksen tekemiselle heistä noin neljäkymmentäkolmetuhatta on tuon sopimuksen tehnyt osa on ilman sopimusta omasta tahdostaan osa siksi että kuntien kriteerit sopimuksen tekemiselle ovat tiukat ja määrärahat joudutaan kohdentamaan vaativampiin tilanteisiin kunnat voivat tukea ilman omaishoitosopimusta omaistaan tai läheistään hoitavia henkilöitä sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla nyt sosiaalihuoltolakia ehdotetaan täsmennettäväksi siten että kunta voisi järjestää päivittäin sitovaa hoitoa ja huolenpitoa omaiselleen tai läheiselleen antavan henkilön vapaan aikaisen sijaishoidon kunnan käytettävissä olisivat vastaavat keinot vapaan aikaisen sijaishoidon järjestämiseen kuin omaishoidon tuessakin ja vapaan aikaisista palveluista perittäisiin hoidettavalta asiakasmaksu vastaavin perustein kuin omaishoidon tuessa pidän tätä lakiesitystä ja seuraavaksi keskustelussa olevaa perhehoitolakiesitystä aivan erinomaisina nyt tämä hallitus kerta kaikkiaan panostaa omaishoitajien ja perhehoitajien jaksamiseen

arvoisa puhemies

työtä ja paljon rahaa siksi onkin tärkeää että kunnille annetaan taloudelliset resurssit päästä näihin erinomaisiin tavoitteisiin hallitus antaa kuntien valtionosuuksien muodossa lisärahaa kunnille omais ja perhehoidon kehittämiseen on varattu lisärahoitusta noin viisikymmentä miljoonaa euroa tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä

kuntiin saadaan yhdeksänkymmentä miljoonaa ja vuodesta kahdeksantoista alkaen yhteensä yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa arvoisa rouva puhemies omaishoitotilanne voi tulla eteen pyytämättä ja yllättäen voi syntyä sairas tai vammainen lapsi tai läheinen voi saada sairauskohtauksen tai joutua onnettomuuteen jonka jälkeen ei ole paluuta entiseen elämäntapaan usein tilanne vaatisi nopeaa reagointia asioiden eteenpäinviemiseksi omainen voi olla sokin kaltaisessa tilanteessa ja silloin tiedon on oltava lähellä ja helposti saatavissa valitettavan usein tilanne on kuntien puolesta ollut se ole kattavaa tietoa ja asiantuntemusta ainakaan yhden luukun periaatteella vertaistuesta nyt puhumattakaan on tärkeää että lakiin kirjataan hoitotehtävää tukevana palveluna säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajille valmennusta ja koulutusta jonka tarkoituksena on tukea hoitajan työssä kehittymistä ja osaamista valiokunta totesikin ansiokkaasti mietinnössään että valmennus ei kuitenkaan saa olla edellytys omaishoitajana toimimiselle jokainen omaishoitosuhde on yksilöllinen ja ainutlaatuinen jokainen omais hoitosuhde koostuu myös erilaisista ajanjaksoista on aika ennen omaishoitoa varsinainen omaishoitoaika ja aika omaishoidon jälkeen tukea ja neuvoja saattaa tarvita kaikissa eri vaiheissa myös tähän valiokunta kiinnitti huomiota mietinnössään valiokunta kiinnitti aiheellisesti huomiota myös siihen että kunnan pitäisi järjestää asianmukainen sijaishoito valmennuksen ajaksi nykyisin omaishoitajien valmennusta on järjestetty pääosin kolmannen sektorin eli järjestöjen tuottamana ja vapaaehtoisvoimin omaishoitajat ja läheiset liitto ry on kehittänyt valmennusohjelmaa jota liiton alaiset järjestöt ja yhdistykset kattavasti ympäri suomen ovat toteuttaneet on rahoitettu pääosin raha automaattiyhdistyksen tuella kannan itse erittäin suurta huolta siitä miten ja kenen toimesta valmennus jatkossa toteutetaan myytäviin palveluihin ei rayn eli raha automaattiyhdistyksen avustusta voi käyttää tämän huolen olen useampaan otteeseen tuonut myös ministeri mäntylän tietoon ensi vuoden alusta nimittäin ray fintoto ja veikkaus siirtyvät sosiaali ja terveysministeriön alle avustuskeskukseen jonka tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella toivottavasti yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kanssa löydetään mahdollisuus tukea yhdistyksiä ja niiden taloudellisia mahdollisuuksia toimia myös jatkossa sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaakin että omaishoitajien valmennus siirtyy kuntien järjestämisvelvollisuuden piiriin kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien tällöin kolmannen sektorin palvelujentuottajilla on mahdollisuus sopeuttaa valmennustoimintaansa niin että ne voisivat tuottaa palveluita hankintalain säännösten mukaisesti arvoisa puhemies kuten tiedämme tämän tärkeän kärkihankkeen toteutumiseen kunnille varatut rahat eivät ole korvamerkittyjä kannamme kaikki huolta siitä että tähän hankkeeseen tarkoitetut eurot myös siihen kunnissa käytetään kaikilla kuntapäättäjillä on suuri vastuu siitä että seuraamme kunnissa rahavirtojen käyttöä tärkeää on myös varmistaa millaisia palveluita omaishoitajille järjestetään jotta kaikki nämä hyvät mahdollisuudet voidaan toteuttaa

puhemies totean tässä että todellakin omaishoidon on tarkoitus olla palvelurakenteessa yksi vaihtoehto ja selvää on että se ei jokaiselle ole se oikea esimerkiksi helsingissä meillä puolet on yksin

helsingissä kotihoidossa ja siellä haastattelin sairaanhoitajia tässä haluan sanoa sen että heidän suurin huolensa omaishoitajista ja hoidettavista oli se että jos siellä voimat loppuvat ja tarvitaan tarvitaan sitten muutakin kuin sitä omassa kodissa asumista niin sitä ei välttämättä esimerkiksi helsingissä ole saatavilla kun täällä on paljon kuntapäättäjiä niin toivon että täältä lähtee myöskin viesti siitä että joustavasti sitten päästään pois kotoa ettei siitä omaishoidosta tule pakkohoitoa eli tämä on on vakava haaste mutta haluan sanoa kun oppositiosta todettiin että tämä lakiesitys ei tuo vastausta siihen että että niitä vapaita pidettäisiin päinvastoin täällä on kolme pointtia ja haluan ne tässä tuoda esiin kyllä tämä valmennus ja koulutus on juuri se missä koulutetaan omaishoitajaa tunnistamaan omat voimavarat ja ottamaan palveluita vastaan se on tärkeää ja on tärkeää että siinä on järjestöt mukana toinen on se että lakiin on kirjoitettu nyt se että sitä sijaishoitoa pitää järjestää ja mietinnössä on erityisesti kirjaukset sen laadusta tämä on toinen pointti ja kolmas on nämä hyvinvointi ja terveystarkastukset se on mahdollisuus siihen kun

puhemies hyvää keskustelua on täällä käyty haluan vielä itse omassa puheenvuorossani nostaa esiin nämä työssä käyvät omaishoitajat ja heidän tilanteensa varsinkin ne äkkitilanteet kun ykskaks huomaa että omaishoitajalle olisikin tarvetta on se sitten lyhytaikaista tai pitempiaikaista hoivaa ja se millä tavalla työnantaja tällaiseen toiveeseen suhtautuu meillähän on työsopimuslaki jossa on säännös että työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin että työntekijä voi jäädä

sillä tavalla osata asiaa viedä eteenpäin nostan tässä esille muun muassa tällaiset lyhyetkin hetket kun omaishoitajaa tarvitaan esimerkiksi saattohoitoaika on yksi sellainen tai sairaalassaoloaika on hyvin tärkeää että asioista puhutaan ja myös tiedotetaan eteenpäin että työntekijät tietävät että heillä on mahdollisuus jäädä hoitamaan sitä läheistään ja omaistaan on todella niin että olen pari kertaa kohdannut erään työssä käyvän omaishoitajan jolla on nuori nuori lapsi kodissaan hän on kertonut sitä kuinka väsyttävää ja kuinka vaativaa ja haasteellista se elämä voikaan olla niinä hetkinä kun tuntuu että ei enää jaksa mutta töissä on käytävä ja sitten ympärivuorokauden varsinkin yöaikaan on sitä hoitotyötä kotona tehtävä kyllä se on haasteellista ja varmasti myös raskasta tämä lakiesitys on yksi askel sitä kohti että me tuemme ja näytämme sen että omaishoitajat ovat äärettömän arvokkaita

arvoisa puhemies vielä liittyen tähän omaishoidon tulevaisuuteen nyt käsittelyssä on hallituksen esitys joka on täynnä monia pieniä parannuksia mutta aivan oikein täälläkin keskustelussa on nostettu esiin omaishoitajien välinen yhdenvertaisuus pidän sitä edelleen tärkeänä tavoiteltavana asiana käytännössä siis omaishoidon tuen kela siirtoa joka takaisi tuen maksatuksen yhdenvertaisuuden kaikille omaishoitajille mutta kiinnitän huomiota myös siihen että nyt kun omaishoito jatkossa on palvelu joka kuuluu maakunnan järjestettäväksi niin tulemme jo joka tapauksessa kokemaan käytäntöjen yhtenäistämisen reformin siltä osin että nykyiset sadat kuntapohjaiset järjestäjät vaihtuvat kahdeksaantoista maakuntapohjaiseen järjestäjään ja sitä kautta käytännöt yhtenäistyvät kannustan kuntia vahvasti siihen että ne oman maakunnan parhaat käytännöt esimerkiksi omaishoitajien tukemisesta ja vertaisuudesta otettaisiin käyttöön koko maakunnan alueella

asiakasmaksuista on aivan totta että on kohtuutonta että asiakasmaksu kuuluu maksettavaksi vaikka se pieninkin silloin jos käyttää omaa lakisääteistä vapaapäiväänsä toivon että jatkokehittämisessä pystyisimme jättämään nuo asiakasmaksut pois ja siten tekemään yhä

joita varmasti tullaan katsomaan tästä eteenpäin tarkasti niin ensimmäinen on tämä omaishoitajien välinen yhdenvertaisuus ja sitä kautta tapahtuva tasa arvo omaishoitajien välillä ja toinen on tämä työikäisten omaishoitajien asema koska siihen keinot ovat vähän toisenlaiset kuin niiden ihmisten osalta jotka vaikkapa eläkeiässä ryhtyvät omaa läheistään päätoimisesti hoitamaan siihen pieni parannus on nyt jo tämän lain sisältämä vähäisen omaishoitajuuden tunnistaminen ja sen tukeminen myös julkisen sektorin toimesta ikään kuin askel siihen suuntaan että omaistaan voi hoitaa vähän ja sekin on on jo merkittävää

arvoisa rouva puhemies täällä keskustelussa on jo tullut ansiokkaasti esille se että valiokunnassa ja eduskunnassa tiedostamme että omaishoitajuutta on hyvin erilaisia eri ikäisiä erilaisia hoidettavia mutta haluaisin vielä nostaa yhden asian jonka kyllä myös nostimme tähän mietintöön kun pidämme tärkeänä sitä että kaikki päätöksenteko ja lakien kehittely paremmaksi pohjautuu voimassa olevaan tietoon niin yksi asia mistä me myös tarvitsemme lisää tietoa on etäomaishoitajuus meillä on varmasti tuhansia tuhansia tilanteita suomessa joissa usein työikäiset omaiset tai sisarukset jotka ovat eri paikkakunnilla kantavat suurta huolta omaisensa pärjäämisestä toisella paikkakunnalla ja yrittävät sieltä kaukaa tehdä omaishoitajuutta niillä resursseilla mitä heillä on

yhä paremmin ja mietittävä kun me näitä rakenteita uudistamme sote uudistuksenkin myötä kuinka me parannamme tiedonkulkua ja kuinka me kehitämme muun muassa näitä tietojen salassapitosäännöksiä sillä tavoin että ne eivät ainakaan estä

edustaja juvonen nosti ansiokkaasti esiin työssä käyvät omaishoitajat usein voi käydä niin että työssä käyvä omaishoitaja ei edes uskalla työpaikallaan kertoa olevansa omaishoitaja jotta hänen työpaikalla tekemäänsä työpanosta ei nostettaisi ikään kuin tikunnokkaan ja erityisen tarkastelun kohteeksi on muistettava että jos vanhempi jää hoitamaan alle kymmenen vuotiasta äkillisesti äkillisesti sairastunutta lastaan sitä pidetään ihan ihan yleisesti hyväksyttävänä ja ja työpaikka sen muuten hyväksyy eikä kyseenalaisteta sitä oikeutta tätä tilapäistä hoitovapaata pitäisi työpaikoilla suoda ja soveltaa myös myös näille työssä käyville omaishoitajille laajemmin ja sitä kautta taata heille mahdollisuus ja hyväksyntä tehdä näitä molempia tärkeitä töitä
yleiskeskus jaha siellä listalla on vielä edustaja juvonen
arvoisa puhemies tuossa viime tippaan vielä painoin nappia kun edustaja louhelainen esitti näin hyvän puheenvuoron jossa jossa esitti että lyhyessäkin hoivan tarpeessa tulisi työnantajan tätä vapaata antaa

eli kyllähän sen lain mukaan pitäisi mennä tosin lakiteksti on aina hankalaa tulkittavaa kun sanotaan että on pyrittävä niin voidaan tulkita niin että no kokeillaan nyt sitten onnistuuko vai ei ja pitääkö käyttää kenties omia vapaapäiviä vai millä tavalla sitä vapaata on mahdollista saada mutta kyllä se niin on että kun se on lakiin silloin kaksituhattayksitoista kirjattu niin sitä lakia tulisi noudattaa ja tulee noudattaa todellakin meillä hoitomuodot siirtyvät entistä enemmän kotiin ja nostan vielä edelleen nämä saattohoitotilanteet ruotsissa ruotsissa on sellainen malli että siellä pystyy lyhyeksi lyhyeksi aikaa saamaan saamaan vapaata ja muun muassa saattohoitotilanteessa sitä on käytetty

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

perhehoitoa pyritään lisäämään kehittämällä perhehoitojärjestelmän ehtoja ja kannustimia esityksessä ehdotetaan nostettavaksi perhehoitajien vähimmäishoitopalkkio

seitsemäänsataanseitsemäänkymmeneenviiteen euroon hoidettavaa henkilöä kohti oikeutta vapaaseen lisätään vähintään yhdestä arkipäivästä kahteen vuorokauteen sellaista kalenterikuukautta kohti jolloin hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään neljätoista vuorokautta perhehoitajana valiokunta toteaa että hoitopalkkioiden nostaminen palvelu ja tukitoimien vahvistaminen sekä vapaiden lisääminen ovat omiaan lisäämään perhehoitoa ja tukemaan perhehoitajien jaksamista esityksen mukaan kunnan tuleekin järjestää päätoimiselle toimeksiantosuhteiselle hoitajalle mahdollisuus hyvinvointi ja terveystarkastukseen joka toinen vuosi ja muille toimeksiantosuhteisille perhehoitajille tarvittaessa lisäksi kunnan on tarvittaessa järjestettävä perhehoitajalle hänen hyvinvointiaan tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja

arvoisa puhemies esityksen perustelujen mukaan päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä parannetaan myös siten että hoidettavien enimmäismäärä nostetaan kuuteen mikä nykytilannetta paremmin mahdollistaisi molempien vanhempien toimimisen päätoimisena perhehoitajana perhekodissa hoidettavien enimmäismäärän korottaminen koskee myös lasten perhehoidon järjestämistä ykn lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan muun muassa kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon tuomioistuinten hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa jotka koskevat lapsia on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu lapsen edun ensisijaisuus ilmaistaan myös muun muassa lastensuojelulain keskeisissä periaatteissa ja sijaishuoltopaikan valintaa koskevissa säännöksissä hallituksen esitys ei sisällä lapsivaikutusten arviointia esityksen vaikutusarvioinnissa olisi ollut tärkeää huomioida sijoitettujen lasten erityiset tarpeet jotka syntyvät esimerkiksi lapsen sairaudesta tai vammaisuudesta

muihin jäseniin nähden tasavertaisen aseman valiokunta toteaa että hoidettavien enimmäismäärän nostamisen mahdollistava lainmuutos ei siis automaattisesti tarkoita jokaisen perhekodin osalta sitä että hoidettavia olisi enemmän kuin neljä hoidettavien määrä on edelleen suhteutettava perhehoitajien lukumäärään hoidettavien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen

valiokunta pitää tärkeänä perhehoitajien sosiaaliturvan ja lakisääteisten vapaiden kehittämistä sekä perhehoidon laadun vahvistamista parantamalla perhehoidon tukea hallituksen esityksen mukaisesti valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna mietintöön sisältyy yksi vastalause

arvoisa rouva puhemies jo totesin tänään käsittelyssä oleva omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen tähtäävä kokonaisuus on merkittävin sosiaalihuollon palvelujen uudistus tällä hallituskaudella suuruusluokaltaan valtion vuosittainen panostus omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on mittavampi kuin esimerkiksi edellisellä hallituskaudella koko vanhuspalvelulain toimeenpanoon nyt omaishoidon ja perhehoidon kehittämiseen on varattu huomattava lisämääräraha suurimmillaan lähes sata miljoonaa euroa vuodessa vuodesta kaksituhattakahdeksantoista alkaen iäkkäiden perhehoidon kehittäminen on ollut kehittämiskohteena monessa hallitusohjelmassa viime vuosina perhehoito siis halutaan vakiinnuttaa osaksi iäkkäiden palvelujärjestelmää useissa kunnissa ja useilla alueilla on laadittu tai ollaan laatimassa iäkkäiden perhehoidon toimintaohjetta lisäksi osana kärkihankkeen toimenpiteitä ollaan muodostamassa alueellisia omais ja perhehoidon keskuksia jotka vastaisivat esimerkiksi perhehoitajien rekrytoinnista ja valmentamisesta kunnat palvelujen järjestäjinä ovat siis tällä hetkellä erittäin hyvässä valmiudessa perhehoidon kehittämisessä arvoisa rouva puhemies nyt käsittelyssä olevan lakimuutoksen mukaan toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota korotetaan perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään kahteen vuorokauteen yhden arkipäivän sijasta esityksessä perhehoitolakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten että perhekodissa hoidettavien enimmäismäärä voisi laissa säädetyin edellytyksin olla kuusi päätoimisille perhehoitajille tulee tarjota mahdollisuutta hyvinvointi ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja muille perhehoitajille tarvittaessa omais ja perhehoitoa kehittämällä yhteiskunta säästää merkittävästi kalliista laitoshoidosta lakimuutosten tavoitteena on tukea omaishoitajien ja perhehoitajien jaksamista hoidon painopiste voidaan siirtää kotona asumista tukeviin palveluihin vain jos omais ja perhehoitajista pidetään riittävästi huolta kotisairaanhoitajien tekemien havaintojen mukaan perhehoidossa olevien ikäihmisten toimintakyky on parantunut jo muutamassa viikossa turvattomuus ahdistus ja masentuneisuus ovat vähentyneet säännöllisen arjen perusrytmin ansiosta lääkityksiä muun muassa unilääkkeitä on voitu vähentää lääkärissäkäynnit ja sairaalajaksot ovat vähentyneet perheytyminen mielekäs arki ja puuhailu puuhailu kodissa ovat lisänneet kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä huomion saaminen omana itsenään on vähentänyt tarvetta huomion saamiseen niin sanotun oirepuheen kautta myös omaishoitajien ja heidän läheistensä kokemukset lyhytkestoisesta perhehoidosta ovat olleet hyvin rohkaisevia oli lottovoitto päästä tänne kuvasi eräs lyhytkestoisessa perhehoidossa oleva ikäihminen olojaan arvoisa puhemies hiukan ihmettelen tätä vastalauseen peikkoa vastalauseen tekijöiden mielestä se että perhehoitoon voidaan sijoittaa kuusi henkilöä mikäli pariskunta toimii päätoimisina perhehoitajina ja vähintään toisella on säädetty kelpoisuus aiemminhan tämä määrä oli seitsemän eikä se aiheuttanut mitään erityisiä ongelmia joustavuus koettiin päinvastoin erittäin hyväksi lapsen etu on mielestäni nimenomaan se että myös pariskunnat voivat toimia perhehoitajina ja huolehtia yhdessä esimerkiksi lasten terapiakäynneistä biologisten vanhempien tapaamisista harrastuksista ja niin edelleen ja niin edelleen aikaisemminkin oli niin että kunnat joka tapauksessa siitä kuinka monta lasta perheeseen voidaan sijoittaa ja kunnat päättävät ihan samalla tavalla tämän uudenkin lain myötä tästä asiasta perhehoitajat eivät sitä itse tee jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus perheeseen tästä perusoikeudesta kannattaa pitää kiinni ja tämän perusoikeuden toteutumisesta minä olen erityisesti huolissani me tarvitsemme siis lisää perhehoitajia ja sijaisvanhempia tämän pitäisi olla ykkösasia maassa jossa lapsia kuten tuossa aikaisemmin sanoin sijoitetaan aivan liian paljon vääriin paikkoihin eli lapsen edun kannalta paikkoihin joita joita he eivät tarvitsisi tähän palettiin pitää saada nyt ratkaisu ja näillä toimilla uskon perhehoitajien ja sijaisvanhempien määrä myös lisääntyy

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva lakiesitys on todellakin tärkeä arvovalinta nykyiseltä hallitukselta on tärkeää että hallitus vahvasti vie eteenpäin hallitusohjelmassa yhdessä sovittua tavoitetta kehittää kaikenikäisten omaishoitoa ja vahvistaa perhehoitoa on erittäin tärkeää on lapsen etu jos puhutaan lapsista minkä ikäisistä tahansa suomalaisista ihmisistä että meidän on mukana perhehoito ja ja nyt perhehoitoa todellakin vahvasti tässä vahvistetaan ja viedään eteenpäin tämän lakiesityksen tavoitteena on erityisesti kehittää iäkkäiden perhehoitoa ja vakiinnuttaa perhehoito osaksi iäkkäiden hoidon palvelujärjestelmää tämä lakiesitys tukee vahvasti myöskin ja sitä että sijaishoitoa on mahdollista järjestää perheissä tämä on kyllä jokaisen suomalaisen etu eli kokoomuksen eduskuntaryhmä erityisesti kiittää tästä lakikokonaisuudesta tämä on osa sitä työtä mitä nykyinen hallitus tekee eli palvelurakenteesta tehdään enemmän ihmisille sopiva ja inhimillinen mutta tässä on myöskin taloudellisia puolia eli perhehoidon on myöskin mahdollisuus saada aikaan säästöjä ja ja tämä on tärkeä asia tässä valtion taloudellisessa tilanteessa on arvioitu että

kunnille ensi vuonna noin seitsemän miljoonan euron säästö ja sen arvioidaan kasvavan noin kolmeenkymmeneen miljoonaan euroon vuonna kaksituhattakaksikymmentä jolloin tavoitteena on että perhehoidossa olisi ikäihmisiä noin tuhatviisisataa henkilöä nämä ovat tietenkin tavoitteita ja tulevaisuudessa nähdään kuinka tässä onnistumme mutta tavoite on selvä ja sen eteen tekevät hallitus ja hallituspuolueet vahvasti työtä on ilahduttavaa että perhehoitajan palkkiota korotetaan ja ja perhehoitajan oikeutta vapaapäiviin lisätään ja myöskin tuodaan nuo hyvinvointiterveystarkastukset ikään kuin perhehoitajan työterveyshuolloksi ja sillä huolehditaan hoitajien jaksamisesta ja vahvistetaan ja sitä kautta parannetaan perhehoidon laatua arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on myöskin kohta jossa päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä parannetaan tämä on perusteltu tässä lakiesityksessä siten että hoidettavien enimmäismäärä nostetaan kuuteen jotta nykytilannetta paremmin mahdollistettaisiin molempien vanhempien toimiminen päätoimisena perhehoitajana tämä kohta on herättänyt keskustelua ja pohdintaa ja tähän oppositio on myöskin jättänyt vastalauseen siksi on todellakin tärkeää todeta

niin kuin myöskin mietinnössä toteamme että perhehoitoon sijoittamisesta päätettäessä tulee aina niin perhehoitolain kuin muidenkin asiakkaan asemaan vaikuttavien säännösten perusteella ottaa aina ensisijaisesti huomioon sijoitettavan henkilön etu ja ja nuoresta puhutaan niin lapsen ja nuoren etu kun lapsi sijoitetaan perhehoitoon siinä tarvitaan lastensuojelun erityisosaamista ja se on vaativa prosessi kunnan tehtävänä on varmistaa perhekodin kokonaistilanne ja valmiudet hoitaa kaikkia perhekodin lapsia heidän etunsa mukaisesti näin on ja näin on mietintöön myöskin kirjattu

että hoidettavia olisi enemmän kuin neljä haluan nostaa tässä esille vielä sen että lasten ja perheiden muutosohjelman yhteydessä osana lastensuojelun kehittämistyötä on tarkoitus luoda uudenlaiset palvelu ja toimintamallit lapsi ja perhekohtaiseen lastensuojelutyöhön sekä sijaishuollon ohjaukseen ja valvontaan tämä on myöskin tärkeä osa perhehoidon kehittämistä lopuksi vielä alleviivaan tuon lausuman tärkeyttä jonka valiokunnan puheenjohtajakin nosti esille eli eduskunta on hyväksynyt lausuman jossa todellakin edellytetään että hallitus seuraa perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon eri muotoihin ja myöskin sitä miten perhehoito vaikuttaa kuntien kustannuskehitykseen tätä koko kokonaisuutta ja tätä lakiesitystä on on tarkkaan seurattava todellakin lopuksi totean lapsivaikutusten arvioinneista kuten lähetekeskustelussa että erityisesti tämän viimeisen kokonaisuuden osalta olisi ollut tärkeää että perusteluissa olisi arvioitu hoidettavien määrän lisäysmahdollisuutta myös lasten osalta mutta kun sitä ei ollut teimme sen valiokunnan mietinnössä kannatan lämpimästi tätä lakiesitystä

puhemies tarkennuksena näihin aiempiin puheenvuoroihin edustaja paloniemen puheenvuoroon että nythän perhekodissa hoidettavien määrä nousee siis neljästä kuuteen mutta tämä seitsemän on on ollut ammatillisessa perhekodissa ja on edelleenkin tästähän valiokunnassa käytiin nyt keskustelua että tässä on vaarana että hämärtyy käsitys siitä mikä on ammatillinen

otetaan sijoitettavia lapsia tästä syystä tätä eroa pitäisi pitää kyllä selkeänä koska ammatillinen perhehoito on sitä että siellä pitää olla ammatti ihmiset se on valvonnassa sitä valvotaan valvontaviranomaisten toimesta ja se on huomattavasti järjestäytyneempää tämä herätti huolta myös näissä eri lausunnoissa ja se liittyi myös tähän määrän nostamiseen tästä sosialidemokraattinen

valiokuntaryhmä oli huolissaan nimenomaan tämän hämärtymisen

arvoisa puhemies en pyytänyt vastauspuheenvuoroa mutta toki voin pitää vastauspuheenvuoron tässä nyt puheenvuoro on kuitenkin tuossa seuraavana pidän hyvänä täällä käytyä keskustelua ja ja erityisesti edustaja sarkomaa todellakin tuossa tähdensi vielä sitä että kunta päättää lasten lukumäärästä perhehoidossa on hyvä myös että meillä on täällä lausuma jossa perhehoitolain vaikutuksia eri väestöryhmiin ja perhehoidon eri muotoihin seurataan ja katsotaan miten se vaikuttaa myös kuntien kustannuskehitykseen tämä perhehoitolaki on nostanut perhehoitajat päivänvaloon emme varmasti ole ymmärtäneet ajatellakaan miten hienolla tavalla koti voi olla paras paikka asua sille vanhukselle siellä perhehoidossa mutta se voi olla myös paras paikka tehdä niin sanotusti sitä työtä ikäihmisten tai sitten nuorten ja lasten parissa elikkä se ammattitaito ja osaaminen otetaan käyttöön myös siellä kotiympäristössä tämä on hieno asia että ikäihmiset voivat viettää kotona kotioloissa elämänsä ehtooaikaa

silloin kun tämä lukumäärä oli seitsemän niin se oli nimenomaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa eikä suinkaan ammatillista perhehoitoa minä en ymmärrä mikä hämäryys tässä nyt sitten yhtäkkiä tulee koska toimii usein laitosluvilla ja valvoo valvira muun muassa ja kunnat valvovat ihan samalla tavalla toimeksiantosuhteista perhehoitoa nämä ovat ihan selkeitä asioita ja jos puhutaan sitten perhehoidon laadusta niin minä sanon että se laatu ei kyllä synny siitä onko yksi hoidettava vai vaikkapa neljä tai viisi kyllä se syntyy siitä että että oikeat ihmiset hakeutuvat perhehoitoon soveltuvuudesta siis valmennuksesta ja erityisesti siitä että kunnat tarjoavat perhehoitajien sijaisvanhempien tarvitsemat tukipalvelut

puhemies puhun nyt perhekodissa yhtä aikaa hoidettavien lasten määrästä se nousee nyt nyt nyt voimassa olevassa laissa se on neljä ja se nousee nyt kuuteen ammatillisessa perhekodissa hoidettavien määrä voi olla seitsemän ammatillisen perhekodin hoidon erona on se että siellä on ammatti ihmiset sitä valvotaan ja se on ihan eri tavalla seurannassa ja kontrollissa nämä ovat eri eri hoitotyyppejä hoitomuotoja

puhemies mutta yritinkin tuossa nyt juuri sanoa että ennen kuin se laskettiin neljään se oli seitsemän olen itse ollut tekemässä näitä lakiesityksiä myös tässä talossa ja se oli nimenomaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa minä yritän nyt vain sanoa että mitä ihmettä nyt tapahtuu sellaista että tulee hirveästi ongelmia ja ja rajat hämärtyvät ammatillinen perhehoito on edelleenkin ammatillista sitä valvoo valvira valtaosa toimii varmasti laitosluvilla se on oma kokonaisuutensa mutta ei tässä mitään taivasta ole tipahtanut niskaan silloin kun toimeksiantosuhteinen perhehoito sai ottaa seitsemän varmaankin silloinkin hyvin

arvoisa puhemies kiitän vielä tuosta vastauspuheenvuorosta äsken näitte tarkkasilmäisenä ihan oikein nousin seisomaan kun olin liian nopea pitääkseni tämän puheenvuoron mutta tämän vuoro on nyt elikkä se oli hyvä että sain myös sen vastauspuheenvuoron pitää elikkä hallituksen esitys on äärettömän hyvä tässä korotetaan vähimmäispalkkiota perhehoitajille oikeutta vapaaseen lisätään ja todellakin hoidettavien määrä voi tietyin edellytyksin olla kuusi päätoimisille perhehoitajille tulee myös mahdollisuus hyvinvointi ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi pitää korostaa mitä tuossa vastauspuheenvuorossakin jo sanoin että osaaminen otetaan käyttöön kun siellä on sitten kuusi henkilöä perhekodissa hoidettavana niin kuudennen pykälän mukaan siellä pitää olla säädetty kelpoisuus myös niillä jotka sitä työtä tekevät tai ainakin toisella heistä koti on paras paikka asua elää ja olla ja ja se on sitä myös ikäihmiselle on hienoa että tällä eduskuntakaudella olemme saaneet vietyä omaishoitoon liittyvän lakiesityksen ja nyt tämän perhehoitolakiin liittyvän esityksen eteenpäin ja mahdollistamme sen että myös tämä toimintamuoto on tulevaisuudessa mahdollista en sano että välttämättä perhehoito on aina helppoa sekään sillä kyllähän siellä haasteita on ja siihen jaksamiseen ja tukemiseen on sitten kohdistettava katsetta ja resursseja tuolla valiokuntakeskustelussa nousivat esiin muun muassa tilanteet yöaikaan vanhana yöhoitajana olen tehnyt kolmetoista vuotta yötyötä tunnen ne tilanteet ja kun tilanne on päällä niin se myös yöaika ja silloin siellä tarvitaan tarvitaan apua ja ja resurssia ja silloin monesti se oma jaksaminen voi olla kovilla mutta tarkoitus on kuitenkin että asiat hoidetaan ja asioihin saa neuvontaa ja ohjausta

arvoisa puhemies perhehoito on yksi yhteisökotiasumisen muoto muita yhteisökoteja ovat esimerkiksi ryhmäkodit ja tuettu palveluasuminen jos se on siis rakennettu kodiksi kaikki palvelutaloasuminen ei valitettavasti tällä hetkellä täytä yhteisökotiasumisen kriteereitä kotihan on muutakin kuin seinät se on oikeaa asennetta kodikasta ilmapiiriä ja mielekästä tekemistä perhehoitolaki saatiin aikaan viime kaudella ja nyt lakiin tehdään joitakin muutoksia nyt tehdään hyviä muutoksia mutta myöskin vähemmän hyviä hyvä muutos on esimerkiksi perhehoitajien terveys ja hyvinvointitarkastusten lisääminen ja ja hyvinvointiin muutenkin panostaminen olen kuitenkin samaa mieltä vastalauseen kanssa siitä että lasten perhehoidossa hoidettavien lasten määrän lisääminen ei ole hyvä muutos eikä tässä ajatella ensisijaisesti lasten etua tässä kohdassa lapsivaikutusten arvioinnin tekeminen olisi ollut todella tärkeää ennen kuin tämmöistä muutosta tehdään itse seuraan perhehoitoa lähinnä ikääntyvien ja ja erityisesti muistisairautta sairastavien hoidon näkökulmasta monelle muistisairaalle perhehoito sopii erinomaisesti ja ja tiedän useitakin sellaisia henkilöitä joiden laadukas hoito ei ole onnistunut missään muualla perhehoitoon päästyään hyvinkin haasteellisesti käyttäytyvä muistisairas on löytänyt itselleen juuri oikean paikan siis kodin toisaalta perhehoito sopii erinomaisesti myös vuorohoidon toteuttamiseen ja tämäkin on todettu erityisesti muistisairautta sairastavien kohdalla kuten alussa sanoin koti on muutakin kuin seinät ja kodissa erityisen tärkeitä asioita ovat ilmapiiri ja ihmissuhteet muistisairautta sairastavien kohdalla tämä tarkoittaa että perhehoidossa hoitajalla on oltava riittävä koulutus ja valmiudet kohdata muistisairautta sairastavan erityistarpeet pelkkä hyvä tahto tai motivaatio ei riitä sillä muistisairautta sairastavan kohtaaminen ja auttaminen vaativat erityisosaamista siksi kouluttautuminen perhehoitajan tehtävään on välttämätöntä myös työnohjaus vertaistuki ja jatkuva täydennyskoulutus ovat tärkeitä asioita työssäjaksamisessa ja ammatissa kehittymisessä arvoisa puhemies perhehoito ei sovi kaikille ja siksi on tärkeää että jokaisen hoitoa tarvitsevan kohdalla voidaan yksilöllisesti päättää mikä on juuri tälle ihmiselle paras vaihtoehto perhehoidon lisääminen on järkevää mutta samalla meillä on pulaa myös muista yhteisökodeista erityisesti sellaisista joissa on muistisairautta sairastavien hoidon erityisosaajia arvoisa puhemies perhehoito on suhteellisen uusi asia ja siksi tutkittua tietoa asiasta siis sekä mahdollisuuksista että sen kriittisistä kohdista on ihan liian vähän toivonkin että saadaan tutkimusta tästä tärkeästä aiheesta ihan lähiaikoina kiitos

arvoisa puhemies hallitus esittää perhehoitolain muuttamista siten että toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota nostetaan ja perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään päätoimisille perhehoitajille tulee tarjota mahdollisuutta hyvinvointi ja terveystarkastukseen vähintään joka toinen vuosi ja muille perhehoitajille tarvittaessa nämä ovat hyviä parannuksia nykytilaan pidän perhehoidon kehittämistä myös yhtenä hyvänä tapana järjestää hoitoa lapsille ja nuorille vammaisille henkilöille sekä jatkossa yhä useammin myös ikäihmisille parantavat perhehoitajan jaksamista ja edellytyksiä huolehtia entistä paremmin hoidettavastaan arvoisa puhemies kaikilta osin en voi kuitenkaan olla samaa mieltä hallituksen esityksen kanssa sosialidemokraatit vihreät ja vasemmistoliitto ovat tehneet vastalauseen valiokunnan mietintöön hallitus esittää että perhekodissa hoidettavien enimmäismäärä nostettaisiin laissa säädellyin edellytyksin enintään kuuteen henkilöön jos vastaisi vähintään kaksi perhekodissa asuvaa laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä hoidettavien enimmäismäärä säilyisi muussa tapauksessa neljänä ja tähän enimmäismäärään lasketaan mukaan samassa taloudessa asuvat alle kouluikäiset lapset ja muut erityistä hoitoa tai huolenpitoa vaativat henkilöt hallituksen esityksessä ehdotettua muutosta perustellaan ainoastaan yhteiskunnallisia vaikutuksia kuvaavassa kohdassa jossa todetaan että muutos parantaisi päätoimisten perhehoitajien toimintaedellytyksiä vaikutusten arviointi on ollut puutteellista sillä esimerkiksi se kuinka muutokset vaikuttavat hoidettavien arkeen ja asemaan on jätetty kokonaan käsittelemättä pelkästään taloudelliset syyt ja perhehoitajien toimintaedellytysten parantaminen eivät ole riittäviä perusteita määrän kasvattamiseen perhehoidon kehittäminen tulee aina tehdä ensisijaisesti hoidettavien tarpeet huomioiden perhehoitolain säätämisen yhteydessä valiokunta totesi mietinnössään että perheessä hoidettavien lasten enimmäismäärän rajaus on tehty lasten edun näkökulmasta sijoitettavat lapset tulevat hyvin erilaisista taustoista ja heillä on usein takanaan traumaattisia kokemuksia jotka lisäävät hoidon vaativuutta nämä jo usein kovia kokeneet lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen läsnäoloa huolenpitoa ja rauhaa ja sitä on vaikea tarjota jos hoidettavien määrää kasvatetaan arvoisa puhemies jo tällä hetkellä perhehoitolaki mahdollistaa poikkeamisen säädetystä enimmäismäärästä kun kyse on täysi ikäisistä hoidettavista ja sitä voitaisiin soveltaa ikäihmisten perhehoidon yhteydessä näin voidaan edelleen turvata perhehoidossa olevien lasten ja nuorten asema lisäksi huomioitavaa on että voimassa oleva perhehoitolaki mahdollistaa poikkeuksen myös ala ikäisten kohdalla kun kyse on hoidon antamisesta sisaruksille tai saman perheen jäsenille olennaista on mielestämme se että hoidettavien määrä on aina suhteutettu niin perhehoitajien lukumäärään kuin hoidettavien tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen sekä toiminnan luonteeseen arvoisa puhemies yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitämme muutosta seitsemänteen

arvoisa herra puhemies tämä perhehoitolain

hallituksen esitys ja tuossa äsken käsitelty omaishoitolain muutosesitys ovat kulkeneet käsi kädessä valiokuntakäsittelyssä molempien lakien tarkoituksena on erityisesti löytää vaihtoehtoja sille että me pystymme ikäihmisiä hoitamaan yhä enemmän kodeissa tämän tavoitteena on erityisesti kehittää iäkkäitten perhehoitoa ja se osaltaan siis tukee tuossa äsken käsiteltyjä omaishoitolain muutoksia siinä erityisesti lyhytaikaisen perhehoidon nähdään antavan mahdollisuuksia hyvälle omaishoidettavan hoidolle omaishoitajan vapaan aikana toissa kaudella sosiaali ja terveysvaliokunta vieraili juankosken muuruvedellä perhekodissa ja viime elokuussa tämä nykyinen sosiaali ja terveysvaliokunta vieraili perhekodissa kuopiossa se minkä näimme siellä varmasti elähdytti meitä ja että tämäntyyppistä hoivaa me ikäihmisillemme haluamme sen takia on todella hienoa että tämä tämä lakiesitys on nyt täällä tällä hetkellähän näitä ikäihmisiä on hoidettavina perhehoidossa vain noin neljäsataa ja tämän hallituksen kärkihankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten perhehoitoa noin tuhanteenviiteensataan henkilöön vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tuon tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen esitys perhehoitolain muuttamiseksi on aivan välttämätön ikäihmisten perhehoito on sitova tehtävä minkä vuoksi erityisesti hyvinvointi ja terveystarkastukset ja riittävä vapaa on turvattava lainsäädännöllä arvoisa puhemies nyt tähän perhehoitolakiin tehdyt muutokset ovat ratkaisevan tärkeitä ikäihmisten perhehoitajien rekrytoinnin kannalta sitova tehtävä toimeksiantosuhteeseen perustuen tarvitsee perhehoidon lainsäädännöltä signaalin nimenomaan yhteiskunnan tuesta tuen myötä turvataan perhehoidon laatua ja voidaan varmistua siitä että perhehoito vastaa ikäihmisen tarpeisiin inhimillinen perhe elämänä toteutuva hoitomuoto tuo yhteiskunnallemme huomattavia kustannussäästöjä joita tulee suunnata ja ohjata myös perhehoitajien tuen kehittämiseen arvoisa puhemies vielä tässä oikeastaan ainoana asiana joka ehkä tässä valiokuntakäsittelyssä nostattaa oppositiosta halua eriävään mielipiteeseen on tämä lasten ja sijoitusmäärän nostaminen sen mahdollistaminen että se määrä on enemmän kuin tällä hetkellä laissa oleva neljä haluan muistuttaa siitä asiasta että lapsen ja nuoren sijoittaminen perhehoitoon on lastensuojelun erityisosaamista vaativa prosessi jo tällä hetkellä ja se tulee olemaan sitä myös jatkossa sijaisperheen valinta lapselle ja nuorelle on kunnan tehtävä ja päätettävissä jo tällä hetkellä ja myös jatkossa perhehoitaja ei voi koskaan päättää montako sijoitettua lasta ja nuorta hänen perheeseensä sijoitetaan jo tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa kunnan tehtävänä on varmistaa yhteistyössä perhehoitajan kanssa se monenko lapsen ja nuoren sijaisperheeksi perheen valmiudet ja kokonaistilanne riittävät sekä varmistaa että sijoitus on perheen jokaisen lapsen edun mukainen jo tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa

perhehoidon joustava käyttö liian tiukan rajaamisen sijaan perhehoidossa olevien henkilöiden maksimimäärän maksimimäärän nostaminen kuuteen edistää myös uusien sijaisperheiden rekrytointia me haluamme että yhä useammat lapset nuoret vammaiset ja ikäihmiset silloin kun he eivät voi asua omin turvin omissa kodeissaan saavat mahdollisimman perheenmukaista hoitoa ja sen takia nämä uudistukset perhehoitolaissa ovat välttämättömiä

arvoisa puhemies kyllä lapsen etu on ilman muuta se että myös pariskunta voi olla kotona päätoimisina perhehoitajina sijaisvanhempina se on aivan selvä asia kunta päättää aina edelleenkin siis aina onko perheellä valmiuksia siihen että voitaisiin sijoittaa jopa kuusi mutta ilman muuta kunta voi sijoittaa neljä tai vähemmän kuten tähänkin saakka kysymyshän on silloin siitä että kunta voi sijoittaa vähemmän ja maksaa korkeampaa palkkiota mutta en minä ymmärrä mitä pahaa on siinä että päätoimiset kaksi perhehoitajaa saisivat siitä työstä elannon kyllä kai me olemme vaatimassa elantoa muillekin ryhmille jotka hoitavat arvokasta tehtävää kaksikymmentäneljä kautta erittäin paljon on lapsilla terapiakäyntejä ja muuta kuten tuossa puheenvuorossani mainitsin silloin se kahden myös pariskunnan mahdollistaminen olla kokopäiväisinä perhehoitajina lasten kanssa on ilman muuta tärkeätä ilman muuta hyvä asia mutta se ei ole välttämätöntä kunnat päättävät miten sijoitetaan

arvoisa herra puhemies omais ja perhehoitolainsäädäntöä eduskunnassa käsitelty yhtenä pakettina eri kohtina mutta nämä ovat samaa kokonaisuutta omais ja perhehoidon kehittäminen on yksi juha sipilän hallituksen kärkitavoitteista sosiaali ja terveyspolitiikassa perhehoito on taloudellisesti edullisempi vaihtoehto laitoshoidolle on kysymys sitten lapsista nuorista tai ikäihmisistä ja se on myös inhimillisesti monta kertaa paljon parempi vaihtoehto kuin se että ihminen

laitosten ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalipuolen toimintaa olisi tärkeää että me löytäisimme ne henkilöt jotka tekevät sitä omaishoitotyötäkin ilman että he tällä hetkellä saavat mitään yhteiskunnan tukea meidän pitää pitää yli puoluerajojen omais ja perhehoito korkealla ja auttaa tätä erittäin arvokasta työtä
arvoisa herra puhemies tämä perhehoitolaki on erittäin tärkeä ja kaiken kaikkiaan on hyvä että perhehoito nousee ja se saa ne mahdollisuudet mitkä se voi tarjota kodinomaisissa olosuhteissa sekä ikäihmisiä että lapsia hoidettaessa tässä edelliset puheenvuorot ovat olleet erittäin hyviä samoin kuin valiokunnassa käyty keskustelu olen nostanut itse monta kertaa esiin sen että tärkeintä on huomioida se kokonaistilanne perhehoidossa olevien hoitoisuus hoidon vaativuus samoin samoin kuin perhehoitopaikan olosuhteet eli nimenomaan kokonaistilanne näen että on erittäin hyvä tämä mahdollisuus nostaa hoidettavien

kuuteen silloin kun kaksi on hoitamassa perheessä kaiken kaikkiaan tämä on hoitomuoto mikä toivon mukaan tulee lisääntymään ja toivon mukaan myös perhehoitajien hyvinvointiin kiinnitetään riittävästi huomiota tervehdin tätä muutosta ilolla

arvoisa herra puhemies valiokunnan puheenjohtajana esittelen tämän mietinnön joka on varsin tiivis tässä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia ja tässä muutoksessa on otettu huomioon nolla pilkku neljätoista prosenttiyksikköä korotusta tämä liittyy omais ja perhehoidon kehittämiseen siten että nämä uudet laajentuvat tehtävät voidaan korvata kunnille sataprosenttisesti tämä

päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies eun tupakkatuotedirektiivillä tiukennetaan nyt tupakkatuotteiden valmistamista ja pakkauksia koskevia säädöksiä ja laajennetaan sääntelyn alaa direktiivi pannaan täytäntöön uudella tupakkalailla ja sen nojalla annettavilla säädöksillä samalla lakiin ehdotetaan direktiivin ulkopuolisia uudistuksia direktiiviin perustuen esityksessä ehdotetaan uutta sääntelyä muun muassa tupakkatuotteiden aineosiin ja päästöihin sekä niihin koskeviin valmistajan ja maahantuojan velvollisuuksiin tunnusomaiset tuoksut ja maut kielletään savukkeista ja kääretupakasta sosiaali ja terveysvaliokunta pitää makuaineiden käytön rajoittamista tärkeänä erityisesti tupakoinnin houkuttelevuuden vähentämisen ja lasten tupakoinnin aloittamisen ehkäisemisen kannalta ja niissä käytettävistä nikotiininesteistä säädetään esityksen mukaan jatkossa tupakkatuotteita vastaavasti on myös perusteltua että tiettyjä nikotiininesteiden laatua ja turvallisuutta koskevia säädöksiä sovelletaan myös sähkösavukkeiden nikotiinittomiin nesteisiin vähentämällä sähkösavukkeiden houkuttelevuutta voidaan esimerkiksi ehkäistä pienten lasten nikotiinimyrkytyksiä sekä sitä että sähkösavukkeet muodostuvat uudeksi väyläksi nikotiiniriippuvuuteen alaikäisille valiokunta korostaa myös sähkösavukkeessa käytetyn höyryn hengittämisen voivan alustavien tutkimusten mukaan aiheuttaa terveysriskejä joita ei vielä riittävästi tunneta nikotiininesteiden hallussapito kielletään alle kahdeksantoista vuotiailta mutta hallussapitokiellon ei ehdoteta rangaistavaksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen ettei poliisilla ehdotetun sääntelyn perusteella ole toimivaltaa näiden tuotteiden takavarikoimiseksi jatkossa rangaistusäädösten uudistamista arvioitaessa on aiheellista selvittää myös takavarikointimenettelyyn liittyvää sääntelytarvetta esityksessä ehdotetaan myös kaikkien savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja muun luovuttamisen sekä maahantuonnin kieltämistä myös tupakan vastikkeille kuten niin sanotulle energianuuskalle ehdotetaan nykyistä tiukempaa sääntelyä valiokunta pitää savuttomien tuotteiden ja tupakan vastikkeiden kattavaa sääntelyä tarpeellisena niihin liittyvien terveysriskien ja erityisesti sen vuoksi että on olemassa viitteitä niiden käytön lisääntymisestä nuorten keskuudessa arvoisa puhemies esityksen mukaan asuntoyhteisöt saavat hakea kunnalta tupakointikieltoa tupakointikieltoa rakennuksensa huoneistoihin kuuluville parvekkeille huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin kunnan viranomaisen olisi määrättävä tupakointikielto jos kyseisestä tilasta voi tilan rakenteiden ja muiden olosuhteiden vuoksi kulkeutua tupakansavua toiseen vastaavaan tilaan perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen ettei lakiehdotus erottele esimerkiksi satunnaista ja vähäistä savun kulkeutumista lausunnon mukaan tupakointikiellon määräämiselle tulisi lisätä edellytykset jotka liittyvät tupakansavun kulkeutumisen haitallisiin vaikutuksiin ja tämän aiheuttaman asumishaitan merkittävyyteen valiokunta ehdottaa lausunnon perusteella esitystä muutettavaksi siten että kielto on määrättävä silloin kun savu voi kulkeutua lain kohdassa mainittuihin tiloihin muutoin kuin poikkeuksellisesti valiokunta katsoo ettei tupakkalain tavoitteiden ja terveyden edistämisen kannalta ole tarkoituksenmukaista asettaa kiellon määräämiselle muita perustuslakivaliokunnan ehdottamia edellytyksiä täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan ettei yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä saa tupakoida kun siellä oleskelee alle viisitoista vuotias henkilö mutta kiellon rikkomista ei ehdoteta säädettävän rangaistavaksi

ylisääntelyn piirteitä sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että kiellon säätämisellä voidaan lisätä tupakoivien henkilöiden tietoisuutta passiivisen savulle altistumisen erityisesti lapsille aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista kiellon arvioidaan voivan edelleen vähentää autossa tupakointia ja sen säätämisellä on selvityksen mukaan väestön laaja tuki valiokunta pitää lasten terveyden ja suojelun kannalta tarkoituksenmukaisena

yhtenäistämään arvoisa puhemies valiokunnan käsityksen mukaan ehdotettujen säännösten avulla voidaan vähentää tupakka ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta ja niiden aiheuttamaa riippuvuutta ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista sekä suojella väestöä

piti saada voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta kaksituhattakuusitoista laki kuitenkin lykkääntyy reilulla kuukaudella hallituksen tekemän täydentävän esityksen vuoksi valiokunta otti huomioon tämän lykkääntymisen myös siirtymäsäädöksissä sekä tupakkatuotedirektiivin täytäntöönpanon että kansallisista lähtökohdista esitettyjen säännösten voimaantulo mahdollisimman pian on valiokunnan käsityksen käsityksen mukaan tärkeää valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muutettuna ja valiokunnan mietintö on yksimielinen

suomella on kunnianhimoinen tavoite olla tupakkavapaa maa vuoteen kaksituhattaneljäkymmentä mennessä mukaan myös mahdollista saavuttaa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä kunhan käyttöön otetaan uusia tupakointia rajoittavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä olen osaltani seurannut tiiviisti tämän tupakkalain etenemistä etenemistä jota nyt käsittelemme nyt on sosiaali ja terveyslautakunnan tilinpäätöksen aika tupakkalain esityksessä ehdottomasti positiivinen puoli on se että autossa tupakointi lapsen läsnä ollessa kielletään lapsen suojelu tupakalta on hyväksyttävää ja tärkeä tavoite tosin ihmettelen sitä miten autossa tupakoinnin kieltäminen käytännössä toimii sillä sitä ei esitetty rangaistavaksi laki ilman sanktiota voi jäädä tehottomaksi näin tärkeässä asiassa en sitä soisi vastaavasti parveketupakoinnin nähtiin hyvinkin tärkeänä siinä kunta voi määrätä uhkasakon henkilölle joka rikkoo taloyhtiön parveketupakointikieltoa tästä ei ole pitkä matka myöskään siihen että taloyhtiöiden järjestyssääntöjen perusteella asunto voidaan ottaa vaikkapa haltuun jos ei sääntöä noudateta tulevaisuudessa tulemme näkemään varmasti riitoja myös siitä että häädöt on saatu parvekkeella tupakoinnin kieltämisen johdosta jos parveketupakoinnin kieltämisen toteutumiseksi on on olemassa keinoja miksi samalla logiikalla emme olisi suojelleet lapsia haitalliselta tupakansavulta siten että olisi annettu edes uhkasakon työkalu tätä jäin miettimään valitettavasti tupakkalakiesitys on epälooginen joiltain muiltakin osin laki tulee vaikeuttamaan savuttoman yhteiskunnan saavuttamista kuinka luulemme saavuttavamme savuttomuuden tavoitteen jos sisältö on osin kuin sanoisinko tupakkateollisuuden sanelema sähkösavukkeiden sääntelyn huomattava tiukennus nykytilaan nähden vaikeuttaa tupakoinnin lopettamista monen osalta sähkötupakoitsijoita arvioidaan olevan suomessa jo yli satatuhatta ja määrä kasvaa huomattavaa vauhtia joidenkin arvioiden mukaan jopa yli yhdeksänkymmentä prosenttia sähkösavukkeiden käyttäjistä on entisiä tupakoitsijoita sähkösavukkeet eivät siis näytä olevan portti tupakointiin vaan päinvastoin miljoonat ihmiset ovat päässeet irti tupakka ja nikotiiniriippuvuudesta tällaista kehitystä meidän tulee ehdottomasti lainsäädännön keinoin tukea ja antaa siihen kannustuksemme ministeriön ministeriön virkamiesten vakuuttelut sähkösavukkeiden portista tupakointiin olivat täysin perusteettomia ikävä kyllä kelpasivat valiokunnalle sähkösavukkeiden vaarallisuutta ja terveyshaittaa on korostettu pääosin mielikuvien perusteella yhtään kunnollista tutkimusta suomessa tai länsimaissa ei kuitenkaan ole siitä että missään tapauksessa ainakaan vaarallisempi kuin tupakointi päinvastoin sen edut on nähty jopa lääkäreitten piireissä ulkomailla niin merkittäviksi että ihmisiä on kehotettu siirtymään tupakoinnista sähkötupakan piiriin tarinat räjähtelevistä sähkölaitteista ja popcorn keuhkojen synnystä ovat kuin mannaa tupakkayhtiöille eri asia kuitenkin on se mikä on totuus arvoisa puhemies kansanedustajat ovat hyvin paljon palautetta siitä että tupakkalaissa tulisi olla riittävä siirtymäaika sen voimaan tulemiseksi muutoin esimerkiksi puhutaan kielteisellä tavalla omaisuudensuojasta ja siihen puuttumisesta ilman siirtymäaikaa kauppiaiden ja maahantuojien varastot uhkaavat jäädä yrittäjien käsiin perustelut siitä että direktiivin aikataulu on ollut esimerkiksi maahantuojien tiedossa ei ole riittävä jokaisella yrittäjällä on oikeus kaupantekoon eivätkä he voi lopettaa kaupantekoa ennen kuin laki tulee voimaan yleensä tällaisessa lainsäädännössä on siirtymäaika myös näiden yrittäjien näkökannalta katsoen

siirtymäaika koskee myös sataatuhatta sähkösavukkeen omistajaa mikäli sähkösavukkeen omistajalla ei ole siirtymäaikaa lainkaan lain voimaantulon jälkeen hänellä ei ole mahdollisuutta hankkia näitä lisäosia laitteisiinsa joihin hän on investoinut sosiaali ja terveysvaliokunta on huomioinut tupakkalain valmistelussa sähkötupakan osalta siirtymäaikoihin ja voimaantuloon liittyvän tarpeen tämä on hyvä asia sähkösavukkeiden osalta lain voimaantulosta ja valiokunnassa muun muassa seuraavanlaiset esitykset yksi makunesteitä saa myydä ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista saakka minkä jälkeen ne kielletään kaksi suomalaiset verkkokaupat kielletään heti lain voimaan tultua kolme rajat ylittävää etämyyntiä verkkokauppa saa tehdä vain ensimmäinen saakka neljä sähkösavukkeiden esilläpitokielto elikkä kaupan hyllyissä alkaa vasta ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaseitsemäntoista ja viides kohta esimerkin mukaisesti viisi sähkötupakan vähittäismyyntipakkauksen muutokset tupakan osalta astuvat voimaan kahdeskymmenes viidettä kaksituhattaseitsemäntoista siirtymäaika ja omaisuudensuojausperiaate näyttävät päällisin puolin toteutuvan tosiasiassa siirtymäaika ei ei koske kuitenkaan sähkötupakkalaitteita ja sen osia lainkaan siis sähkötupakkalaitteita jotka eivät ole direktiivin mukaisia eli niitä satoja erilaisia tuotteita joita suomessa myydään ja on myyty sillä yhtä kahta tuotetta lukuun ottamatta suomessa ei ole vielä myyty direktiivin mukaisia tuotteita lainkaan harmillista valiokunnan esityksessä on se että prosessissa ja valiokunnan jäsenten mielessä on ollut se näkökulma tai mielipide että myös kaupan hyllyillä oleville sähkötupakkalaitteille tulisi tämän lain voimaantulon jälkeen olemaan siirtymäaika vielä rautalankaversio tästä elikkä käytännössä laki voimaan tultuaan tarkoittaa sitä että kauppiaat kyllä saavat ensimmäiseksi sen siirtymäajan pitää niitä tuotteita hyllyllä toisekseen he saavat pitää hyllyssä kyseisten tuotteitten pakkauksia mutta kolmanneksi he eivät saa siellä pakkauksissa pitää minkäänlaisia laitteita sisällä elleivät elleivät ne laitteet ole direktiivin mukaisia siinä meillä on omaisuudensuojaa kerrakseen ja tämä jos mikä on kohtuutonta arvoisa puhemies koska yleisesti siirtymäaika koskisi myös näitä tuotteita mitkä ovat siellä paketin sisällä olisi mielestäni tärkeää että tämä epäkohta korjattaisiin täysistunnossa tämä on käytännössä valiokunnan puheenjohtaja tuula haataisen käsissä ja miksei myös keskustan hannakaisa heikkisen varapuheenjohtajan käsissä tämä asia olisi kohtuullista korjata täällä yhdellä pykälämuutoksella

sanoo näin sähkötupakan vähittäismyyntipakkauksen muutokset tupakan osalta astuvat voimaan kahdeskymmenes viidettä kaksituhattaseitsemäntoista ja tämä teksti menee käytännössä näin sähkösavukkeita joita ei ole täytetty valmiiksi nikotiininesteellä ja joiden vähittäismyyntipakkaukset eivät ole kolmannenkymmenennenkuudennen pykälän ja sen nojalla annettujen sääntöjen mukaisia saa kyseisten säännösten estämättä myydä

kaksituhattaseitsemäntoista jos tuotteet on valmistettu tai luovutettu vapaaseen liikkuvuuteen ennen kahdeskymmenes päivää marraskuuta kaksituhattakuusitoista tästä pykälästä ei olisi tarvinnut poistaa kuin kyseisten säännösten estämättä mikä viittaa sinne kolmanteenkymmenenteenkuudenteen pykälään vähittäismyyntipakkauksen markkinointiin jos tämä ei olisi tässä mukana tämä sallisi myös tämän paketin sisällä olevan tuotteen myynnin siihen saakka mutta arvoisa puhemies tämä on nytten sitten kuitenkin eduskunnan käsissä ja ennen kaikkea vetoan vielä teihin valiokunnan pienen epäkohdan korjanneet niin että olisi tämä kohtuusnäkökulma tullut tässä huomioitua arvoisa puhemies aivan lopuksi haluan myös mainita näitten makunesteitten kieltämisestä suomi olisi halunnut kieltää kansallisena

erikoisuutena kaikki muut paitsi tupakanmakuiset makuaineet aluksi aiottiin kieltää kaikki makuaineet mutta eun komissio huomautti asiasta kuitenkin on on aivan mahdotonta kieltää aineita joilla nesteitä voi maustaa nykyisissä makunesteissä käytetään samoja ainesosia kuin elintarviketeollisuudessa vaikkapa leivonnassa mitä muuta tästä seuraa kuin se että ihmiset alkavat maustaa nesteitään itse tässä on selvä riski sille että makunesteitä kotikonstein maustavat alkavat myymään nesteitä muille jolloin syntyy uusi laiton bisnes maahamme arvoisa puhemies tämä on vakava haaste nämä makunesteet eivät tule poistumaan tästä maasta millään tavalla koska niitä ruvetaan myymään silloin kotikonstein tehtyinä kotimaustaminen lisää terveysriskejä ja ja keuhkoihin vedettävien höyryjen sisällöstä ei olisi tietoa höyrystelijöillä itsellään eikä viranomaisilla arvoisa puhemies vielä viimeisenä haluan nostaa sen etämyyntiasian että nythän me teemme tämän lainsäädännön esityksen mukaan niin että suomalainen verkkokauppatoiminta loppuu välittömästi kun laki tulee voimaan joskus heinäkuun tienoilla ehkä elokuussa mutta sitten nämä ulkomailta toimivat kaupat saavat myydä suomen alueelle vielä vuoden loppuun saakka tämähän ei ole direktiivin vastaista tämän tarkistin tämä olisi direktiivin vastaista jos oltaisiin sallittu suomalaisten verkkokauppojen myydä mutta ei muitten eurooppalaisten verkkokauppojen myydä suomessa kuitenkin tehdään näköjään sen kaltaista lainsäädäntöä että me emme omia yrityksiämme kunnioita niin saavat myydä mutta suomalaiset yritykset eivät nämä ovat ikävä kyllä niitä huonoja puolia tässä esityksessä mutta muutoin tupakkalakiesitys on hyvä se on askel oikeaan suuntaan savuttomaan suomeen näitä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kannatan sitä että me näillä pienillä evästyksillä tekisimme nämä korjaukset ja hyväksyisimme tämän tupakkalain sitten

arvoisa puhemies uudistus on harppaus kohti savutonta suomea kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen tupakkalakiuudistuksen etenemiseen ja ja kiitän myöskin koko valiokuntaa siitä että tämä merkittävä lakiesitys saatiin käsiteltyä yksimielisesti erityiskiitokset valiokunnan puheenjohtajalle tavoite tupakka ja nikotiinituotteiden käytön loppumisesta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä on taas jälleen lähempänä kun tämä lakiesitys on hyväksytty suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijä jo neljä vuosikymmentä tupakointi on entisestään vähentynyt se on hyvä asia mutta edelleen tupakointi on valtava kansanterveydellinen ongelma tupakointi on syynä noin joka kuudennessa kaikista kolmekymmentäviisi viiva kuusikymmentäneljä vuotiaiden kuolemista puhumattakaan niistä sadoistatuhansista sairauslomapäivistä eli kyseessä on erittäin vakava ongelma uudessa tupakkalaissa pyritään monin keinoin ennalta ehkäisemään tupakan terveyshaittoja ja tässä on myöskin erityisesti toimia passiivisen tupakoinnin vähentämiseksi vähentämiseksi altistumista passiiviselle tupakoinnille pyritään vähentämään mahdollistamalla parveketupakoinnin kieltäminen tämä on erittäin pitkään odotettu uudistus eli eli tavoitteena on todellakin häiritsevän parveketupakoinnin kitkeminen kokoomukselle oli todella tärkeä tavoite että taloyhtiöille saadaan työkaluja puuttua häiritsevään tupakointiin ja ja haluamme todellakin että oikeus savuttomuuteen kuuluu myös niille ihmisille jotka ovat esimerkiksi omassa kodissaan tai oleskelevat omalla omalla parvekkeella eli tämän lain kunta voi taloyhtiön pyynnöstä vaatia kieltoa tärkeää on että tätä tätä kohtaa laissa laissa seurataan ja ja tärkeää on että varmistetaan että tämä on riittävän selkeä ja todella päästään siihen tavoitteeseen että parveketupakointia voidaan kitkeä totean vielä että asuntoyhteisössä jokaisella on oikeus tupakoida omassa asunnossaan parvekkeellaan ja ulkoalueella jos se ei aiheuta haittaa muille asukkaille ennalta ehkäisevä vaikutus on on myös sillä että sähkötupakan käyttö rajataan rajataan muualla kuin tupakoinnille osoitetuissa paikoissa se mikä on erinomaista on se että eduskunnassa eduskunnassa lakiin lisättiin hallituksen täydentävällä esityksellä kielto tupakoida autossa jossa on on alle viisitoista vuotiaita lapsia lapsen oikeus terveyteen on mielestämme yksinkertaisesti ja itsestäänselvästi arvokkaampi asia kuin aikuisen aikuisen oikeus tupakoida missä vain ja milloin vain ja pidän kansanterveydellisesti merkittävänä todellakin että tämä asia saatiin tähän lakiesitykseen tässä käsittelyn aikana lisättyä kokoomus on ollut tässä erittäin aloitteellinen ja ja myös kokoomuksen sote kolmikko on toiminut aktiivisesti että saisimme tähän lakiin kiellon tupakoida autossa silloin kun lapsia todellakin on läsnä ja näin terveydenhuollon ammattilaisena haluan tässä alleviivata että passiivinen altistuminen tupakansavulle on todellakin haitallista lasten terveydelle tästä on on selkeää tutkimustietoa eli savulle altistuminen vahingoittaa lasten valtimoita ja lisää astman allergisen nuhan ja keuhkoputkentulehduksen yleisyyttä tällä kiellolla on myöskin vahva symbolinen vaikutus siinä että näytetään selvästi että yhteiskunta ei hyväksy lasten terveyden vaarantamista altistamalla heitä ja oli huomionarvoista myöskin se että tuo perustuslakivaliokunnan aiempi kanta tässä muuttui ja ja todellakin lasten terveys meni sen edelle että aikuiset saavat tuprutella tupakkaa missä vain eli tämä oli loistava asia kun aika tuossa rientää joudun pyytämään myöskin toisen puheenvuoron arvoisa puhemies mutta totean todellakin että tupakkalaki on on tiukka ja ja se mikä tässä on erinomaista on se että tässä tupakkalain uudistamisessa tupakkatuotteita todellakin kohdellaan yhdenvertaisesti eli uudistuksessa perinteisen tupakan lisäksi savuttomia tupakkatuotteita ja tupakanvastikkeita säännellään entistä

nikotiinituotteet ovat erittäin koukuttavia kaikissa muodoissaan ja vaikka perinteinen tupakka on vaarallista myös muilla nikotiinituotteilla on haittoja ne aiheuttavat vahvaa riippuvuutta ja ja sen takia lainsäädännön on elettävä ajassa ja tunnistettava myöskin nämä uusimmat tuotteet ja siihen tällä lakiesityksellä on on pyrittävä totean vielä ihan lopuksi että tupakkalainsäädännön on on kehityttävä jatkossakin jotta savuton suomi on tässä uudistuksessa kielletään alle kahdeksantoista vuotiailta nikotiininesteiden hallussapito mutta kiellon rikkomisesta ei seuraa rangaistusta tämä vastaa nykyisin voimassa olevaa tupakkatuotteiden hallussapitokieltoa joka säilyy ennallaan mutta tulevaisuudessa on aiheellista pohtia myös takavarikointiin liittyvää sääntelyn tarvetta ja ja ehkä jatkossa myöskin noita tuotemerkittömiä paketteja eli tätä plain package linjaa eli tässä tupakkalainsäädännössä on vielä tiukentamisen varaa

arvoisa herra puhemies arvoisat suomen kansan edustajat

ja sitä kautta eduskunta ei pyrkinyt ottamaan yhtäkään askelta pidemmälle kuin mitä hallitus esitti kuten tiedämme suomi on ollut edelläkävijä tupakoinnin rajoittamisessa luvulta alkaen ja nyt ovat muutamat maat itse asiassa ajaneet suomen ohi valiokunta ei hallituksen esitykseen nähden esimerkiksi laajentanut tupakkavapaita alueita tai kiinnittänyt edes huomiota siihen saatikka muuttanut pykäliä sen osalta että meille tulisi näitä niin sanottuja brändittömiä tupakka askeja joissa ei siis ole

aamulla kun tulen junalla tuohon rautatieasemalle ensimmäiset pistävät röökiksi heti siinä asemalaiturilla sen jälkeen kävelen holiday inn hotellin edestä ja siinä on onneksi kyltti että hotellin oven edessä ei saa tupakoida mutta hotellin oven molemmilla puolilla muutaman metrin päässä tupakoidaan sitten ohitan sanomatalon kulman missä on porukkaa tupakalla ja sen jälkeen kiasman edessä tupakoidaan eli kun kävelen tuolta asemalta eduskuntaan niin ei juuri muuta saa tehdäkään kuin väistellä tupakoitsijoita

kuitenkin me tiedämme että nämä brändit ovat usein houkuttelevia ja ja nuoria puhuttelevia stmn virkamies sanoi että tällaista ei suomessa valmistella eikä valitettavasti valiokuntakaan edellyttänyt että tämä olisi seuraava askel mutta haluan kyllä täältä eduskunnan puhujapöntöstä lähettää sellaiset terveiset stmlle että kun nyt tämä uudistus on tehty ja hyvä niin niin seuraavaksi mielestäni tulisi ryhtyä valmistelemaan seuraavaa askelta johon kuuluisivat myös nämä merkittömät tupakka askit herra puhemies olen toki monelta osin myös tyytyväinen valiokunnan mietintöön ennen kaikkea olen tyytyväinen siihen että tämä parveketupakoinnin rajoittaminen toteutui käytännössä siinä muodossa kuin mitä hallitus esitti julkisessa keskustelussa usein ajatellaan ja taisi edellinenkin puhuja käyttää sellaista muotoilua että kunta voi määrätä tupakointikiellon jos taloyhtiö sitä pyytää tämä ei vastaa sitä mitä eduskunta on nyt säätämässä nimittäin

tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan muotoileman pykälän toinen momentti kuuluu seuraavasti kunnan on määrättävä siis kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti tämä muutoin kuin poikkeuksellisesti on valiokunnan

kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin ja jotta tämä asia tulisi täysin selväksi kaikille niille kuntien virkamiehille hallinto oikeuden tuomareille ja korkeimman hallinto oikeuden tuomareille jotka joutuvat vielä tähän liittyviä valituksia käsittelemään tai riitoja käsittelemään luen mitä perustuslakivaliokunta tältä osin lausui se lausui näin tupakointikielto on tupakkalakiehdotuksen pykälän toisen momentin mukaan määrättävä jos säännöksessä tarkoitetuista tiloista voi kulkeutua tupakansavua toiseen säännöksessä mainittuun tilaan sitten tulee muuta tekstiä ja tämä jatkuu näin säännöksessä ei ole mitenkään kvalifioitu kvalifioitu savun kulkeutumista esimerkiksi sen määrän taikka häiritsevyyden haitallisuuden tai olennaisuuden suhteen sen jälkeen perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota tähän mahdolliseen satunnaiseen kulkemiseen ja senhän valiokunta myös korjasi tässä pykälässä eli tässä pykälässähän nyt sanotaan muutoin kuin poikkeuksellisesti voi kulkeutua sen jälkeen perustuslakivaliokunta täysin yksiselitteisesti lausuu vielä seuraavaa säännöksen mukaan kielto on määrättävä jos säädetyt edellytykset täyttyvät mikä tekee kiellon määräämistä koskevasta harkinnasta niin sanottua sidottua harkintaa tämä tarkoittaa käytännössä että jos tietystä paikasta voi kulkeutua tupakansavua toiseen paikkaan kunnan on määrättävä kielto jos sitä haetaan

eli kaikille teille kunnan virkamiehille jotka joudutte näitä asioita käsittelemään kaikille hallinto oikeuden tuomareille kaikille kaikille korkeimman hallinto oikeuden tuomareille

mikäli taloyhtiö päättää hakea tätä kieltoa niin se kielto on määrättävä jos tupakansavu voi kulkeutua ja niin edelleen jokainenhan ymmärtää että tupakansavu kulkeutuu muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi naapuriparvekkeelle ja näin ollen portinvartija tässä asiassa tulee olemaan taloyhtiö

niin kuin esimerkiksi kaikki tuomioistuimet voi myös muuttaa kantojaan ja näinhän elävässä elämässä tietysti tapahtuu että suomen korkein oikeus ja yhdysvaltain korkein oikeus ja monet monet muut tuomioistuimet muuttavat aikaisempia kantojaan kun perustuslakivaliokunta tarvitsi kasvojen pesuvedeksi sitä että aikaisempi kielto koski alle kahdeksantoista vuotiaita lapsia ja nyt alle viisitoista vuotiaita lapsia niin sallittakoon nyt tämä pieni tekosyy tälle muutokselle

käyttää nuorten suosimia idoleita esimerkki ihmisinä luin tänään jostain lehdestä että tämän päivän nuorison idolit ovat tämmöisiä tubettajia en tiedä mitä nämä tubettajat tekevät mutta suosittelen heidänkin värväämistään tähän toimintaan ja toivottavasti myös tällaiset tämän päivän idolit kuin patrik laine sebastian aho ja jesse puljujärvi jotka toivottavasti eivät saataisiin mukaan tähän tärkeään työhön en yritä nyt viitata esimerkiksi ulkomaisiin urheilijatähtiin koska lähetekeskustelussa se osoittautui niin vaikeaksi heidän nimensä lausuminen herra puhemies pääsemme pitkän askeleen eteenpäin mutta odotan että hallitus jatkaa johdonmukaista toimintaa tupakoinnin vähentämiseksi suomessa

aivan niin tuossa lakiesityksessä todellakin todetaan niin että mikäli taloyhtiö hakee tupakointikieltoa parvekkeelle silloin tuo kielto on määrättävä jos tuossa puheessa sanamuotoni oli epäselvä oli erittäin hyvä että tämä asia tulee selväksi totean myöskin sen että tähän

todellakin on on tärkeää että tämä pykälä on sellainen kuin se on ja ja jokainen tässä salissa todistaa että silloin tuo kielto on määrättävä tämä on kansanterveydellisesti erittäin iso loikka että parveketupakointiin saadaan saadaan nämä välineet kuten puheenvuorossani totesin

puhemies aivan kuten edustaja zyskowicz täällä totesi kyllä työtä on vielä ja matkaa tehtävänä siihen että savuton suomi kaksituhattakolmekymmentä on totta edustaja zyskowicz otti esille tässä lapset ja nuoret minusta tämä laki kuitenkin vie tältä osin erittäin hyvin asiaa eteenpäin siinä mielessä että nyt tämä portti ja tie tie tupakointiin menee hyvin paljon myös sähkötupakan ja sitten myös sähkötupakan kaltaisten tuotteiden eli nikotiinittomien sähkötupakkavälineitten kautta eli nämä ovat tutkimusten mukaan nyt niitä jotka lapsia ja nuoria kiinnostavat ja ja sitä kautta opetellaan sitä savukkeen imemisen tapaa joka sitten johtaa myöhemmin helposti siihen että siirrytään sitten tupakanpolttoon siinä mielessä tämän direktiivin tuomat muutokset ovat tärkeitä että näihin pannaan rajoitukset ja siinä huoli erityisesti kohdistuu lapsiin ja nuoriin mutta aivan oikein tätä askellusta tupakattomaan suomeen pitää jatkaa

kommentoin lyhyesti tuota edustaja zyskowiczin erittäin ansiokasta puheenvuoroa vain tämän perustuslakivaliokunnan käytännön osalta kun siellä itse olin asiaa käsittelemässä edustaja zyskowicz kuten arvelinkin kommentoi tuota seitsemättäkymmenettäneljättä pykälää joka sitten tuli hallituksen uuden esityksen jälkeen että nyt alle viisitoista vuotiaan ollessa ajoneuvossa siellä ei saa tupakoida me voimme tietysti keskustella onko sillä merkitystä tupakoidaanko kymmenen vuotiaan vai seitsemäntoista vuotiaan kanssa voiko seitsemäntoista vuotias vastustaa enemmän tupakointia kuin kymmenen vuotias mutta haluan nyt tarkennukseksi todeta myös että

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz nosti ihan hyvät ja tärkeät asiat keskiöön tämä autossa tupakointi kuitenkin kun sitä halutaan nyt kieltää olisi voitu tehdä myös silleen että siinä olisi ollut se sanktion mahdollisuus kuten parveketupakoinnissakin annetaan se mahdollisuus uhkasakonomaisesti tehostaa sitä toimenpidettä mutta seuraava askel varmaan missä meidän pitäisi mennä eteenpäinkin minkä olisin toivonut tässä jo toteutuneen on että myös asunnoissa tupakointi olisi kielletty jos siellä on alaikäisiä lapsia läsnä siihen suuntaanhan meidän pitää mennä että kaikissa niissä tiloissa missä lapsia on suojeltaisiin heitä tupakan aiheuttamalta savulta

en näe muuta tarvetta välittömästi kuin nämä ja sitten siirrymme puhujalistaan

totean vielä että nuorten tupakointi on todellakin vähentynyt roimasti se on myönteistä mutta asiantuntijat ovat hyvin huolissaan sähkötupakan ja ja nuuskan suosion kasvusta tämän tupakkalain erityinen sininen lanka kuten tässä puheenjohtajakin totesi on se että me haluamme suojella lapsia ja nuoria

tupakkatuotteen käyttöä kun puhutaan viestinnässä tupakan vaaroista niin on tärkeää että tupakan savukkeiden terveyshaittojen lisäksi pitäisi keskustella myös muiden nikotiinituotteiden mahdollisista haitoista voi voi todellakin todeta että että jos puhutaan yhdeksäs luokkalaisista nuorista niin puolet pojista ja ja kolmannes tytöistä on on kokeillut sähkötupakkaa ja ja kun nämä uudet nikotiinia sisältävät tuotteet tulevat markkinoille niin se saattaa tarkoittaa nikotiiniriippuvuuden yleistymistä vaikka meillä on tuotteita jotka ovat vähemmän vaarallisia kuin perinteinen tupakka se ei tarkoita todellakaan että ne ovat terveellisiä sillä mikä tahansa on terveellisempää kuin tupakka niin vakava myrkky tuo tupakka on arvoisa puhemies
edustaja kurvinen vastauspuheenvuoro vielä edustaja niikko arvoisa
puhemies kommentoin tuota edustaja niikon puheenvuoroa siitä että tulisi uhkasakko autossa tupakointiin uhkasakkoon kuuluu se asia että sitä seurataan jatkuuko tämä huono toiminta ja sitten se sakko määrätään olisi mielenkiintoista nähdä kuka alkaisi seuraamaan jatkuuko tämä tupakointi autossa tämä kuvastaa arvoisa puhemies minusta tämän lainsäädännön tiettyä ongelmatiikkaa mihinkä myös perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota

ja sellaista polkupyöräkypäräpakkolainsäädäntöä mitä vähän on syntynyt se rapauttaa ihmisten ihmisten moraalia ja lain kunnioitusta samoin puhuimme paljon tuosta alkoholinkäytöstä jos aikuinen on humalassa lapsen edessä se on todella pelottava kokemus lapselle meidän pitäisi myös verrata tätä tupakkasääntelyä tähän sääntelyyn mitä me kohdennamme alkoholiin etanoliin kovana myrkkynä varmasti pitää lopettaa tupakointi asunnoissa lasten aikana ja pitäisi savuttomaan suomeen päästä mutta kuitenkin kaikissa päihteissä valistuksen ja sivistyksen lisääminen ovat ainoita keinoja päästä lopullisesti eteenpäin sellaista poliisivaltiota ei synny koskaan että nämä saataisiin kielloilla selväksi

edustaja kurviselle sanon sen että jos ei uhkasakkoa pystytä autossa sitten oltaisiin voitu kuitenkin sakkoa soveltaa kyllähän ne keinot meillä olisivat olleet käytettävissä edustaja sarkomaa kovasti maalaili piruja seinille tästä sähkösavukkeen vaarallisuudesta totta kai ei se sähkösavukekaan ole suotava en en sitä siinä mielessä puolusta mutta itse tiedän että lapsena asuessani kotona kun poltettiin viisi askia punaista norttia samassa tilassa missä asuin olisin toivonut että vanhemmat olisivat polttaneet sähkösavuketta josta ei ole mitään haittaa ainakaan lapsille siinä mielessä meidän täytyy kaikin keinoin tukea niitä aikuisia ihmisiä siirtymään pois siitä haitallisemmasta tuotteesta elikkä tupakan polttamisesta polttamisesta vähemmän haitalliseen tuotteeseen kuten sähkösavukkeeseen siinä mielessä lainsäädäntö ei saa olla liian tuomitseva ja tiukka että sähkösavukkeesta tehdään semmoinen myrkky mitä se ei välttämättä ole jos halutaan nikotiinivapaa suomi niin silloin pitäisi myös ruveta pohtimaan sitä mihin me tarvitsemme nikotiinipurukumia jos saadaan lääkelain keinoin yksi tuote näyttämään

arvoisa puhemies terveystavoitteinen tupakkapolitiikka on yleistynyt useissa maissa ja on erityisen hyvä että tupakkalainsäädäntö tiukkenee ja sitä on säädetty laajasti ja on hyvä että suomalaiset ovat tässä edelläkävijöitä erityisesti tervehdin ilolla ilolla tässä esityksessä sitä että se mahdollistaa nykyistä paremmin puuttumisen parveketupakointiin koska tähän asti tupakoinnin kielto parvekkeella on ollut hankala käytännössä jopa mahdoton toteutettava sillä se on vaatinut toteen näytettäväksi terveyshaitan savusta nyt laki puhuu savuhaitasta mikä on helpompi näyttää toteen edustaja kurvinen tuossa lainsäädännön aukottomuudesta puhui ja haluaisinkin vielä tietää onko terveydensuojelulakiin tulossa muutosta joka tukee tätä samaa savuhaittakirjausta on nimittäin erittäin tärkeää että tämäkin asia nimenomaan aukottomasti etenee

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat on tärkeä ja hyvä tavoite vähentää tupakointia suomessa ja ja tässä on ihan hyviä hyviä esityksiä siihen pääsemiseksi että yhä harvempi nuori aloittaisi tupakoinnin ja yhä useampi vanhempi pääsisi

muutamia kohtia tämä sähkötupakointiasia on sellainen joka itseäni hivenen tässä mietityttää se on ollut monelle kuitenkin se tie päästä irti tupakasta perinteisestä tupakasta ja ja sähkötupakassa näitä haitallisia ainesosia on huomattavasti vähemmän se tie tie tietysti on on parempi että pääsisi vaiheittain ulos tupakoinnista ja sitä varten tietysti nikotiinipurukumitkin ovat ovat aikanaan käyttöön tulleet sen takia tätä sähkötupakointiosuutta pidän hivenen turhan järeänä tupakoinnin kieltäminen asuntoyhteisöissä on iso osa tätä esitystä ja tämä koskee erityisesti parveketupakointia mielestäni tämä on kyllä kovin monimutkaiseksi tehty tässä niin kuin tämäkin keskustelu nyt valiokunnan käsittelyn jälkeen on osoittanut eli eli kovin monimutkainen niin kuin edustaja zyskowicz esille toi kunnan on määrättävä on tämä muotoilu mikä täällä on minkä takia tarvitaan enää kuntaa siihen päätöksen tekemiseen me olemme tässä salissa kuitenkin pitkään puhuneet että kunnilla on hirveästi tehtäviä ja olemme pyrkineet niitä vähentämään ja nyt me luomme sitten yhden aika ison ja vaikean tehtävän mihin todennäköisesti kuuluu katselmus

tämän hakemuksen kannalla ja silloin kun sitä lähdetään hakemaan on jo taloyhtiöstä enemmistö todennut että tämä aiheuttaa tämän haitan miksi sitä halutaan hakea niin miksi tarvitaan kunta tähän päätöksentekijäksi vielä tähän olisi kyllä kuulla vastauksia yhtiökokoukset ja jopa taloyhtiöiden hallitukset tekevät monia muita päätöksiä jotka rajoittavat esimerkiksi asumista ja ja omia omia tapoja ja ja niihin on tyytyminen ilman että ne kiertävät aina kyseisen sektorin lautakunnan esimerkiksi kunnassa sitten toisena tämä kulkuneuvossa tupakointi hämmästelen sitä että tässä ei ole poliisi lainkaan toimijana minusta on aivan erikoista että se viranomainen joka autoilijoiden kanssa useimmiten on on tekemisissä ei ole tässä toimijana vaan tässä on kunnan viranomainen ja sitten tuolla tekstissä todetaan esimerkiksi opettajat eli opettajista tehdään nyt sitten tämmöisiä tupakkakyttääjiä he vahtivat aamulla kun lapsia tuodaan kouluun onko autossa savua ja sitten he menevät ja nuhtelevat kun ei tässä ole mitään muuta keinoa kuin se että mennään ojentamaan sinne en ymmärrä tämäntyyppistä lainsäädäntöä oikeastaan lainkaan vaikka itse kannatan autotupakoinnin kieltämistä tuleeko tästä vain tämmöinen paheksunnan pykälä eli eli paheksutaan että että taas siellä sen ja sen autossa tupakoitiin mutta ei ole muuta keinoa en itse kyllä mielelläni opettajille niin kuin tässä esityksessä sysätään tällaista tehtävää enää laittaisi opettajat aika moneen muuhun asiaan mitkä eivät oikeasti kuulu opetustehtävään eivätkä laajasti katsottuna kasvatustehtäväänkään ja kysyisinkin onko opettajan tehtävä kasvattaa vanhempia eli tässä tapauksessa käydä kertomassa että ei autossa saa tupakoida opettajan tehtävä on kasvattaa lapsia ja ehkä laajassa kuvassa tukea perhettä kasvatustyössä mutta opettajan tehtävänä vielä olisi kasvattaa isää ja äitiä siinä missä saa tupakoida ja missä ei saa se ei arvoisat edustajakollegat kuulu missään tapauksessa opettajan tehtäviin itse olen kasvatustieteen maisteri luokanopettaja en ole saanut siihen koulutusta että minun tehtäväni on esimerkiksi ärjyä äitiä mennä ojentamaan kun hän toi nissanilla lapsensa kouluun kun siellä autossa oli tupakansavua enkä edes haluaisi itselleni sellaista tehtävää varmasti tässä käy että joku intohimoinen tupakan vastustaja kantelee sitten siitä opettajasta kun ei opettaja ole mennyt nuhtelemaan sitä nissanilla lapsen kouluun tuonutta tuonutta äitiä ja tästähän tulee aivan erikoinen tilanne kyllähän tämä tehtävä kuuluisi ehdottomasti poliisille ja vaikka siitä ei määriteltäisikään rangaistusta niin kuin tässä on ollut voisi kirjoittaa sitten huomautuksen taikka todeta että että kun teillä on nyt autossa

alle viisitoista vuotias lapsi niin niin se on lain mukaan kiellettyä polttaa näinhän poliisi toimii tällä hetkellä polkupyöräilijöidenkin kanssa jotka ajavat ilman pyöräilykypärää eihän siitäkään voi sakottaa mutta heidän tehtävänsä on ojentaa ja kertoa että te rikotte lakia vaikka tästä ei rangaistusta ole olemassakaan valitettavasti näyttää siltä että tästä esityksestä on tulossa monessa mielessä aika lailla kuollut kirjain ja jopa jopa opettajille taikka jollekin muulle kunnan kunnan toimijalle jonka tehtävä on aivan muu kuin olla tupakkapoliisina riesa ja ja vaikeus arvoisa puhemies itse kannatan sitä että autoissa ei saa tupakoida ja ihmettelen sitä että tässä kuusitoista ja seitsemäntoista vuotiailla joita kyllä isä ja äiti komentavat vielä autoon ja kesälomamatkalle ja joista osaa vielä mummolaan ja mökillekin ei sitten ole tätä lain suomaa oikeutta savuttomaan autoon ei heillä ole mahdollisuutta siihen puuttua minun mielestäni tämäkin pitäisi vielä vielä korjata tässä muutamia huomioita lakiesityksestä joka vie sinänsä hyvään suuntaan monilta osin sitä että pääsemme vähentämään tupakansavua ja ja tupakansavun vaikutusta itse kuhunkin ennen muuta meihin jotka emme tupakkaa polta

herra puhemies edustaja heinonen nosti esiin hyviä pointteja itse toin jo lähetekeskustelussa esiin sen että vaikkapa normienpurkumielessä normienpurkumielessä ei tähän parveketupakointikiellon määräämiseen olisi kuntaa tarvittu

vaan taloyhtiön päätös olisi aivan hyvin riittänyt toivon että seuraavassa vaiheessa otetaan tällainen askel mutta kuvittelen että taustalla on varmaan suomen hyvin legalistinen perinne eli se että ehkä katsotaan että tämmöinen yksilöä koskeva päätös pitää viranomaisen tehdä en usko että se on kovin iso ja vaikea tehtävä kuten edellä kerroin se on määrättävä jos taloyhtiö sitä hakee mutta se on totta että siitä sitten valitetaan ja pari vuotta pystyy tupakoitsija ihan valittamalla viivyttämään tämän asian voimaantuloa mitä tähän autossa tupakointiin tulee niin siitäkin olen sitä mieltä että aivan samoin kuin poliisi valvoo vaikka turvavöiden

puhemies meillä kahdella opetusalan henkilöllä taitaa olla vähän erilainen käsitys siitä mikä opettajan mahdollisuus tai velvollisuus on tällaisissa tapauksissa puuttua puuttua asiaan eli virkavelvollisuus velvoittaa siihen että jos lapsen terveys ja turvallisuus vaarantuu ja erityisesti vielä huoltaja aiheuttaa vaaran lapsen terveydelle niin kyllä siihen velvollisuus on puuttua lastensuojelulaki on se jonka jonka avulla silloin puututaan ja

arvoisa puhemies tupakoinnin vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat terveyspoliittisesti ja kansantaloudellisesti kannatettavia tavoitteena täytyy olla savuton suomi tämä lakiesitys on askel oikeaan suuntaan erityisesti iloitsen siitä että tässä lakiesityksessä mahdollistetaan savuton ympäristö myös kerrostalossa asuville tein viime kaudella lakiesityksen siitä että jos parveketupakoinnista on todistetusti haittaa toisille kerrostalossa asuville voidaan tupakointi kieltää parvekkeella silloin lakialoitteen lähetekeskustelussa suurin osa keskusteluun osallistuneista piti aloitetta niuhottamisena ja tupakoijan henkilökohtaisten oikeuksien rajoittamisena nyt olen tyytyväinen siihen että tässä asiassa on tapahtunut tämmöinen myönteinen asennemuutos jokaisella täytyy olla oikeus savuttomuuteen ja jos parveketupakointi aiheuttaa haittaa toisille niin silloin tupakoijan oikeuksien tulee olla toissijaisia useinhan nämä asiat saadaan hoidettua ihan keskustellen mutta näin ei aina ole ja tämä laki antaa selkeitä suuntaviittoja ja ohjeita tällaisiin tilanteisiin tosin helpommaksi tämän asian olisi voinut kyllä tehdä siitä olen samaa mieltä

se että tupakoimattomuudesta tulisi eräällä tavalla muoti ilmiö idolien mutta myös kaikkien läheisten aikuisten käyttäytyminen on tärkeää roolimallina toimimista tässä asiassa

arvoisa puhemies edustajakollegat tupakkalainsäädäntö on suomessa kiristynyt useiden vuosien ajan ja itse muistan erittäin elävästi kun tupakkalaissa tapahtui iso muutos ja ravintolatupakointi kiellettiin muistan että kun silloin ensimmäisen kerran menin ravintolaan jossa oli aikaisemmin ollut tupakansavua ja sitten siellä ei ollut sitä savua niin kyllä se tuntui positiiviselta vallankumoukselta astmaatikolle joka on yleensä aina saanut valtavan yskänkohtauksen kun on ollut tilassa jossa on paljon tupakansavua lakiesityksessä asetetaan nyt selkeä tavoite siitä että tupakan käyttö pyritään lopettamaan kokonaan suomessa tavoitellaan niin sanottua savutonta suomea ja tämä on tosi hyvä ja hieno tavoite toivottavasti siihen päästään ja se varmasti lisää ihmisten terveyttä hyvinvointia ja onnellisuutta arvoisa puhemies iso muutos mikä nyt tapahtuu on se että jatkossa asunto osakeyhtiöillä ja muilla niin sanotuilla taloyhtiöillä on mahdollisuus lähteä kieltämään tai tai teknisesti ja virallisesti hakea kunnalta kieltoa että parvekkeilla ei enää saa tupakoida tämähän on vuosia kestänyt vääntö ja jokainen meistä edustajista on varmasti saanut runsaasti palautetta sekä sen osalta että pitää kieltää että sitten on vedottu niihin asukkaitten vuokralaisten ja osakkeenomistajien oikeuksiin toivon että asia menee niin kuin edustaja zyskowicz täällä aikaisemmin sanoi että tämä kunnan päätös on käytännössä vain muodollisuus niin että käytännössä asunto osakeyhtiö sen ratkaisun tekee mutta pientä huolta minulla kuitenkin siinä on syntyykö tästä tarpeetonta byrokratiaa ja työllistyvätkö varsinkin isommat kunnat isommat kaupungit siinä kun näitä

kuntiin palkata sitten ihmisiä jotka käsittelevät näitä kieltohakemuksia kuitenkin pidän erittäin tärkeänä sitä että näitä päätöksiä voidaan tehdä ja siellä asumisyhteisöt voivat linjata että ei poltella saa koska tällä on totta kai terveyteen vaikutus mutta sillä on ihan selvä vaikutus myös ihmisten omaisuuteen ja omaisuudensuojaan kun meistä jokainen tietää yleisestä elämänkokemuksesta mitä tupakansavu tekee asunnolle ja miltä tuntuu sellaisessa rakennuksessa ja asunnossa missä on tupakkaa röyhytelty oikein kunnolla ja samalla lailla se tuntuu vaikka se röyhyttely olisi ollut siinä muutaman metrin päässä ylhäällä tai alhaalla tai vieressä asumisyhteisössä on jo aikaisemmin käyty debattiakin tästä perustuslakivaliokunnan kannasta siinähän pientä tarkistusta tapahtui ehkä asenteessakin mutta on otettava huomioon se että se edellinen yritys kieltää autossa tupakointi lapsen aikana oli tiukempi siinä oli näitä tarkastusoikeuksia se koski kaikkia alle kahdeksantoista vuotiaita minusta on ihan perusteltu tämä linja että kyllä kuusitoista viiva seitsemäntoista vuotias pystyy jo ilmaisemaan itseään selkeämmin hän on vähemmän heikossa asemassa kuin sitten vaikka seitsemän tai kymmenen vuotias kuitenkin minusta kun me perustuslakivaliokunnassa tätä lakiesitystä käsittelimme kävimme erittäin mielenkiintoista periaatekeskustelua päihdepolitiikasta kuten perustuslakivaliokunnan lausunto toteaa tässä lakiesityksessä on nyt tiettyjä ylisääntelyn piirteitä ja symbolisen lainsäädännön piirteitä on vain niin että emme voi estää kaikkea terveydelle vaarallista ja kaikkea lapsille vaarallista käyttäytymistä säätämällä laissa että näin ei voi toimia erityisesti tässä tulee suhtautuminen alkoholiin joka on vähintään yhtä iso ongelma suomessa kuin tupakanpoltto itse en tupakoi mutta käytän alkoholia ja uskallan myöntää sen että kyllä yhtä haitallista lapselle on varmasti ainakin psyykkisesti se jos hän näkee vanhempansa samassa tilassa humalassa on se sitten asunto tai auto eikä sitä ole erikseen kielletty lainsäädännössä

me muistaisimme tässä päihdepolitiikassa ja siinä että yritetään terveempiä elämäntapoja tuoda sen että kuitenkin valistus ja sivistys ovat niitä ainoita kestäviä lopullisia keinoja millä me saamme niin myrkyn nimeltä nikotiini kuin myrkyn nimeltä etanoli vääränlaisen ja huonon käytön kitkettyä ja ja terveemmän ja onnellisemman suomen

arvoisa herra puhemies totta kai opettajan tulee puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin esimerkiksi pahoinpitelyihin ja tämäntyyppisiin jos sellaisia havaitsee taikka taikka erilaisiin ongelmiin joita joita saattaa perheestä tulla mutta tietysti tässä lainsäädännössä mitä nyt esitetään on se ero että se opettaja olisi jo suoraan sen rangaistuksen antaja elikkä tässä ei olisi mitään toimenpidettä mihin ryhdyttäisiin tämän toimesta vaan hän olisi vain se joka paheksuu sitä niin kuin täällä todetaan eikä olisi niin että esimerkiksi opettaja tekisi siitä jonkun toimenpiteen eteenpäin

ole näitä nuuskan käyttäjiä on aika nopeasti yleistynyt nyt urheilijoiden joukossa ja se on äärimmäisen vakava ja ja vaarallinen aine itse toivoisin että löytäisimme urheilijoiden joukoista myös sellaisia sellaisia esimerkkejä jotka voisivat tulla sanomaan että ei nuuskaakaan tarvitse ollakseen hyvä urheilija vaan sitäkin ilman voi tulla toimeen vaikkapa sitten pepsillä taikka

arvoisa puhemies tupakoinnin vähentäminen on erittäin hyvä tavoite sekä yksilön että kansanterveyden kannalta joskaan ei missään nimessä mitenkään helppo toteuttaa tässä lakiesityksessä tupakkalain muuttamiseksi on monia hyviä keinoja tupakoinnin vähentämiseksi ja lasten etukin on pyritty siinä ottamaan arvoisa puhemies on kuitenkin pakko ottaa vielä lyhyesti kantaa sähkötupakointiin ja sen lakiesityksessä toteutettavaan hankaloittamiseen monet piintyneet piintyneet tupakoitsijat ovat näet pystyneet siirtymään tavallisen tupakoinnin parista sähkötupakointiin ja ainakin oma näkemykseni on se että sähkötupakointi on näistä kahdesta vaihtoehdosta vähemmän huono täytyy myöntää että tältä osin en pidä tätä lakiesitystä kovin onnistuneena parempana keinona tupakoinnin vähentämiseksi olen sitä vastoin pitänyt muun muassa eduskunnan jo aiemmin säätämiä säätämiä tupakkaveron korotuksia joista seuraava astuu astuu voimaan nyt heinäkuun alussa ja lisää tupakkaveron korotuksia on tulossa jatkossakin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ja ne tupakkaveron korotukset ovat mielestäni erittäin kannatettavia

arvoisa herra puhemies olen nyt tarkalla korvalla kuunnellut näitä puheenvuoroja tästä uudesta tupakkalaista ja oli oli itsellä alun perin ajatus että en sano tästä yhtään mitään voin kertoa että joka kerta kun eduskunta on vuosien saatossa kiristänyt tupakkalakia siis jo ennen kuin olin itsekään itsekään kansanedustajana olen aina pitänyt näitä kiristyksiä todella huonoina seikkoina ja yksilön vapautta rajoittavina tekijöinä ja niin on tilanne nytkin en kerta kaikkiaan ymmärrä esimerkiksi näitä rajoituksia sähkötupakkaan jonka avulla moni on itse asiassa päässyt eroon tupakasta kuitenkin joka kerta kun aikaa on mennyt eteenpäin olen aina hoksannut että se aiemmin moittimani eduskunnan tekemä päätös onkin ollut hyvä asia selkein esimerkki tästä oli tupakoinnin kieltäminen baareissa josta edustaja kurvinen tuossa mainitsi olimme silloin niihin aikoihin just itse itse perustaneet tällaisen baarin ja pidimme todella huonona asiana sitä meidän myynnillemme että tupakointi sisällä sisällä kielletään meillä ei ollut mahdollisuutta näihin tupakointikoppeihin joita siihen aikaan sitten tehtiin myöhemmin sain todeta että tämä oli erinomaisen hyvä asia myyntiin ei ollut käytännössä mitään vaikutusta ja ihmiset jotka tupakoivat kävivät ulkona tupakalla eikä siinä ollut mitään mitään moitittavaa tämän tähden vaikka tällä hetkellä tosiaan tuntuu siltä että nämä rajoitukset ovat täysin tähän sähkötupakkaan tai sitten tämäntyyppiset autossa

tuntuvat jotenkin erittäin kummallisilta minun makuuni mitä tunnen itseäni olen aika vakuuttunut siitä että kun aikaa kuluu eteenpäin niin totun näihin muutoksiin ja pidän myöhemmin näitä erittäin edistyksellisinä ja hyvinä päätöksinä

puhemies oli tosi mieluisaa kuulla edustaja eerolan rakentava ja vähän poikkeuksellinenkin puheenvuoro siihen on on helppo yhtyä minä luulen että silloin kun tupakointi kiellettiin työpaikoilla sitä kauhisteltiin ja sitten monet ajan myötä huomasivat miten ihanaa on kun ei työpaikalla tarvitse koko ajan haistella tupakkaa kun kiellettiin tupakointi baareissa ja ravintoloissa pelättiin että se vie nämä paikat jopa konkurssiin käytännössä näin ei käynyt ja tupakoitsijatkin ovat ilmeisen tyytyväisiä kun ei siellä baareissa ja ravintoloissa tupakoida ja niin edelleen eduskunta ottaa nyt askeleen eteenpäin kohti tupakoimatonta ja savutonta suomea mutta haluan vielä tässä keskustelun lopuksi osaltani asettaa tavoitteita jo seuraavalle uudistukselle mielestäni tätä uudistustyötä on jatkettava ja niin kuin sanoin uskon että nimenomaan nuorison tupakoinnin aloittamisen kannalta olisi merkitystä sillä että seuraavassa askeleessa todellakin mentäisiin näihin brändittömiin tupakka askeihin enää se ei olisi ehkä niin coolia olla sitten tupakoitsija kun ei voisi

vielä hakea kunnan päätös joka niin kuin huomattiin on sidottua harkintaa miksi vaivata tällä asiassa sitten kunnan virkamiehiä mielestäni taloyhtiön päätös riittää ja jos meillä on tässä yltiölegalistinen perinne niin luulen että olisi aika sille että taloyhtiö voisi asiasta päättää koska kuten edustaja heinonen sanoi taloyhtiö tekee monia muitakin päätöksiä jotka koskevat yksilön oikeuksia siinä yhtiössä

arvoisa herra puhemies valiokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen kävi varsin laajasti tämän läpi ja ja näitä asioita on nyt eduskunnassa käsitelty poikkeuksellisen paljon ja tietysti tilannekin on poikkeuksellinen turvapaikanhakijamäärät ovat ovat suuria ja ja tässä esityksessä varsin perustellusti nyt nyt

valituslupakysymyksistä ja on myös tämä esitys missä edelleen tuodaan tuodaan muutoksia tähän kokoonpanoon jossa kahdella jäsenellä voitaisiin enempi näitä asioita käsitellä esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi myös sääntelyä korkeimman hallinto oikeuden ratkaisukokoonpanosta ja ja nämä ovat varsin perusteltuja tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa minun mielestäni on inhimillistä että nämä ratkaisut saadaan tehtyä nopeammin myös itse hakijoidenkin näkökulmasta

arvoisa puhemies

ja se on sitten oikeastaan niitä ainoita hyviä asioita joita tässä esityksessä on hallituksen toimesta luodaan nyt suomalaiselle yhteiskunnalle täysin vierasta eriarvoistavaa oikeusjärjestelmää arvoisa puhemies hallitus väittää että esityksen tavoitteena on nopeuttaa valitusten käsittelyä tämä on hyvä tavoite ja tämän me kaikki jaamme kuitenkin asiantuntijakuulemisissa meille kävi hyvin selväksi että näin ei tule käymään helsingin hallinto oikeus joka on varmasti tämän asian paras asiantuntija totesi että tämä esitys päinvastoin tulee todennäköisesti pidentämään näitä prosesseja kun turvapaikanhakijalla ei ole ratkaisevassa vaiheessa oikeutta oikeusapuun hallinto oikeus joutuu yhä useammin kumoamaan aikaisemmin tehtyjä päätöksiä ja palauttamaan niitä uudelleen käsittelyyn

joita tälle annetaan lähti kyllä asiantuntijakuulemisissa pohja arvoisa puhemies kansainvälistä suojelua hakevilla ihmisillä on erityisen suuri oikeusturvan tarve monet näistä ihmisistä pakenevat vainoa väkivaltaa kidutusta tai jopa varmaa kuolemaa nämä ihmiset ovat paenneet jotain sellaista jota me emme voi koskaan täällä ymmärtääkään ja silti turvapaikkapuhutteluun saisi tämän hallituksen esityksen hyväksymisen jälkeen oikeusapua jatkossa erityisen painavasta syystä hallitus ei kuitenkaan tässä esityksessä missään vaiheessa kerro miten tai missä vaiheessa tämä syy selvitetään koska todellisuudessa se jää oikeastaan aika usein selvittämättä arvoisa puhemies tätä esitystä on kritisoinut korkein hallinto oikeus sitä on kritisoinut oikeuskansleri sitä ovat kritisoineet asianajajaliitto helsingin hallinto oikeus ykn pakolaisjärjestö sitä on kritisoinut yhdenvertaisuusvaltuutettu sitä ovat kritisoineet amnesty pakolaisneuvonta ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen asiantuntijakuulemiset olivat aika lailla jäätävää kuultavaa mutta kuitenkaan ketään näistä ei haluta kuulla meillä on tässä käsittelyssä huonosti valmisteltu esitys jonka perusteet kyllä kestä kauhean tarkkaa tarkastelua tämä esitys ei nopeuta käsittelyjä tämä hidastaa niitä tämä esitys heikentää kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja se vaarantaa oikeuden toteutumisen keskellä historiallista humanitääristä kriisiä jossa yhä useampi ihminen on vaarassa pakenevien ihmisten oikeusturvaa heikennetään ja kun tämä esitys yhdistetään vielä siihen että sotaa ja vainoa pakenevilta ihmisiltä viedään hallituksen toimesta oikeus perheeseen ja humanitäärinen suojelu lakkautettiin on meillä koossa kyllä aika häpeällinen paketti jossa lyödään niitä ihmisiä jotka ovat kaikista heikoimmilla jos uskoo oikeusvaltioon ja siihen että ihmiset ovat aidosti yhdenvertaisia tätä esitystä ei voi kannattaa sen takia olen esittänyt näitten esitysten hylkäämistä lakivaliokunnassa ja tulen tekemään niin myös eduskunnassa

arvoisa puhemies

päättänyt toimia tässä yhteydessä ei ole kyllä kunniaksi suomelle eikä meidän sivistysvaltio ja oikeusvaltioperinteelle tämä lakiesitys on osa kokonaisuutta jossa hallitus varsin yksipuolisesti kiristää turvapaikanhakijoiden oikeuksia arvioimatta edes sitä ovatko nämä oikeusvaltion toimien kannalta tehokkaita vai tuleeko niistä pikemminkin oikeusvaltion kannalta myös prosessiin hidasteita se taustalla oleva ajattelutapa tuntuu vain olevan se että kiusataan prosessissa olevien ihmisten asemaa jolloin annetaan mielikuva joillekin äänestäjäryhmille että nyt on tehty jotain

kaikilla kolmella hallituspuolueella ja ja myös erityisesti asioita esittelevillä ministereillä ministeri lindströmin ja ministeri orpon tonteillahan näitä esityksiä lähinnä on tehty tämä käsillä oleva esitys oli myös perustuslakivaliokunnan käsittelyssä jossa meidänkin siellä jäsenenä itse olen kuulemat asiantuntijat hyvin yksimielisesti osoittivat esityksen ongelmat oikeusistuimet kokevat että tämä voi itse asiassa vain lisätä valitusten määrää ja heikentää myös valitusten tasoa kun valitusajan kestoa lyhennetään ja johtaa prosessin laadun heikkenemiseen ja käsittelyaikojen pitenemiseen sitten kysymys siitä että oikeusapua turvapaikkapuhuttelussa rajoitetaan sille ei ole oikeusturvan näkökulmasta perusteita että tällainen muutos sallitaan eikä se myöskään tuo prosessin kannalta säästöjä perustuslakivaliokunnan kanta oli että se heikentää oikeusturvaa ja se että me heikennämme kaikkein hädänalaisimpien ihmisten oikeusturvaa tässä tilanteessa on hyvin hyvin kyseenalaista sen lisäksi perustuslakivaliokunta totesi että on suorastaan perustuslain vastaista se että lapsilta jotka ovat kaikkein eniten hädänalaisia eivätkä tässä menettelyssä kykene ja pysty puolustamaan itseään tämä tämä oikeusapu puhuttelumenettelyssä poistuisi näiltä osin valiokunta on tietysti tehnyt ne muutokset jotka perustuslakivaliokunta on edellyttänyt mutta mitään muita perustuslakivaliokunnan hyvin vakavia huomioita ei ole päätöksen muotoilussa otettu huomioon tässä minä jälleen toivon että asianomainen vastuuvaliokunta ja hallituspuolueet punnitsevat sitä onko järkevää viedä läpi lakiesitystä joka ei edes toteuta sitä tavoitetta mitä se sanoo tavoittelevansa

on hyvin yksimielinen asiantuntijoiden näkemys lähes kaikki asiantuntijat ovat tätä mieltä niin miksi tarttua kiinni tähän esitykseen no varmasti hallituspuolueilla on ollut poliittisia paineita että halutaan näyttää että ollaan tiukkoina mutta jälleen miksi ollaan tiukkoina kun tässä maassa pitäisi puolustaa oikeusvaltiota eikö juuri vaikeina aikoina punnita sitä miten me puolustamme niitä arvoja jotka ovat meille kaikkein tärkeimpiä jos niitten arvojen puolustaminen on myös oikeusvaltion tehokkuuden ja taloudellisenkin tehokkuuden näkökulmasta oikea valinta niin miksi sitten vain jonkun poliittisten pisteiden keräilyn ja shown luomisen takia tehdään muutoksia jotka heikentävät ihmisten oikeusturvaa minusta on hyvin hyvin kysymys siinä että tämä lakiesitys menee läpi ja vetoan että hallituspuolueiden kansanedustajat vielä tätä asiaa tarkkaan sydämissään punnitsevat sen lisäksi eduskunnassa on tietysti toinen lakiesitys ja siinä rajoitetaan perheenyhdistämisen oikeutta ja siinä suuri muutos on se että myös ne perheet jotka on perustettu ennen suomeen tuloa tulisivat tulorajojen piiriin ja näin ollen käytännössä tehtäisiin myös perheenyhdistäminen mahdottomaksi pakolaisille ja on sekin kysymys että yhdistettynä nämä lakiehdotukset edustavat hyvin pakolaisvastaista asenneilmapiiriä minä toivon että hallituspuolueet miettivät tätä kokonaisuutta onko tämä sellainen suomi jonka takana te seisotte ja miksi te olette heikentämässä meidän oikeusvaltion aivan perimmäisiä periaatteita siitä että kaikille taataan ihmisarvoinen kohtelu ja mahdollisimman hyvä oikeusturva oikeusprosesseissa ja myös meidän kansainväliset velvoitteemme ja kansainväliset sopimukset pitäisi huomioida kun puhutaan pakolaisten oikeuksista ja lasten oikeuksista ykn lasten oikeuksien sopimuksesta mieluummin perusoikeus myönteisellä tavalla kuin perusoikeuksien kannalta aivan minimaalisella tavalla tämä on perustuslakivaliokunnan jäsenenä näkemykseni esille suomessa on valitettavasti kovaa painetta hallituksen esityksien myötä siihen suuntaan että kun saakka perustuslakiuudistuksen jälkeen tulkinneet perusoikeusmyönteisesti meidän perustuslakiamme niin nyt hallitus pyrkii toistuvasti useilla esityksillään menemään siitä yli missä rima on matalin esitysten laatu on usein keskinkertainen ja sitten kokeillaan niitä rajoja kuinka paljon ihmisten oikeuksia perustuslain rajojen puitteissa saa rajoittaa välillä sitten näitä muutoksia myös joudutaan eduskunnassa sen takia tekemään perustuslaki ei ole tarkoitettu jonkinlaiseksi aivan minimaaliseksi rajaksi joka takaa oikeudet minkä jälkeen kaikki muut sen päälle menevät oikeudet pyritään sitten ottamaan pois ihmisiltä vaan sen päälle pitäisi myös huomioida poliittisen vastuun piirissä se mitä on ihmisarvoinen kohtelu miten oikeusvaltio toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla ja mikä on hyvä maa

puhemies täytyy kyllä todeta että edellisellä puhujalla oli varsin kylmä suhtautuminen ihmisiin jotenkin ymmärrän että hallituspuolueissakin kyllä näitä vaikeita asioita varmasti pitää hoitaa mutta tuli sellainen vaikutelma että ihan kuin tämä olisi perussuomalaisista mukavaa kun

saadaan vaikeuttaa tätä en kyllä ihan ymmärrä ja toivon että ihan tällainen kieli ei täällä liiemmin vallitse mutta sitten itse tähän hallituksen esitykseen on tässä salissa sitä mieltä että itse tavoite on kannatettava että me näitä käsittelyaikoja prosessin eri vaiheissa pystyisimme nopeuttamaan ja sitä kautta pystyisimme nopeammin tekemään sitten päätöksiä ja tämä olisi sekä ihan koko yhteiskunnan etu että myös varsinkin näiden

niin meidän käsittelyajathan koostuvat siitä että maahanmuuttoviraston turvapaikkatutkinnassa ja siinä päätöksentekoprosessissa keskimäärin menee yhdeksän kuukautta ja sen jälkeen jos siitä ihminen valittaa meillä menee ensin alemmassa oikeusasteessa ehkä noin viisi kuukautta ja sitten korkeimmassa vielä jonkun verran siitä lisää ja tästä tulee tavallaan se kokonaisuus ja kun tätä prosessia nyt pitäisi lyhentää niin silloin tulee miettiä lyhentääkö esimerkiksi tätä yhdeksää kuukautta mikä on se pisin aika se että me rajaamme valitusaikoja tai lyhentääkö tätä yhdeksää kuukautta se että me poistamme oikeuden avustajalta osallistua siihen itse turvapaikkatutkintaan elikkä siihen puhutteluun minkä perusteella maahanmuuttoviraston pitäisi se päätös tehdä tämä on ehkä se suurin kysymys ainakin itselläni ja sosialidemokraattisella ryhmällä mitä hallitus tässä ei ole kyllä pohtinut jos oikeasti halutaan tätä prosessia nopeuttaa niin nyt ollaan kyllä kiinnitetty huomiota aivan vääriin asioihin tästä tästä voi hyvin myös todeta sen että kun mietitään tätä viidenkin kuukauden käsittelyaikaa oikeusasteessa sitä tuoko se jos valitusaikaa muutamia päiviä vähennetään tässä isossa kuvassa juurikaan vaikutusta niin niin kuin helsingin hallinto oikeus on todennut ei tuo mutta se on periaatteellisesti erittäin iso kysymys kun me menemme puuttumaan jonkun oikeusturvaan tässä toivoisi

silloin myös tähän oikeusavun rajaamiseen kun olemme ajatelleet että nimenomaan hyvän oikeusprosessin näkökulmasta on kaikista keskeisintä että kuka ikinä valittaakaan sinne oikeusistuimeen hänellä on parhaat mahdolliset tiedot siinä omassa valituksessaan ja se valitus on tehty sillä tavalla että oikeuden on helppo myös lähteä sitä käsittelemään tähän valitettavasti tarvitaan näitä avustajia on hyvä muistaa että nämä turvapaikanhakijat eivät todellakaan osaa esimerkiksi kielellisiä kysymyksiä heillä ei ole muita valmiuksia arvioida sitä heidän omaa omaa valitustaan ja sen tekemistä jolloin he joutuvatkin kääntymään sitten joka tapauksessa ulkopuolisen avun puoleen ja tämän ulkopuolisen henkilön on todella vaikea lähteä tätä prosessia sitten setvimään jos hän ei ole paikalla ollut jo siinä vaiheessa kun tämä prosessi on alkanut siellä turvapaikkapuhuttelussa näin ollen voi hyvin myös todeta että tältäkään osin tämä kokonaisprosessin aika ei tule pienenemään sitten on monia muita esityksiä pienempiä esityksiä mitä näissä lakiesityksissä on myös mukana joilla tähän yritetään puuttua niistä en ajatellut sen enempää sanoa totean vain että ne ovat suurin piirtein varmaan suhteessa siihen mitä mitä tällä tavoitellaan mutta

valitusaikojen lyhentämiseen ja toisaalta sitten tähän oikeusavun rajaamiseen niin en kyllä usko että ne tulevat näitä kokonaisaikoja juurikaan vähentämään

arvoisa rouva puhemies suomi on kansainvälisesti tunnettu ihmisoikeuksien edistäjänä ja kehittyneen oikeusturvan maana ihmisoikeusperustaisuus on lainsäädäntömme keskeisiä periaatteita nämä periaatteet ja lähtökohdat tulee säilyttää on varmistettava ettei näissä muuttuvissa olosuhteissa yhdenkään turvapaikanhakijan oikeusturvaa loukata tai heikennetä sosialidemokraatit ja kristilliset jättivät tätä hallituksen esitystä käsitellessään tuolla valiokunnassa omat muutosehdotukset esitykseen kiteytetysti emme voi hyväksyä hallituksen esityksen muotoista esitystä tällaisenaan ja näemme ongelmia valitusaikojen lyhentämisessä oikeusavun

puhutteluvaiheessa avustajien kelpoisuusvaatimusten tiukentumisessa sekä säilöönoton osalta arvoisa puhemies hallinto oikeusprosessin nopeuttaminen kansainvälistä suojelua koskevien asioiden osalta sinällään on kannatettava tavoite hallinto oikeuksiin tehtävien valitusten määräajan lyhentäminen ei kuitenkaan ole tässä kokonaisuutenaan perusteltu keino kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa valituksen tekemisen ei voida katsoa lähtökohtaisesti olevan yksinkertaista vaan kyse on monesti hyvin vaikeista ja monimutkaisista asioista erityisesti jos hakijalla ei prosessin aikaisemmissa vaiheissa ole ollut avustajaa on tälle jäätävä riittävä aika löytää pätevä avustaja ja avustettavalle riittävä aika aika laatia valitus ottaen huomioon muun muassa kieliongelmat ja asiantuntevien avustajien nykyisessä pakolaistilanteessa on nykyistä kolmenkymmenen päivän valitusaikaakin pidettävä varsin tiukkana valitusajan lyhentämisestä voisivat erityisesti kärsiä kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kuten alaikäiset valitusajan lyhentäminen voisi myös johtaa hätäisesti ja puutteellisesti tehtyjen valitusten osuuden osuuden lisääntymiseen mikä vastaavasti lisäisi viivytyksiä prosessin myöhäisemmissä myöhäisemmissä vaiheissa puhemies oikeusavun rajaamisesta puhutteluvaiheessa kansainvälistä suojelua hakevat eivät yleensä tunne suomalaista viranomaismenettelyä eivätkä tiedä oikeuksiaan prosessissa osa hakijoista ei ole luku tai kirjoitustaitoisia yhteisen kielen puuttumisesta ja kulttuurieroista syntyvät ongelmat aiheuttavat ilmeisiä väärinymmärryksen mahdollisuuksia kotimaassaan viranomaisten vainon kohteeksi joutuneella ja esimerkiksi kidutuksen uhrilla voi olla vaikeuksia toimia yksin suomalaistenkin viranomaisten kanssa tällaisissa tilanteissa asiantuntevalla avustajalla on suuri rooli hakijan oikeusturvan toteutumisen varmistajana hallituksen esityksessäkin myönnetään että tämä muutos ei nopeuttaisi hakemusten käsittelyprosessia vaan saattaisi jopa hidastaa sitä avustajan puuttuminen puhutteluvaiheessa voi lisätä selvitystarvetta prosessin myöhemmissä vaiheissa hakija ei monesti mitä kaikkea hänen pitää kuulemisvaiheessa tuoda esille ja mihin asioihin vedota ammattitaitoinen avustaja paitsi on hyödyksi avustettavan oikeusturvan kannalta myös edistää prosessin sujuvuutta ja varmistaa että olennaiset asiat saadaan käytyä läpi turvapaikkapuhuttelussa ei ole kenenkään etu että puhuttelussa jää selvittämättä olennaisia asioita jotka sitten mahdollisesti nousevat ensimmäisen kerran esiin valitusasteissa hallituksen esityksessä ei tuoda esiin sellaisia taloudellisia tai prosessiekonomisia syitä jotka olisivat oikeassa suhteessa ehdotetun oikeusavun rajauksen aiheuttamiin oikeusturvariskeihin oikeudelliseen epävarmuuteen ja riskeihin prosessin sujuvuudelle oikeutta oikeusapuun kuulemisvaiheessa ei näin ole perusteltua rajoittaa nykyisestä ja hallituksen esitys tulisi näiltä osin hylätä arvoisa puhemies

avustajien kelpoisuuden tarkempi määrittely on sinällään kannatettavaa on perusteltua että avustajina voivat toimia vain lakimiehet jotka ovat ammatillisten valvontajärjestelmien piirissä kuitenkin hallituksen esityksessä ehdotetussa muodossa lakimuutos tarkoittaisi myös sitä että kansainvälistä suojelua hakemuksen käsittelyvaiheen oikeusapu keskitettäisiin oikeusaputoimistoihin yksityinen oikeusavustaja voitaisiin määrätä avustajaksi vain valtion oikeusaputoimistoista annetun lain kymmenennessä pykälässä säädetyillä erityisillä perusteilla kuten esimerkiksi siksi että julkisilla oikeusavustajilla ei ole työmäärän puolesta mahdollisuutta ottaa uusia avustettavia muutos poistaisi hakijalta mahdollisuuden valita avustajansa ja johtaisi siihen että ulkomaalaisasioiden hoitamiseen erikoistuneet avustajat eivät enää pääsääntöisesti voisi avustaa asiakasta hallintoprosessissa huomattava määrä ulkomaalaisasioita koskevaa juridista asiantuntemusta voisi jäädä käyttämättä puhemies säilöönoton osalta on todettava että muutoksen ongelmallisuuteen on kiinnitetty huomiota useissa lausunnoissa eduskunnan oikeusasiamies on korostanut lausunnossaan että säilöön otetun ulkomaalaisen osalta säännöllisellä käsittelyllä pyritään turvaamaan jokaisen oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen sekä se että kenenkään vapautta ei riistetä mielivaltaisesti säännönmukainen vapaudenriiston kontrolli on erityisen tärkeää niille säilössä ulkomaalaisille jotka ovat kielitaidottomia eivätkä tunne suomen lain heille tarjoamia oikeuksia vapautensa menettäneet ovat aina tietyllä tavalla haavoittuvassa asemassa ja säilöön otetut ulkomaalaiset jotka menettävät vapautensa ainoastaan hallinnollisista syistä tarvitsevat erityisiä oikeusturvatakeita toteutuessaan ehdotettu muutos heikentäisi säilöön otettujen oikeusturvaa oikeuskäsittely joka toteutuisi ainoastaan säilöön otetun pyynnöstä edellyttäisi säilöön otetulta aktiivisuutta ja tietoa menettelystä ja omista oikeuksistaan oikeusasiamiehen säilöönottoyksikköihin tekemien tarkastushavaintojen mukaan säilössä olevat ulkomaalaiset ovat usein tietämättömiä omasta oikeudellisesta tilanteestaan säilöönoton perusteista tai esimerkiksi siitä kuinka kauan säilöönotto tulee jatkumaan esityksessä ei millään tavalla kerrota tavoin tiedonsaantioikeus turvattaisiin näin ollen esitys tulisi hylätä tulemme esittämään sosialidemokraattien ja kristillisdemokraattien pykäläehdotukset käsittelyssä vielä lopuksi haluan sanoa että on on aiheellista että meillä jokainen tässä talossa oleva kantaa huolta siitä että suomen linja ja maine ihmisoikeuksien edistäjänä ja kehittyneenä oikeusturvan maana säilyy

arvoisa rouva puhemies suomi on oikeusvaltio siitä moni on on tänään pitänyt hyviä puheenvuoroja ja jokainen meistä varmasti niin nahoissaan kuin myös omassa sydämessä arvostaa sitä että elämme oikeusvaltiossa valitettavasti kun tätä hallituksen esitystä katsoo oikeusvaltion periaatteet ovat kaukana ihmisyydestä ja inhimillisyydestä on varmasti ihan totta että näiden käsittelyaikojen nopeuttaminen prosessien alkuvaiheen sujuvoittaminen ja toisaalta viranomaisresurssien lisääminen kaikki kannatettavia asioita mutta tässä esityksessä valitettavasti mikään näistä ei toteudu kun me puhumme turvapaikanhakijoista niin on muistettava että me puhumme lähtökohtaisesti ihmisistä jotka ovat vieraassa kulttuurissa vieraassa kieliympäristössä ja jokainen voi miettiä miltä tuntuisi olla täysin vieraassa ympäristössä ja ja vielä tietäen että oma oikeusturva on vaarassa varmasti vain sitä kautta pystymme ymmärtämään tällä hetkellä näitä ihmisiä jotka ovat tässä asemassa kuten edellä useat edustajat jo ilmaisseet tämä hallituksen esitys valitettavasti ennen kaikkea heikentää ihmisten oikeusturvaa lähtökohtaisesti itse näen että pelkästään kustannussäästöjen hakeminen ei ole riittävän hyvä syy luopua hyvästä hallinnosta ja oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ja sen turvaamisesta tässä on erityisen huolen aiheena ollut avustajien käyttäminen ja on vaikea ymmärtää että tässä esityksessä puhutaan siitä että täytyy olla erityisesti painavat syyt joka ikisellä turvapaikanhakijalla joka tulee suomeen on useimmiten painavat syyt hakea turvaa miten me löydämme näitä ihmisiä jotka sitten ovat jotenkin erityisesti erityisasemassa tässä esityksessä ollaan puhuttu traumatisoituneista luku ja kirjoitustaidottomista ja alaikäisistä on suuri huoli siitä miten me pystymme tunnistamaan näitä ihmisiä sen sijaan ihmiset jotka eivät välttämättä tiedä eivät tunnista omia oikeuksiaan kuten esimerkiksi juuri kidutuksen alla

omassa kotimaassaan olleet ihmiset hyvinkin traumatisoituneet ihmiset jotka ovat pitkän matkan kautta suomeen päätyneet ihmettelevät monesti ihan sitä sen hetkistä elämäntilannetta ja sitä mitä heille on tapahtumassa puhumattakaan esimerkiksi ihmiskaupan uhreista jotka eivät totisesti tiedä mikä heidän oikeusturvansa täällä suomessa tulisi olla

valitusaikojen lyhentämistähän on perusteltu sillä että että ne tosiaankin lyhenevät mutta mutta esimerkiksi helsingin hallinto oikeus on hyvin suorasanaisesti esittänyt huolensa siitä että tämä tulee ennen kaikkea pitkittymään

huonontavat tätä valmistelutyötä on muutenkin hyvin arveluttavaa onko nopeus sitten se meidän tavoitteemme näissä kun puhutaan isoista asioista ja tiedetään varsin hyvin mitkä riskit tämmöisessä nopeassa käsittelyssä voi olla ihmisten oikeusturvalle arvoisa rouva puhemies olen itse tämän viimeisen kevään ja syksyn aikana kiertänyt paljon näitä vastaanottokeskuksia ja ja tällä hetkellä ihmisten huoli on valtava kielteisiä päätöksiä tulee roppakaupalla ihmiset eivät tiedä mitä he tekevät näiden päätösten kanssa ihmiset ovat huolissaan siitä käsitelläänkö heidän heidän hakemuksiaan yksilökohtaisesti niin kuin meidän tietenkin kuuluukin ja jo tällä hetkellä tuntuu että ei ole lakimiestä ei ole avustajaa kaikki löytyy helsingistä puhelimella ei saa juurikaan ketään kiinni vastaanottokeskusten työntekijät ovat täysin työllistettyjä siinä että yrittävät saada näitä avustajia kiinni ja lakimiehiä kiinni eli sen sijaan että me parantaisimme tätä nykytilannetta ja antaisimme ihmisille sitä oikeata oikeusapua ja oikeusturvaa mitä mitä turvapaikanhakijat tarvitsevat päinvastoin tässä valitettavasti hyvin ikävällä tavalla heikennetään sitä entisestään olen samaa mieltä edustaja räsäsen kanssa sikäli että politiikassa ainakin itse lähden siitä että ihmisten asemaa pyritään parantamaan mutta valitettavasti tuntuu tällä hetkellä että meillä on täällä eduskunnassakin edustajia ja jopa puolue joiden lähtökohtainen tavoite on heikentää jonkun ihmisryhmän asemaa ja se on valitettavaa politiikan tekemistä me puhumme ihmisten elämästä heidän hengestään tulevaisuudestaan valitettavasti tässä tapauksessa esitys on koko hallituksen mutta oman kollegasi puheenvuoro äsken oli hyvin hyvin epäinhimillinen kiitos arvoisa puheenjohtaja

arvoisa rouva puhemies arvoisat kansanedustajat

arvoisa puhemies täällä on tuotu esiin että toisin kuin hallitus tavoittelee tällä ei onnistuta

käsittelyaikoja ja on tietysti totta että tällä hetkellä se pisin käsittelyaika tässä prosessissa on maahanmuuttovirastossa jossa täällä kerrotaan keskimääräisen käsittelyajan olevan noin yhdeksän kuukautta hallitushan on pyrkinyt poikkeuksellisen tilanteen edessä tätä käsittelyprosessia nopeuttamaan sillä että on rekrytoitu ymmärtääkseni satoja uusia työntekijöitä maahanmuuttovirastoon jotta nämä käsittelyajat eivät muodostuisi täysin kohtuuttoman pitkiksi mutta täällä on sanottu että nyt tehtävät esitykset eivät kokonaiskäsittelyaikoja lyhennä ja että monet asiantuntijat ovat esimerkiksi lakivaliokunnassa siihen kiinnittäneet huomiota voi tietysti olla joka tapauksessa tässä lakivaliokunnan mietinnössä sivulla neljään arvioidaan kuten valiokunnan puheenjohtaja esittelypuheenvuorossaan kertoi että nyt tehtävät muutokset yhdessä eräiden käytännön järjestelyjen kanssa tehostavat tuottavuutta noin kaksikymmentä prosenttia ja lisäksi arvioidaan että käsittelyaika oikeusasteissa joka nyt on hallinto oikeudessa ja korkeimmassa hallinto yhteensä noin vuoden lyhenisi parilla kuukaudella noin kymmeneen kuukauteen eli tämä on se selvitys joka tästä lakivaliokunnan mietinnöstä ilmenee käsittelyaikojen lyhentäminen on tietysti meidän kaikkien tavoite koska se on sekä tämän hakijan että koko yhteiskunnan etu edustaja kari sanoi että ei ole tarkasteltu asioita lainkaan ihmisoikeusnäkökulmasta tämähän ei pidä paikkaansa kun perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausuntonsa niin se on nimenomaan tarkastellut tätä hallituksen esitystä suhteessa tietysti meidän omaan perustuslakiimme mutta myös suhteessa meitä sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin eli tuossa vaiheessa tämä tarkastelu on tehty sen seurauksena kuten edustaja karikin kertoi hallituksen antamaa esitystä on muutettu alaikäisten lasten kohdalla koska on katsottu että hallituksen esitys ei tältä osin ole sopusoinnussa eräiden meitä sitovien kansainvälisten sopimusten kanssa en ole ihan varma ymmärsinkö edustaja ville niinistöä oikein mutta hän mielestäni jotenkin sanoi että tässä perustuslakitarkastelussa tai kansainvälisten ihmisoikeussopimusten tarkastelussa ei riitä se että katsotaan onko asia sopusoinnussa näiden pykälien ja säädösten ja sopimusten kanssa vaan pitäisi tarkastella myös asian poliittista puolta tai sanotaan nyt oikeudenmukaisuuspuolta minun mielestäni tässä on kuitenkin aika selvä työnjako eli perustuslakivaliokunnan varsinaisessa säätämisjärjestysharkinnassa pitää tarkastella lakiesitystä suhteessa perustuslakiin ja tietysti myös suhteessa suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin

se oikeusturvaa vahvistava onko se hyvän hallinnon mukainen ja niin edelleen ovat sellaisia kysymyksiä joihin perustuslakivaliokunta myös usein ottaa kantaa ja lausuu niistä näkemyksensä niin kuin tässäkin asiassa lakivaliokunnalle tämä on tietysti perustuslakivaliokunnan kannalta täysin sopivaa ja mahdollista mutta sellainen ajattelu että perustuslakivaliokunnan pitäisi julistaa jokin lakiesitys perustuslakimme vastaiseksi tai vaikkapa euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi vaikka euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole tällä kannalla pelkästään sen takia että näin estettäisiin sellaista lainsäädäntöä jota perustuslakivaliokunta tai jotkut sen jäsenet eivät pidä oikeudenmukaisena tai oikeusturvaa parantavana tai riittävän hyvänä muutoin on tietysti vierasta olin yllättynyt kun törmäsin tähän ajatteluun parin valtiosääntöoppineen eli professorien ojanen ja lavapuro kirjoituksessa perustuslakiblogissa jonka varmasti myös edustaja ville niinistö on lukenut heidän ajatuksensa jos oikein ymmärsin kulki niin kun he moittivat edustaja niinistöä ja muita siitä etteivät olleet jättäneet eriävää mielipidettä perustuslakivaliokunnan lausuntoon tästä perheenyhdistämisesityksestä

että koska lakiesitys heidän mielestään on on huono ja vie kehitystä huonompaan suuntaan niin he arvostelivat perustuslakivaliokunnassa opposition edustajia siitä etteivät siellä jättäneet perustuslakivaliokunnan lausuntoon eriävää mielipidettään minä kyllä ajattelen niin niin kuin luulen että edustaja ville niinistökin ajatteli kun ei jättänyt eriävää mielipidettä että tämän eriävän mielipiteen ilmaisemisen paikka ei ole perustuslakivaliokunta vaan tässä tapauksessa perheenyhdistämislaissa hallintovaliokunta jossa vihreiden edustajat ja muutkin ovat luonnollisesti jättäneet oman vastalauseensa perustuslakivaliokunnan lausunnosta on sanottu täällä että sitä ei ole riittävästi otettu huomioon ja on totta että perustuslakivaliokunta on esittänyt tiettyjä näkökohtia joita lakivaliokunta ei ole ottanut huomioon tämä ei ole mitenkään epätavanomaista edellä käsiteltiin tupakkalakia ja siinäkin parveketupakoinnin osalta perustuslakivaliokunta korostaessaan tupakoitsijan oikeuksia esitti eräitä muutoksia joita sosiaali ja terveysvaliokunta ei ottanut huomioon mutta kun luin tämän lakivaliokunnan mietinnön ja perustuslakivaliokunnan lausunnon niin täällä on kyllä mielestäni aika hyvin perustein jätetty ottamatta huomioon eräitä perustuslakivaliokunnan lausunnossa olevia ehdotuksia ne on selostettu täällä esimerkiksi täällä sivulla seitsemän lakivaliokunnan mietinnössä on kyse tästä säilöön otettujen oikeusturvasta ja tässä lakivaliokunta kirjoittaa

tämän vuoksi perustuslakivaliokunta on katsonut että jos lakivaliokunta päätyy ehdottamaan lain muuttamista hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla lakiin tulee lisätä säännökset jotka turvaavat tehokkaat ja toimivat järjestelyt siitä että säilössä oleva ulkomaalainen saa tehokkaasti tiedon oikeuksistaan ja ymmärtää ne

myös kirjoittaa valiokunta kiinnittää huomion myös siihen että säilöön otetulla on saadun selvityksen mukaan käytännössä aina avustaja lisäksi käsittelyssä on paikalla tulkki avustajalla on merkitystä säilöön otetun oikeusturvan kannalta sillä avustaja arvioi uusintakäsittelyn tarvetta yhdessä päämiehensä kanssa ja avustaa säilöön otettua uusintakäsittelyssä eli tällä esimerkillä vain haluan sanoa että perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt asiaan huomiota ja mielestäni hyvin asianmukaisin perustein lakivaliokunta on perustellut miksi tätä huomiota ei ole noudatettu vastaava esimerkki on täällä että kun tässä avustajan saaminen turvapaikkapuhutteluun on erityisen painavan syyn takana niin perustuslakivaliokunta esittää että että erityinen syy riittäisi ja lakivaliokunta eräällä tavalla oikaisee kirjoittamalla oikeusavun myöntämisen edellytyksenä hallintovaiheessa on kansainvälistä suojelua siten jo nyt erityisen syyn vaatimus edellä todetun vuoksi lakivaliokunta katsoo että erityisen painavan syyn vaatimusta ei ole perusteltua eikä tarkoituksenmukaista muuttaa erityisen syyn vaatimukseksi nyt pari esimerkkiä vain siitä että kyllä mielestäni lakivaliokunta aika huolellisesti on argumentoinut sen miksi perustuslakivaliokunnan tiettyjä lausuntoja tai tiettyjä näkökohtia ei ole otettu huomioon näistä nuorista on otettu luonnollisesti huomioon perustuslakivaliokunnan lausunto koska perustuslakivaliokunta kuten totesin katsoi että siltä osin esitys on vastoin meitä sitovia kansainvälisiä sopimuksia kun näistä nuorista puhutaan niin ehkä on hyvä kaikkien ymmärtää etteivät ne nuoret siellä yksin ole puhuttelussa muutenkaan hallituksenkin esitys lähti siitä että käytännössä nuorille tulisi aina avustaja ja sen lisäksi mitä kaikki ehkä eivät tiedä nuorilla on aina mukana myös edustaja siellä puhuttelussa eivät nämä lapset tai nuoret ole siellä siis puhemies lopuksi jos joku haluaa todisteita siitä että meillä on naurettavaa byrokratiaa joka turhaan estää sujuvaa hallintoa niin luenpa täältä lakivaliokunnan mietinnön sivulta kahdeksan seuraavan kappaleen korkeimmalla hallinto oikeudella ja alueellisilla hallinto oikeuksilla on oikeus saada maahanmuuttovirastolta ulkomaalaisrekisterissä olevat käsiteltävänään olevassa ulkomaalaista koskevassa asiassa tarvitsemansa salassa pidettävätkin tiedot no niin tämä on tietysti täysin

asioiden tuomioistuinkäsittelyä hidastaa kuitenkin se että tuomioistuimet eivät voi saada tarvitsemiaan tietoja rekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla koska siitä ei ole säädetty koska tuomioistuimia ei ole laissa määritelty ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjäksi ne eivät myöskään voi tallettaa tallettaa tähän rekisteriin tietoja maahanmuuttoasiassa tekemästään päätöksestä tämä hankaloittaa ja hidastaa tiedon toimittamista päätöksistä niitä täytäntöönpaneville viranomaisille herää vain kysymys kuinka paljon meillä onkaan hallinnossa ja oikeudenkäytössä tällaista turhaa asioita hidastavaa ja asioiden sujuvaa käsittelyä estävää byrokratiaa joka käsittelyä estävää byrokratiaa

siis ei vaikuta ihmisten heidän oikeuksiinsa vaan tarpeettomasti vaikeuttaa asioiden sujuvaa ja järkevää käsittelemistä

arvoisa puhemies kiitän edustaja zyskowiczia rakentavasta puheenvuorosta se mitä edustaja zyskowicz toi esille perustuslakivaliokunnan roolista on aivan oikein ja olen hänen kanssaan tässä asiassa samaa mieltä mutta se mitä itse halusin tuoda esille mikä on huolestuttava piirre minkä myös edustaja kari toi puheenvuorossaan esille on se että tämän hallituskauden aikana on vähän semmoista tunnelmaa että kaikki ihmisoikeusarviointi ulkoistetaan perustuslakivaliokunnalle niin se ei voi mennä perustuslakivaliokunta toteaa roolissaan sen mitä ei ainakaan saa tehdä mikä on perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden kannalta täysin mahdotonta sen lisäksi se antaa hyvin tarkkaan punnittuja suosituksia ja kehotuksia jotka yleensä on tapana ottaa huomioon mutta tämänkin jälkeen tulee poliittinen vastuu siitä mikä on oikeusvaltiossa hyvää hallintoa hyvää toimintaa ja sitä minä halusin korostaa että jotenkin tuntuu että sitä vastuuta nyt ei lakiesitysten antamisessa eduskunnalle anneta ja se on hallituksen vastuu tämä on ollut

niitä muuttamaan tai voi olla jopa niin että jos eduskunta päästää ne läpi sellaisenaan niin on monia asioita joita ei ole kunnolla arvioitu

arvoisa rouva puhemies edustaja niinistölle haluan sanoa että huoli hallituksen valmistelemien lakiesitysten tasosta ja valmistelun perusteellisuudesta on varmasti perusteltu mutta se on ikuinen niin kauan kuin minä muistan ja olen tässä talossa ollut aika pitkään tämä sama huoli on tuotu esiin muuten olemme kyllä edustaja niinistön kanssa tällä kertaa samaa mieltä eli perustuslakivaliokunnalla on oma roolinsa oikeudellinen harkinta ovatko ehdotetut esitykset sopusoinnussa meitä sitovien kansainvälisten velvoitteiden ja meidän oman perustuslakimme kanssa

tämä on poliittinen harkinta josta vastuu kuuluu tietysti niille kansanedustajille ja puolueille jotka näitä esityksiä kannattavat
ja sitten puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies täytyy jälleen kerran kiittää hallitusta tällä esityksellä taas kerran se hivuttaa ulkomaalaislakia tiukempaan suuntaan eli siihen suuntaan joka perussuomalaisten tavoitteena on ollut jo pitkään on erinomaisen tärkeää että suomesta tehdään entistä vähemmän houkutteleva maa enää uusien turvapaikanhakijoiden tulla ja että entistä harvempi turvapaikanhakija saisi jäädä suomeen se käsittelyn nopeus tai hitaus mihin täällä on viitattu on loppujen lopuksi sivuseikka jos kuitenkin saadaan rajoitettua tätä uusien tulijoitten määrää ja jos entistä harvempi niistä uusista tulijoista jää sitten se mikä on myöskin erinomaisen hyvä asia on että näitten oikeusavustajien mahdollisuutta osallistua rajataan työssäni tuolla turvapaikanhakijoitten vastaanottokeskuksessa aikoinaan huomasin että nämä avustajat oikein erityisesti koettivat keksiä sellaisia seikkoja jotka kannattaisi näille viranomaisille kertoa eli turvapaikanhakijaa ikään kuin käytännössä briiffattiin tätä tutkintaa varten vastaamaan ikään kuin oikein näihin kysymyksiin eli näistä asiantuntijoistakin mitä katsoin käytännössä suurin osa ketkä vastustavat on lähinnä joitain sellaisia ketkä ovat itse itse jollain tapaa hyötyneet tästä vanhasta tilanteesta lakimiesliitto ja niinpäin pois sitten kun täällä monet ovat huolissaan siitä että nämä turvapaikanhakijat ovat niin niin hätää kärsiviä ja näin ja siitä miten oikeudet pakko muistuttaa kuitenkin että suurin osa näistä turvapaikanhakijoista toisin kuin väitetään ei ole ikään kuin oikeita pakolaisia tästä on tullut sosiaalisen siirtolaisuuden väylä ja usein käytännössä aina kun suomeen tullaan on tultu ihan turvallisten maiden kautta jo siitä lähtien kun somaliasta kaksikymmentäviisi vuotta sitten ensimmäiset somalit tulivat he tulivat tulivat venäjältä olivat vuosikausia asuneet venäjällä mutta sitten kun rahoitus loppui sieltä venäjältä oli pakko lähteä lähteä tänne suuntaan tämä on hyvä muistaa tässä että näistä nykyisistäkin turvapaikanhakijoista monet ovat siellä naputellaan siihen malliin että taidan tulla sinne jatkamaan onkin tätä asiaa

arvoisa rouva puhemies tosiaan oli tarkoitus vain lyhyesti puhua mutta aina tämä aihe kun kuitenkin kaksitoista vuotta käytännössä työskentelin näitten turvapaikanhakijoitten kirvoittaa puhumaan eli eli mitä olen nähnyt ja kokenut ja niin suurin osa näistä turvapaikanhakijoista ei ole sillä lailla oikeasti avun tarvitsijoita ja nekin ketkä ehkä mahdollisesti ovat alun perin olleet ovat tulleet suomeen muiden maiden kautta heillä olisi ollut mahdollisuus hakea tätä turvapaikkaa siellä ja siellä ja näinpäin pois tulevaisuudessa olisikin erinomaisen tärkeä juttu että ihan kansainvälisesti siirryttäisiin sellaiseen järjestelmään jossa turvapaikkaa voitaisiin hakea vain ja ainoastaan ikään kuin etänä eli eli esimerkiksi kansainvälisten pakolaisleirien kautta sitten jos hakemus hyväksyttäisiin niin haettaisiin tämä henkilö kiintiöpakolaisten tapaan suomeen tai siihen maahan mihin nyt on turvapaikanhakijaksi haettu sitten jos tulisi hylky niin myös nämä valitukset voitaisiin käsitellä etänä ikään kuin muissakin oikeusprosesseissa joissa ei aina edellytetä että se henkilö on siellä paikalla nämä spontaanisti rajoille ilmestyvät turvapaikanhakijat kuskattaisiin aina niille kansainvälisen yhteisön ylläpitämille leireille tekemään sitten se hakemus sieltä etänä tämä on minun näkemykseni mukaan ainoa mahdollisuus tulevaisuudessa kun aina sanotaan että nyt on

toiseksi pahin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan niin minun mielestäni tämä on kaikkien aikojen pahin pakolaiskriisi tämä on huomattavasti suurempi pakolaiskriisi kuin toisen maailmansodan jälkeen tätähän on jatkunut siis käytännössä jo kaksikymmentäviisi vuotta ja se pahenee vuosi vuodelta suurenee ja suurenee se mikä toisen maailmansodan jälkeen oli oli muutamia vuosia kestänyt ja ne ihmiset käytännössä integroituivat eivätkä tarvinneet mitään sosiaalisia tukia ne työllistyivät ja näin tämä vain kasvaa ja kasvaa vuosi vuodelta tämä nykyjärjestelmä ei suomessa eikä koko euroopassa tule kestämään tämä on tämä on kestämätön tilanne jos tämä vielä kovin pitkään jatkuu sen tähden on erinomaisen hyvä juttu että tätä tilannetta aletaan nyt jotenkin ratkaisemaan sitten edustaja razmyar mainitsi omassa puheenvuorossaan että hallituksessa on joku puolue joka haluaa jotain pahaa jollekin ihmisryhmälle ihan nyt haluaisin tarkentaa että mikäköhän puolue ja mikä on se ihmisryhmä mille mille halutaan halutaan pahaa ja mitä se paha mahdollisesti on mitä halutaan

rouva puhemies otan kantaa ihan muutamaan asiaan mitä tässä on tullut ilmi edustaja zyskowicz jo kertoi tämän säilöönottokäsittelyn uusintakäsittelystä sen että sehän perustuu lakiin ja tapauksessa on aina avustaja ja tulkki läsnä niin että ei tässä kyllä kenenkään oikeusturvaa vahingoiteta kyllä tällä säilöönotetulla on aina oikeus saada asiansa oikeuden käsittelyyn sitten tämä turvapaikkapuhuttelu ja sen oikeusavun rajaaminen no itse asiassa tässä nyt vakiinnutetaan vain ja ainoastaan nyt jo käytännössä oleva systeemi se on tosiasia että tässä hallituksen esityksessä olisi jo pitänyt olla se että yksin tullut alle kahdeksantoista vuotias on oikeutettu myös turvapaikkapuhuttelussa oikeusapuun mutta nyt ihan käytännön elävästä elämästä tilannehan menee siten että ennen turvapaikkapuhuttelua aina lähtökohtaisesti tämä puhuteltava tapaa ensin tämän avustajansa siis ennen puhuttelua he käyvät asiat läpi jo nykyinen käytäntö menee niin että hyvää asianajotapaa noudattavat avustajat eivät läsnä se on pääsääntö koska he he katsovat että heillä ei ole siellä mitään tekemistä he ovat ennen puhuttelua tavanneet tämän asiakkaansa ja totta kai jokainen turvapaikkapuhuttelija toimii virkavastuulla jos hän huomaa että tämä henkilö puhuteltava on esimerkiksi erittäin haavoittuvassa asemassa niin hänen on keskeytettävä se puhuttelu ja sitten sinne hankitaan se avustaja kyllä minä luotan näihin virkamiehiin että he virkavastuulla tekevät tätä työtä ja sitten vielä lyhyesti tämä valitusaikojen lyhentäminen eihän se avustaja joka sitä valitusta lähtee rustaamaan siinä vaiheessa ilmesty siihen prosessiin mukaan vaan hän on ollut siellä jo kuukausia aikaisemmin kymmenen kuukautta aikaisemmin kyllä hän tämän jutun tuntee ja pystyy valituksen tekemään ja kyllä tuo oikeusministeri on arvioinut että kahdella kuukaudella me saamme näillä menetelmillä lyhenemään näitä käsittelyaikoja ja se on ennen kaikkea tämän turvapaikanhakijan etu

rouva puhemies prosessien nopeuttaminen on sinänsä kannatettava tavoite ja tässäkin hallituksen esityksessä oli semmoisia esityksiä joihin voi yhtyä muun muassa tämä kokoonpanojen kaventaminen kolmesta kahteen tuomariin ja näin poispäin mikä minusta vie oikeaan suuntaan mutta sitten on kyllä selkeästi nähtävissä että osa näistä uudistuksista vie päinvastaiseen suuntaan eli prosessit todennäköisesti tulevat pitenemään ja tämän vuoksi olemme jättäneet tämän vastalauseen tuossa edustaja valitusaikojen lyhentämisestä ja kyllä minä näen ongelmalliseksi sen että se nytten lyhennetään kolmestakymmenestä päivästä kahteenkymmeneenyhteen päivään ja korkeimman hallinto oikeuden osalta aina neljääntoista päivään kummalliseksi tämän asian tekee se että kun tämä on kuukausia kestävä prosessi niin juuri kaikkein herkimmässä vaiheessa tätä valitusaikaa lyhennetään viikolla puolellatoista eli onko sillä lopputuloksen kannalta merkitystä näen ettei ole kyllä tässä ongelmia kohdataan

valituksen tekeminen ei lähtökohtaisesti ole

monesti kyse on hyvin vaikeasta ja monimutkaisesta asiasta ja kun otetaan huomioon kieliongelmat ja asiantuntevien avustajien suuri juttumäärä nykyisessä pakolaistilanteessa niin on pidettävä jotakuinkin jo tätä kolmenkymmenen päivän valitusaikaa varsin tiukkana ja syy siihen miksi sanon että tämä johtaa päinvastaiseen suuntaan on se että tämä valitusajan lyhentäminen voi myös johtaa hätäisesti ja puutteellisesti tehtyjen valitusten osuuden lisääntymiseen mikä vastaavasti lisäisi viivytyksiä prosessin myöhemmissä vaiheissa

puhemies mielestäni edustaja eerola aika hyvin todisti sen mikä itse asiassa on hallituksen esityksen takana ja tavoite halutaan kiristää maahanmuuttopolitiikkaa halutaan kiristää pakolaisten tilannetta antaa heille huonommat olosuhteet antaa signaali että me emme ole kovin anteliaita turvapaikanhakijoille mielestäni hän sanoi sen kaiken mitä mitä itse asiassa näyttää olevan tämän takana koska on ihan ilmeistä että kuten asiantuntijat ovat arvioineet ne tavoitteet joita kirjoitetaan hallituksen esityksessä eivät tule toteutumaan päinvastoin joten itse asiassa tämä tulee maksamaan veronmaksajien rahoja vielä enemmän mutta ehkä se on sen väärtti että saa antaa mielikuvan siitä että kiristetään pakolaisten ja ihmisten oikeusturvaa

arvoisa puhemies ihan oikein muuten mutta siinä oli kaksi virhettä ensinnäkin en halua puhua pakolaisista kun heistä suurin osa ei niitä ole vaan tämä on tällaista sosiaalista siirtolaisuutta eli eli eivät he oikeasti ole sillä lailla pakolaisia kuten näistä päätöksistäkin nyt huomataan hyvin harva heistä saa turvapaikkaa sitten toisekseen kyllä nämä kustannukset veronmaksajille tulevat pienemmiksi jos ja kun meille näiden kiristysten myötä tulee entistä vähemmän vähemmän turvapaikanhakijoita tänne niin silloin nämä kustannukset veronmaksajille jäävät huomattavasti nykyistä pienemmiksi tavoitteena pitäisi olla minun mielestäni jos henkilökohtaisesti saa sanoa että tulisi suunnilleen saman verran kuin viroon vuosittain

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö seitsemäntoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies

pohjalle sanoa se että tämä oli oikeastaan voisiko käyttää termiä epämiellyttävä asia käsitellä me jotka olemme olleet jo viime kaudella tekemässä tätä suomen lainsäädäntöä tiedämme tämän kipeän syntyhistorian ja ja tämän tämän käsittely ei ollut kauhean miellyttävää mutta joka tapauksessa vastuu pitää kantaa ja ja suomen etua sen parhaan mukaan mitä kulloinkin on asian herkkyyden takia tästä käytiin varsin laaja ja perusteellinen kuuleminen ja oikeastaan kaikki kivet ja kannot käännettiin ympäri pohdin että en lähtisi lukemaan tätä lävitse mutta tässä on niin paljon semmoista yksityiskohtaa että tämä on syytä tuoda suuremmallekin yleisölle nyt julki jos ei tätä ole vielä lukenut valiokunnan valiokunnan perustelut yleistä tavaraliikenteen kabotaasilla tarkoitetaan valtion sisäistä kuljetusta toisessa eu maassa eu maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla kabotaasi on ollut jo pitkään ja eta alueen liikenteenharjoittajille eli pitkään ollut jo vallitseva tilanne valiokunta kiinnittää selkeyden vuoksi huomiota siihen että käsittelyssä oleva esitys ja kabotaasia koskeva sääntely eivät muutoinkaan koske suomen ja kolmansien maiden kuten venäjän välistä välistä rajat ylittävää liikennettä suomen ja venäjän välisistä säädellään edelleen maiden välisissä kansainvälisissä sopimuksissa eli moni ihminen joka näkee venäläisen rekan luulee että se on kabotaasia ja tämä ei ole lainkaan paikkansa pitävää eli tarvitsee ensimmäiseksi tietää mitä se kabotaasi on kabotaasista on säädetty euroopan parlamentin ja neuvoston joka on päivätty vuodelle kaksituhattayhdeksän maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista koskevista yhteisistä säädöksistä eli tämä on eun tavaraliikennelupa asetus nimenomaan paino sanalla asetus asetus ja direktiivi poikkeavat toisistaan varsin perusteellisesti

hallituksen esityksessä ehdotetaan kaupallisista tiellä annettua lakia ja tämä on päivätty kaksituhattakuusi muutettavaksi siten että kabotaasikuljetuksia koskevat kansalliset a pykälän säädökset kumotaan ja pykälässä viitataan pelkästään eun tavaraliikennelupa asetuksen säädöksiin
eli ainoastaan yksi pykälä kumotaan ja nyt jo voimassa oleva eun tavaraliikennelupa asetus on se mikä ohjaa jatkossa suomessa sovellettaisiin siten vain suoraan kansallisesti sovellettavan sovellettavan eu asetuksen säädöksiä kuten lähes kaikissa muissakin eu maissa asiantuntijakuulemiset ovat olleet asian perusteellisen käsittelyn aikana ristiriitaisia ja esityksen vaikutuksista ja merkittävyydestä on myös tuotu esille varsin erilaisia näkemyksiä saatavilla olevat tilastot on käsittelyn aikana riitautettu mikä ei ole ollut omiaan helpottamaan tai nopeuttamaan asian käsittelyä ja

tasapuoliset toimintaedellytykset kabotaasilla on arvioitu olevan positiivisia vaikutuksia muun muassa tyhjänä ajamisen välttämisen kuljetuskustannusten optimoinnin ja päästöjen vähentämisen tämä on siis eu asetuksen lähtökohta lisäksi nämä kuljetukset tuovat suomalaisille kuljetusyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia muissa jäsenmaissa mistä selkeänä osoituksena on että virallisten tilastojen mukaan suomalaisten kuljetusyritysten ulkomailla harjoittaman kabotaasin määrä on moninkertainen verrattuna ulkomaalaisten kuljetusyritysten suomessa harjoittamaan kabotaasiin tilastojen perusteella suomi ja suomalaiset kuljetusyritykset siis hyötyvät kabotaasista

kabotaasin määrästä suomessa on vaikea saada luotettavaa tietoa ja

tästä on esitetty selkeästi toisistaan poikkeavia näkemyksiä erityisen vaikeaa on saada tietoa laittoman kabotaasin todellisesta määrästä eli me myönnämme että laitonta kabotaasia on ja pitää myös tiedostaa että laiton kabotaasi on laitonta kabotaasia nyt ja tämän muutoksen jälkeenkin ja laittomaan kabotaasiin tulee puuttua voimakkaalla kädellä asiantuntijakuulemisessa on tuotu laajasti esille erilaisia vakavia huolia muun muassa toimijoiden tasapuolisen kilpailun edellytyksiin ja harmaan talouden lisääntymiseen liittyen mikäli kabotaasikuljetusten määrä suomessa

kasvaisi jatkossa valiokunta pitää esille tuotuja huolia perusteltuina kaupallisista kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain

tilaajalle selvitysvelvollisuus kuljetuksen laillisuudesta ennen kaikkea kaikkea mahdollisten lieveilmiöiden torjuminen vaatii valvonnan valvonnan tehokkuutta sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi hyppäsinköhän minä jonkun rivin yli no joka tapauksessa tilaajan tilaajan on siis selvitettävä onko kyyti laillinen valvonnan tehottomuus ei saa johtaa epäterveeseen kilpailuun tai harmaan talouden lisääntymiseen valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenteenharjoittajan tulee voida esittää kabotaasikuljetuksissa selvät todisteet saapuvasta kansainvälisestä kuljetuksesta sekä kustakin sitä seuraavasta kabotaasimatkasta käytännössä kaikissa kansainvälisissä kuljetuksissa on oltava rahtikirja tässä on ollut epäselvyyttä matkan varrella rahtikirja oltava vai ei ei kabotaasikuljetuksissa rahtikirja on oltava valiokunta edellyttää että liikenne ja viestintäministeriö ja sisäasiainministeriö varmistavat yhteistyössä että kabotaasikuljetuksia koskevan eun tavaraliikennelupa asetuksen kabotaasikuljetuksia säännösten noudattaminen varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti ja kiinnitetään erityistä huomiota tien päällä tehtävään kabotaasikuljetusten rahtikirjoja koskevaan viranomaisvalvontaan valiokunta korostaa että poliisi tulli ja rajavartiomiehillä on oikeus myös pysäyttää ajoneuvot tarvittavien asiakirjojen tarkistamiseksi valiokunta pitää myös välttämättömänä että mahdollisimman pikaisesti arvioidaan sähköisen rahtikirjan tai muiden sähköisten menettelytapojen ja tekniikoiden käyttöönoton mahdollisuudet sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi

vaatimuksia soveltuvin osin mutta näin ei käytännössä aina tapahdu valiokunta viittaa työ ja tasa arvovaliokunnan mietintöön päivätty tälle vuodelle

jossa tuotiin esille tarve seurata tarkasti uuden eu sääntelyyn perustuvan työntekijöiden lähettämisestä annetun lain vaikutuksia maantiekuljetuksiin mietinnön mukaan erityisesti kyseisen lain työskentelyä koskevat ja laissa säädettyjen ilmoitus ynnä muiden velvollisuuksien edellytyksinä olevat vähimmäisaikarajat sopivat huonosti maantiekuljetuksiin ja seurannan pohjalta tulisi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin mainituilla lailla voimaan saatettavan direktiivin täytäntöönpanon tehostamiseksi liikenne ja viestintävaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen että saadun selvityksen mukaan eu tasolla komissio on alustavasti tuonut esille maantieliikenteen sääntelyä koskevien uusien ehdotusten yhteydessä että lähetettyjen työntekijöiden sääntely maantiekuljetuksessa sisällytettäisiin

tulevaisuudessa nimenomaan maantiekuljetuksia koskevaan sääntelyyn valiokunta toivoo että tätä kautta säännösten tasapuolisen noudattamisen ongelmiin saadaan jatkossa selkeitä parannuksia kyseisen sääntelyn valmisteluun tulee osallistua aktiivisesti mutta näihin kysymyksiin on joka tapauksessa etsittävä jo lyhyemmällä aikavälillä kokonaan uusia ja toimivia ratkaisuja sekä kansallisesti että eu tasolla valiokunta kiinnittää huomiota siihen että eun tavaraliikennelupa asetukseen keskeisesti kabotaasikuljetusten tilapäisyyttä koskeva vaatimus asetuksen mukaan kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan kansallista liikennettä jota harjoitetaan tilapäisesti toisen lukuun vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisen asetuksen mukaisesti valiokunta pitää selvänä että asetuksessa säädetty tilapäisyyden vaatimus ei voi tarkoittaa muuta kuin että kyseessä oleva toiminta ei voi olla jatkuvaa valiokunta pitääkin tärkeänä että asetuksen säädöksiä sovelletaan tasapuolisesti tästä asetuksen tästä asetuksen keskeisestä lähtökohdasta käsin valiokunta toivoo että tilapäisyys voitaisiin jatkossa määritellä tarkemmin eu tasolla johtopäätökset valiokunnan liikenne ja viestintäministeriöstä saaman perusteellisen selvityksen pohjalta valiokunta arvioi että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa tästä syystä valiokunta esittää lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana valiokunta edellyttää että liikenne ja viestintäministeriö arvioi kattavasti lakimuutoksen käytännön vaikutuksia ja mahdollisia muutostarpeita lisäksi valiokunta korostaa että valtioneuvoston tulee huolehtia valvontaviranomaisten toiminnan toiminnan edellytyksistä eun tavaraliikennelupa asetuksen noudattamisen noudattamisen varmistamiseksi erityisen tärkeää on että rahtikirjaa koskevien säännösten noudattamista noudattamista valvotaan valvotaan tehokkaasti eu tason sääntelyn aiheuttamien mahdollisten ehkäisemiseksi on osallistuttava aktiivisesti myös asiaa koskevaan eu tason jatkovalmisteluun ja tuotava valmistelussa voimakkaasti esille suomen olosuhteisiin liittyvät erityispiirteet tässä on sitten myös kahden puolueen esittämä vastalause mutta kuten kuulitte asia on kohtalaisen monimutkainen ja kuulemisessa tuodut tiedot ja tilastot lukemat olivat omiaan vielä sekoittamaan sitä joten joten tämä on ollut hankala käsitellä mutta kuten tuossa johtopäätöksessä todetaan niin tämä on tässä tilanteessa ainoa ja väistämätön vaihtoehto

arvoisa rouva puheenjohtaja ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen kuulin koko valiokunnan mietintöluonnoksen luettavan

ole selkeitä valvottavia rajoja ja määräyksiä joita viranomaisemme voisivat valvoa tässä tilanteessa valvonnan määrällä ei ole mitään vaikutusta nykyresursseillamme on jo vaikea valvoa valvoa kattavasti raskaan liikenteen ajoneuvojen teknistä kuntoa ja ajoaikoja millä resursseilla voimme valvoa käytännössä vapaata ulkomaisten rekkojen liikennettä ajo oikeuden ja työehtojen kannalta

tästä valvonnasta toi meille tällaisen selkeän listan siitä miten valvonta toimii perinteisestä näkökulmasta vastaus käytännössä ei valvota koska työnantaja on ulkomaalainen ja toimii täällä vain hetkellisesti ulkomaalaisvalvonta valvontaa ei tehdä koska tietoa toimijoista ei ole tilaajavastuulaki käytännössä sama haaste ei tiedetä missä toimijoita on ja niin poispäin tämä on tätä tällä hetkellä valiokunnan mietinnön mukainen esitys tulee antamaan matalamman kustannustason eu maista tuleville rekoille epäreilun kilpailuedun kotimaisiin yrittäjiin nähden kuljetuskustannukset laskevat vain jos työehtosopimusten mukaista palkkaa ei makseta hallitus on ollut hyvin huolissaan työpaikoista ja yrittäjistä tällä esityksellä molemmat tulevat kärsimään kotimaiset pk yrittäjät jotka työllistävät suomalaisia tulevat tulevat häviämään kilpailussa monikansallisia jättejä ja toimintaansa baltiaan tai itä eurooppaan siirtäneitä vastaan kilpailluilla kuljetusmarkkinoilla kannattavuus on jo nyt haastavaa vaikka ala työllistää satatuhatta ja tuo verotuloja suomeen kahden pilkku seitsemän miljardin euron euron edestä siksi minun on pakko ihmetellä suomen hallituksen kurssimuutosta asiassa jossa aikaisemmat hallitukset ovat puolustaneet maamme kansallisia etuja koko kansallisen kabotaasilainsäädännön pois pyyhkiminen on ratkaisu jota en ymmärrä olemme tämän kevään aikana keskustelleet tässä salissa monesti tästä asiasta ja on yli puoluerajojen todettu että eun tieliikennepaketti mahdollisine on tulossa samoin tanska haastaa samoista syistä euta edelleen mahdollisuuksia olisi ollut jos olisi löytynyt tahtoa tässä asiassa suomalainen kuljetusala voi katsoa hallituspuolueista erityisesti vielä viime kaudella rehvakkaasti rekkamarsseihin osallistuneiden perussuomalaisten suuntaan liikenneministeri berneriltä kysyisin jos hän olisi paikalla missä ovat esitykset suomen vastatoimista hallitus päätti jo vuosi sitten toimintalinjastaan ja siitä asti ollaan puhuttu mahdollisista vinjeteistä talvirengaspakosta sähköisistä rahtikirjoista ja niin edelleen

odotatteko siihen asti että on liian myöhäistä vai jäävätkö nämä vastatoimet vain puheiksi edellinen erittäin fiksu liikenneministeri paula risikko olisi vienyt asian eu tuomioistuimeen eikä olisi lähtenyt hölläämään lakia kuten berner ja soini nyt sulassa sovussa tekevät

on näihin asioihin suhtauduttava herkästi suomi on riippuvainen kumipyöräkuljetuksista emmehän halua suomalaisen rekkakaluston ja työvoiman ulosliputtamista mielestäni hallituksen tulisi olla vahva eun painostuksen alla varsinkin kun sen toimet ovat täysin hallituspuolueiden vaalienaluspuheiden vastaisia voiko hallitus uhrata suomalaiset kuljettajat ja työpaikat jättämällä huomiotta suomalaisten kuljetusyrittäjien huolen olemme jättäneet valiokunnassa hylkäysesityksen ja tulemme sen tämänkin käsittelyn aikana täällä eduskunnassa tekemään

arvoisa rouva puhemies arvostettu entinen liikenneministeri on pakko todeta tässä yhteydessä se linja mitä edellisten hallitusten aikana aloitettiin jo silloin kun ministeri kyllönen oli liikenneministerinä suomi piti pintansa siinä samassa rintamassa

liikennevaliokunnan nykyinen puheenjohtaja perussuomalaisesta puolueesta me olimme yhtä mieltä siitä kuinka meidän pitää toimia nämä faktat olivat jo silloin pöydässä ja tästä tilapäisyydestä ei ollut ongelmaa oltiin kansallisesti suomalaisen yrittäjän ja suomalaisen kuljetusliikennetyössä olevan työntekijän puolella tällä hetkellä hallitus noudattaa tätä toivotaan toivotaan politiikkaa niin kuin eilisessä välikysymyksessäkin voimme todeta hallitus suunnittelee hallituksella on toimenpiteitä mutta nykyhetkeen hallitus ei

hallitus karkaa aivan kuten aika monessakin asiassa mutta eilinen juuri todisti sen että nyt hetkeen tarttuminen olisi ollut se ainoa oikea

minä voisin allekirjoittaa tämän valiokunnan mietinnön jos meillä samaan aikaan hallitus olisi valmistellut ne toimenpiteet joilla vastataan kansallisesti tähän kabotaasiliikenteen vapauttamiseen nyt tällä lainsäädännöllä ne toimet jotka olisivat olleet siellä talvirengaspakkojen ynnä muun kanssa miksi kiiruhtaa juuri nyt kun hallituksessa varmasti tiedetään että eu tulee uudistamaan tätä lainsäädäntöä me voimme nähdä euroopan eri maista kuinka tiukasti siellä katsotaan työaikadirektiivien puitteissa sitä minkälaiset ovat lepoajat kuinka siellä valvotaan kabotaasiliikennettä jo nyt tiukemmin siellä on on lähdetty vastaamaan tähän tulevaan muutokseen mutta mitä tekee suomen hallitus suomen hallitus ottaa rohkean etunojan tietämättä mihinkä on nojaamassa tulee vapaa pudotus kun kolmenkymmenen metrin mäestä ollaan opittu hyppäämään niin sitten mennäänkin isoon mäkeen ja hypätään säkki päässä tuntemattomaan tämä on sitä hallituksen politiikkaa tässä hetkessä ja nyt on todella harmillista että me joudumme käymään tämmöistä keskustelua tässä tässä tilanteessa missä meillä on edellisen hallituskauden aikana tehdyt linjaukset joissa perussuomalaiset olivat täysin rinnoin mukana miksi nyt tulevat ne eu pakotteet kun me olisimme voineet tehdä toisin arvoisa puhemies oikein kirjoitin tähän puheen mutta pitkä esittely ja edustaja kymäläisen hyvin rakennettu puheenvuoro joka oli erittäin perusteltu minulle vapauden puhua tästä ihan omasta päästäni uskon että tämä on suomalaisten kuljetusalan yrittäjien ja suomalaisten ajoneuvokuljettajien sydämen ääni me puhumme heidän kanssaan samaa kieltä jo lähetettyjen työntekijöiden kohdalla hallitus lähti lipsumaan siitä mitä eussa todella halutaan tehdä haluttiin turvata suomalaisten työntekijöiden ja yrittäjien asema lähetettyjen työntekijöiden osalta se oli yksimielinen kirjallinen lausunto jonka esittivät liikennöitsijät ja kuljetustyöntekijät on mahdotonta käsittää miksi nyt olemme tekemässä oikein tämän asian kanssa ei ole selkeätä tulkintaa kaatuu tämä asia arvoisa rouva puhemies ugh olen puhunut

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa minä toivoin että tämä lakiesitys viipyisi valiokunnassa riittävän pitkään jotta me saisimme uutta tietoa liikennepaketista puolustimme ja puolustamme edelleen sinnikkäästi suomalaisia kuljetusyrityksiä ja kuljetustyöpaikkoja valiokunta on mietinnön mukaan saanut hyvin laajan ja perusteellisen selvityksen ja toteaa että tämä ratkaisu on ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa minä luotan tähän valiokunnan näkemykseen eussa pienten maiden viesti on ollut että kabotaasia tulisi keventää jotta nimenomaan pienten maiden kuljetukset saataisiin kilpailukykyisiksi myös ulkomailla suomalaiset kuljetusyritykset näyttävät olevan enemmän euroopan isojen maiden saksan ja ranskan linjalla ajamassa tiukempia kabotaasisääntöjä suurimmat huoleni liittyvät siihen kabotaasiliikennettä valvomaan tehokkaasti ja onko yrityksillä jatkossa tasapuoliset toimintaedellytykset valvonnan tehottomuus ei saa johtaa harmaan talouden lisääntymiseen ja kuljetusyritysten epäterveeseen keskinäiseen kilpailuun ehdotus siitä että valvonta laajenisi jolloin tullilla ja poliisilla olisi mahdollisuus pysäyttää autoja tien päälle ja siirtyisimme sakosta hallinnollisiin seuraamuksiin on mielestäni hyvä lisäksi meidän pitää huolehtia siitä että maasta ei voi poistua ennen kuin hallinnollinen seuraamus on hoidettu tästä ehkä kuulemme jatkossa minä kannan erittäin paljon huolta liikenneturvallisuudesta minua kauhistuttaa tieto siitä että pohjois suomen talvisissa oloissa liikkuu raskaassa lastissa olevia ulkomaisia rekkoja joilla ei ole nastarenkaita ja jotka eivät ole tottuneet talvikeleihin talvirengaspakko saataneen aikaan myös hyvin nopeasti minä toivon myös sitä että hyvin pian pääsemme siihen ratkaisuun että ulkomaiset rekat maksavat suomen teiden käytöstä

arvoisa

todettava että vastalauseen allekirjoittajat ovat ymmärtäneet hyvin mikä kabotaasissa on se tärkeä asia alun perin varsin järkevä esitys ympäristöä säästävä kuljetusyksiköiden tyhjänä ajoa poistava kabotaasikuljetus tästähän kabotaasissa on kyse kiitos siitä vastalauseen allekirjoittajille haluan kuitenkin korjata vastalauseessa yhden selkeän virheellisyyden siinä kerrottiin näistä harmaan talouden määrärahoista hallitus on kaksituhattakuusitoista alusta harmaan talouden torjuntaan osoittanut erityismäärärahan eikä poistanut niin kuin tässä vastalauseessa annettiin ymmärtää elikkä kyllä harmaata taloutta suomessa edelleen torjutaan ja siihen on varattu määrärahoja täällä on kovasti ehkä hieman jälkiviisaastikin todettu että nyt ollaan suomessa muuttamassa kabotaasin määritelmää se pitää paikkansa siltä osin kyllä mutta se määritelmä joka edellisellä hallituskaudella tuohon kabotaasikuljetukseen laitettiin on se kiistanalainen kysymys ja se nyt poistetaan ja perustellusti vaadittaisiin uusia määritelmiä siihen nämä määritelmät olisi kuitenkin ollut tehtävä jo viime kaudella jotta tältä kiusalliselta tilanteelta oltaisiin vältytty mutta viime hallituksessa siihen ei ei muun muassa laitettu talvirengasvaatimusta jolla olisi pystytty säätelemään asiaa ei vinjet maksua nämä ovat vaikeita päätöksiä ja ymmärrän että ei se silloinkaan ollut helppoa niitä laittaa vaan mentiin tähän määritelmään kuljetuksien purkumääritelmään mikä nyt tässä on kiusallista

tässä vastalauseessa ja mediassa annetaan ymmärtää että suomi olisi avaamassa kaiken kilpailun näinhän ei kuitenkaan ole vaan kabotaasikuljetussäädäntö niin suomessa kuin myös koko eun alueella on nyt samanlaista ja tasavertaista kaikissa maissa pois lukien sitten enää tanska mikä vielä on näillä omilla säädöksillään pitää muistaa se mikä jää jäljelle elikkä kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan asetuksen nojalla kabotaasi on rajattu kolmeen kuljetukseen seitsemän päivän sisällä ja sen jälkeen kun ajoneuvo on kansainvälisessä kuljetuksessa saapunut suomeen suomen nyt voimassa oleva lainsäädäntö poistaa sen määritelmän niiden ajojen tilapäisyydestä mutta meille jää edelleen se kabotaasisääntö voimaan elikkä nyt toimitaan tasavertaisesti eun alueella kaikkien eu maiden kesken suomalaiset yrittäjät ajavat kabotaasia euroopan maissa ja eurooppalaiset yrittäjät saavat samoilla periaatteilla ajaa kabotaasia suomessa tämä on reilua

ja näin toimitaan reilua on myös maksaa kuljettajille asianmukainen palkka siinä maassa kun se niille kuuluu

on kysymys nyt ollaan luopumassa kabotaasikuljetusten määritelmästä ja tilapäisyyden vaatimuksesta mikä viime hallituskaudella suomeen on säädetty täällä on kiinnitetty huomio tähän valvonnan tehokkuuteen ja vaativuuteen että on haasteellista se valvonta ja siihen poliisin erityisesti liikkuvan poliisin jatkuminen olisi ollut tärkeää mutta viime hallituskaudella siitä luovuttiin nyt se hankaluus on tässä realisoitumassa tärkeää on huomioida että suomalainen kuljetusala on nostanut ne huolenaiheet jotka tuossa valiokunnan mietinnössäkin on tuotu esille elikkä huoltovarmuuden liikenne ja työturvallisuusasiat sen että ulkomaalaiset kuljettajat eivät usein tunne suomalaisia liikennesääntöjä ehkä riittävästi kommunikoinnin purkupaikoilla olevat ongelmat et cetera et cetera mutta nämä asiat on hyvin tuossa valiokunnan mietinnössä

rouva puhemies luin itse tässä salissa tämän käsittelyssä olevan asian lähetekeskustelun pöytäkirjaa päivältä yhdeksäs helmikuuta lisäksi muistelin aktn skalin ja altn järjestämää tilaisuutta samaiselta helmikuulta näissä molemmissa tilaisuuksissa annettiin hallituspuolueiden jäsenten kasvoilla ymmärtää että hallituksen esitys voi vielä monella tavalla muuttua loiventua ja erilaisia työkaluja ja ja instrumentteja on käytössä uskallan sanoa että todellisuudessa niitä ei ollut

vaan tulee vaikeuttamaan suomalaisten kuljetusyrittäjien kilpailukykyä ja lisää ihan varmasti myös harmaata taloutta lisäksi se että hallitus halusi viedä lain läpi tilanteessa jossa komission valmistelema tieliikennepaketti on kesken tuntuu vähintäänkin kummalliselta hallituksen mielestä yksi syy kiireeseen on kanteen nosto suomelle eikö olisi voitu vedota komission suuntaan ja todeta että miksi muuttaa kabotaasisäädöksiä tilanteessa jossa tuo komission tieliikennepaketti on antamassa samaan asiaan suuntaviivoja ja uudistuksia tämä käsissämme oleva kabotaasipäätös haastaa entistä tiukemmin meidän oman liikennevalvontamme joka on jo ehkä entisestäänkin heikentynyt liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen toivottavasti olemme edes siitä kaikki samaa mieltä että erityisesti raskaan liikenteen valvontaan on välttämätöntä panostaa jatkossa huomattavan paljon ja mitä tulee näihin poliisien resursseihin niin viime vaalikaudella oltiin valmiita ihan välikysymykseen asti lisäämään poliisien määrää jolloin heitä oli reilu seitsemäntuhatta nyt hallitus on valmis leikkaamaan poliisien kokonaismäärää ja toisaalta mitä tulee harmaaseen talouteen niin viime vaalikaudella tämän asian parissa teki kolmesataa lisäkäsiparia töitä koen itse että nämä talvirengaspakot vinjet maksut ja todelliset sanktiot laittoman kabotaasin kuljettamisesta ovat selvittämisen arvoisia ja tutkimisen arvoisia mutta on tosi surullista että kabotaasilainsäädännöstä haluttiin

arvoisa rouva puhemies matti eskon sanoin viikkoja tiellä saa rekkamies asvalttia niellä suomalainen kuljetusyrittäjä pitää talouden pyörät pyörimässä vaativa raskas kuljetusala kärsii jo tällä hetkellä valtavista kannattavuuspaineista hallitus aikoo tämän lisäksi vapauttaa ulkomaista rekkaliikennettä suomessa esityksellä ehdotetaan purettavaksi kansallinen lainsäädäntö kabotaasikuljetuksissa kabotaasilla tarkoitetaan maan sisäisiä tilapäisiä kuljetuksia vieraan maan rekisterissä olevalla ajoneuvolla yrittäjät ovat seuranneet huolestuneina hallituksen toimia koska nyt ollaan vapauttamassa ulkomaisten rekkojen tulo suomen teille tämä mullistaisi kilpailutilanteen ja avaisi laajat ovet harmaalle taloudelle sekä tulee haastamaan kuljetusalan työpaikkoja entisestään kuljetusyrittäjät ovat tehneet paljon investointeja alalla on ollut koko ajan kannattavuuspulmia ja rekkamiehet painavat todella pitkää päivää jo nytten kansallisen lainsäädännön määritelmien poistuminen lisäisi kabotaasiliikennettä suomessa uhkana on että epäterve kilpailu ja harmaa talous lisääntyvät alalla merkittävästi tieliikenteen tavarakuljetusten liikevaihto on suomessa noin kuusi miljardia euroa ja työllistää pelkästään tavaraliikenteen kuljettajia noin seitsemänkymmentätuhatta nyt puhutaan toimialasta joka maksaa noin kuuden miljardin liikevaihdosta arviolta kaksi pilkku seitsemän miljardia eli lähes puolet veroina valtiolle esityksen ongelmat tunnustettiin yleisesti eduskunnan lähetekeskustelussa puolestapuhujia esitykselle ei salista löytynyt ihmetystä herätti myös esityksen ajankohta eulta on tulossa ensi vuonna pitkään valmisteltu maantielakipaketti jonka odotetaan selventävän unionin lainsäädäntöä myös kabotaasiasioissa esimerkiksi tanska ei ole samassa tilanteessa luopumassa omista kansallisista linjauksistaan ei voikaan kuin ihmetellä hallituksen valmiutta muuttaa nykyistä suomen linjaa varsinkin nyt kun eun maantielakipaketti on odotettavissa ensi vuoden alkupuolella tuon paketin yhteydessä myös tämä kyseinen asia olisi tullut käsitellyksi jos tämä esitys viedään nyt läpi on selvää että siitä seuraa vaikeuksia viranomaisilla työsuojeluviranomaisilla tullilla ja poliisilla ei ole tällä hetkellä työkaluja eikä resursseja hoitaa valvontatehtäviä kuten edustaja taimela edellä otti esiin myös poliisien resursseja ollaan vähentämässä ja heidän määränsä vähenee tulevaisuudessa ja miten käy kun nämä valvontatehtävät kasvavat tätä taustaa vasten ihmettelen kovasti miksi hallitus on lähtenyt juuri tässä asiassa tekemään suomesta eun mallioppilasmaata hallituksen tehtävä on edistää suomalaista työtä tällä hallituksen ratkaisulla ajetaan päinvastoin suomalaista työtä alas rekkamiehiltä viedään elanto

arvoisa puhemies

oli tosiaan varsin perusteellinen ja ja siinä kuultiin paljon asioita mitä ei kaikkia pystytty edes kirjoittamaan tuohon mietintöön tästä kokonaiskuvasta tuli tosiaan se johtopäätös että tämä on ainoa ainoa vaihtoehto tällä hetkellä tähän tilanteeseen siis tämä asetus joka on ollut jo vuosia voimassa kabotaasiliikenteen perusta ja ja se tosiaan määrittelee että siellä tarvitsee olla se

saapuva kansainvälinen kuljetus ulkomailta suomeen ja siitä pitää olla se rahtikirja esittää sen jälkeen saa ajaa kolme kuljetusta kulloisenkin eu maan sisällä tässä tapauksessa suomessa ja

ne kolme kuljetusta saa ajaa seitsemän päivän aikana eli kolme kuljetusta seitsemän päivän aikana se on ihan prikulleen se sama määritelmä mikä on tälläkin hetkellä voimassa edustaja kymäläinen esitti tuossa nuo perustelut siitä että on erittäin hankalaa lähes mahdotonta seurata sen työntekijän sen kuskin palkkaa ne perustelut olivat nimenomaan siis nykytilaan se on siis jo nykyään semmoinen että ei pystytä valvomaan eli vaikka tällä lailla viime kaudella tarkoitettiin hyvää ja se tehtiin hyvässä hyvässä tahdossa tosin silloin jo tiedettiin että kyseessä on eu asetus ja mentiin vähän niin kuin kepillä koettamaan jäätä että pystyykö tämän tekemään koska asetuksen päälle ei saa tehdä kansallisia lakeja se oli semmoinen tietoinen riski riski nyt sitten tosiaan matkan varrella on osoittautunut että tätä hyvää tarkoittavaa lakia ei ole pystytty valvomaan joten nyt on siis nimenomaan niin että nyt pitää tähän valvontaan saada lisää keinoja tuossa väitettiin että ei ole niitä keinoja kaikki valiokunnassa tietävät että niitä keinoja on ja niitä on pohdittu mietitty väännetty ja käännetty ja ne tulevat esille sitten aikanaan kun niitä on se mitä on tähän kirjattu ylös on tämä digitaalinen rahtikirja siitäkin kuultiin varsin perusteellisesti ja toinen ja muiden viranomaisten resurssit ja yleensäkin toimintavaltuudet nostaa niitä

joka tapauksessa minä ymmärrän myös oppositiota joka on tehnyt tämän vastalauseen tässä koska ne tiedot mitä asiantuntijakuulemisessa ollaan saatu ovat tosiaan ristiriitaisia ja niistä on tehtävissä vaikka minkämoisia johtopäätöksiä mutta näitten ristiriitaisten tietojen

kirjoittajilla ja antajilla ei ollut kuitenkaan sitä kokonaiskuvaa joka valiokunnassa on

kokonaiskuvan seurauksena kun ottaa ne kaikki asiat pohdintaan ja ja katsoo niitä tässä ei ole tosiaan muuta vaihtoehtoa kuin tämä tilanne mikä nyt on edelleen korostan tässä nyt yhtä asiaa mikä tuossa mietinnössä on eli tilaajalle on säädetty selvitysvelvollisuus kuljetuksen laillisuudesta tilaajalle on siis säädetty selvitysvelvollisuus jos tilaaja tilaa kuljetuksen ulkomaiselta rekalta on hänen siis käytännössä selvitettävä onko tämä oikeutettu maan sisäiseen kabotaasiliikenteeseen eli kuljetusyrityksen tai rekan mikä täällä on on käytännössä esitettävä rahtikirja siitä saapuvasta kansainvälisestä kuljetuksesta ja siitä onko tällä vielä mahdollisuus ajaa ne kolme säädettyä kuljetusta kyseisten seitsemän päivän aikana ja kaikista pitää olla rahtikirjat mukana

tiedän että tätä voi olla hankala hankala valvoa mutta tämä on sen tilaajan vastuulla ja jos ei ole varma siitä onko ulkomaalainen yritys oikeutettu kabotaasikuljetukseen niin hänelle voi siitä koitua sitten sitten tietysti sanktioita

sillä pystytään ottamaan kontrolliin tämä kuvio jos halutaan muistetaan että tilaaja on selvitysvelvollinen mutta tosiaan siis mikä näistä monimutkaisista ristiriitaisista ja osin jopa riitautetuista tiedoista on muodostettu

tämä on nyt sitten suomen etujen perusteella

arvoisa rouva puhemies

tienaavan ihmisen ja heidän perheittensä joukossa ja sikäli on kiintoisaa kuulla kuulla näitä mielipiteitä kun lähetekeskustelussa keskusteltiin tästä samaisesta asiasta niin tuolloin edustaja pakkanen totesi olla mahdollisuus siirtää tätä päätöksentekoa ja kuunnella se komission linjaus ja edetä sitten sen mukaan ainakin itse olisin sitä mieltä että puolustaisin suomalaista kuljetusyrittäjää ja kuljetustyöntekijää niin kauan kuin se on mahdollista laillisin keinoin ja edelleen painotan että siinä jälleen kerran on sen valvonnan vaikeus millä me takaamme että nämä kuljettajat ovat sitten suomalaisen palkkatason mukaan kaikki varmaan rehellisesti voimme myöntää ettei varmasti ole silloin kun näin toimitaan siitähän siinä kysymys on ja tämä on hyvin iso kysymys ja

sikäli mielenkiintoista että kun tätä asiaa on käsitelty niin nämä kysymykset ovat sitten

edustaja pakkasen osalta ainakin tämän päätöksen alle tuosta kansallisesta säädöksestä säädöksestä vielä toteaisin sen verran että nythän meillä kansallinen säädös myöskin pitää sisällään sen mikä lasketaan yhdeksi kabotaasikuljetukseksi yksi purku on yksi kabotaasikuljetus

ei ole ollenkaan tätä määritelmää mikä kabotaasikuljetukseksi lasketaan voi purkaa samasta rekasta vaikka kymmenen eri kertaa tai vaikka enemmän eikä pystytä valvomaan pakataanko tuota rekkaa uudelleen uusilla tavaroilla ja poliisista täällä todettiinkin liikkuvan poliisin lakkauttaminen oli virhe hallitus voi toki ottaa siitä kopin ja perustaa sellaisen uudelleen hallituksella on tähän valta mutta valitettavasti hallitus vähentää poliisien määrää ja resursseja myös edustaja pakkaselta kun hän tässä totesi että oli virheellistä sanoa että tämä harmaan talouden torjuntaan tarkoitettu erityismääräraha poistui onko aluehallintovirasto meille antanut virheellistä tietoa tässä valiokuntakuulemisessa he toteavat vuoden kaksituhattakuusitoista alusta harmaan talouden torjuntaan tarkoitettu erityismääräraha poistui joten ulkomaalaisvalvonnan resursseja ainakin itä suomessa on jouduttu sopeuttamaan määrärahojen suuruuteen yhteenvetona voidaan siis todeta että kabotaasia tekevien yritysten valvontaa ei käytännössä tehdä itä suomessa ollenkaan hallinnollinen seuraamusmaksu otettiin täällä esiin ja hallinnollinen seuraamusmaksu ei saa syrjiä ketään eu tai eta alueen tahoa suomessa hallinnollinen seuraamusmaksu on käytössä vain rajoitetusti pysäköintivirheen ja ylikuormamaksun osalta kun te puhutte hallinnollisesta seuraamusmaksusta niin että että rajalla tätä voitaisiin katsoa niin se tarvitsee sitten kansallisen lakiesityksen että tämä koskettaa myöskin suomalaisia suomalaisia samalla lailla tällä hetkellä se ei ole mahdollinen odotetaan innolla sitä lakiesitystä ja kannatetaan täällä sitten tätä esitystä vehkaperä totesi että että suomi on ikään kuin saanut tässä poimia rusinoita pullasta meillä ei ole suomessa kuitenkaan sanktioita joita monissa muissa eun alueella olevissa valtioissa on jos näitä säädöksiä rikotaan

edelleenkin sen niin kuin edelläkin että valitettavasti avi toteaa että sitä ei pystytä valvomaan käytännössä lainkaan tällä hetkellä koska ei tiedetä missä niitä toimijoita on mutta toki kaikki toimet niin että pystytään valvontaa parantamaan ovat erityisesti tämän hallituksen esityksen jos se toteutuu jäljiltä äärimmäisen tärkeitä toki toivoisin että tämä lainsäädännön muutos suomessa

arvoisa puhemies edustaja kymäläinen nosti esiin harmaan talouden torjunnan ja sen määrärahat tässä on kuitenkin käsittelyssä hallituksen esitys ja hallitus on viime marraskuussa osoittanut harmaan talouden torjuntaan kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa niin että kyllä minun mielestäni harmaata taloutta edelleen suomessa torjutaan sitten täällä on nostettu keskustelussa myös tämä työvoiman ja palkanmaksun seuranta kuitenkin esityksessä on purkusäännöksistä kysymys ja nämä purkusäännöt eivät ole millään lailla auttaneet palkanmaksun seurantaa eivätkä tule auttamaan eikä se asia tässä esityksessä myöskään tule helpottumaan koska muun muassa tämä palkanmaksu on ollut yksi haasteellinen asia tässä valvonnassa mutta eihän tässä ole nyt siitä kysymys vaan nythän puretaan purkusääntöjä lastin purkaminen miten lasti määritellään ja kyllä lastin määrittelyssä on selkeä virhe jokainen kuljetusalalla oleva ihminen ymmärtää että jos kuormasta osa puretaan niin ei se kuorma siihen pääty vaan kyllä se jatkuu se kuorma on silloin vasta tyhjä

arvoisa herra puhemies kuljetusalalla esitetty huoli tästä lainsäädännön muutoksesta on ymmärrettävä ja meidän tärkein tehtävämme onkin huolehtia siitä että suomessa syntyy tasavertainen kilpailu koko kuljetusalalle opposition puheet joissa hallitusta syytetään toiminnasta suomalaista työtä ja yrittäjyyttä vastaan varmasti tämän salin ulkopuolella oppositiossakin tunnistetaan paikkansapitämättömiksi keskustelu on osaltaan paisunut aivan suhteettomaksi muistetaan näitä lukuja joita tässä keskustelussa nyt ei ole vielä niin mainittukaan tulli arvioi että kabotaasin osuus kaikista kuljetuksista on arviolta yhden prosentin luokkaa mistä neljännes on laitonta kabotaasia sitten eurostat taas arvioi että osuus on kaikista suomen kuljetuksista nolla pilkku neljä prosenttia muistetaan vielä että uudistus koskee ainoastaan toisten eu maiden kuskeja ja hekin voivat viikon sisään hoitaa vain kolme kuljetusta minkä jälkeen heidän on poistuttava maasta mutta eun ulkopuoliset kuljettajat edelleenkään eivät näitä kuljetuksia voi hoitaa esityksessä on myös erinomaisia piirteitä esimerkiksi kuljetusten järkevämpi suunnittelu helpottuu mikä tarkoittaa kustannustehokkuutta ja alentaa hintoja ja myös energiaa säästyy tämä lainsäädäntö toimii myös päinvastoin ja suomalaiselle kuljetusalalle hyvin toimiikin niin kuin tänäänkin on jo aikaisemmin kuultu suomalaiset kuskit kuljettavat tämän ansiosta toisissa eu maissa paljon enemmän kuin muiden maiden kuskit suomessa onko tässä oppositiolla myös vastustettavaa kuten liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnössäkin lukee niin perusteellisen selvityksen pohjalta valiokunta arvioi että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa sen takia varmasti tässäkin salissa nyt puhutaan hieman eri näkökulmasta kuin silloin muutama kuukausi kuukausi sitten ennen tätä perusteellista selvitystä kuten me kaikki tässä salissa hyvin tiedämme asian hoitoa viime kaudella viivyteltiin ja komissio uhkasikin viime keväänä asian viemisellä tuomioistuimeen eli oppositiopuolueet olisivat vieneet tämän eu tuomioistuimeen jonka odotettavissa oleva päätös olisi pakottanut tämän saman lainsäädännön voimaan sitten kuitenkin

arvoisa herra puhemies vaikka salissa olevien opposition kansanedustajien toimet viime vaalikaudella olivat sellaiset että lakkautettiin liikkuva poliisi niin silti valvontaa on pystytty tien päällä suorittamaan kasvavassa määrin liikenne ja viestintäministeriöstä saadun selvityksen mukaan poliisin tekemät valvontasuoritteet ovat vuonna kaksituhattaviisitoista kasvaneet ja sitä mukaa myöskin epäiltyjen kiinniottojen määrä vuonna kaksituhattaviisitoista on kasvanut jopa kymmenellä prosentilla

sen lisäksi sanktiot liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt ehdotuksen että voisimme siirtyä sakoista hallinnollisiin seuraamuksiin siis siihen että tullilla ja poliisilla on mahdollisuus pysäyttää auto tien päällä ja myöskin huolehtia siitä että maasta ei voi poistua ennen kuin nämä hallinnolliset seuraukset on maksettu ja tähän kai meidän lainsäädäntöä pitäisi myöskin myöskin viedä että nämä hallinnolliset seuraamukset maksetaan kyseisessä maassa ennen kuin pystytään poistumaan täältä

edustaja vehkaperä hyvin kuvasikin tätä poliisien valvonnan nykypäivän tilannetta mihin mihin ollaan kohtuullisen tyytyväisiä se se on totta että valvonta on ongelmallista jos mietitään esimerkiksi tuota palkanmaksun tilannetta mutta on kuitenkin hyvä että täällä puheenvuoroissa annetaan oikeita tietoja kun viitataan muun muassa poliisien määrään tällä hetkellä suomessa lienee noin seitsemäntuhattakolmesataa poliisia ole tullut että hallitus olisi jyrkästi niiden määrää vähentämässä vaan tehdään kovasti töitä sen eteen että poliisien määrärahoja pystytään kohentamaan ja pitämään poliisien määrä riittävän turvallisella tasolla täällä esitettiin aivan toisia hallituksen esitykseksi poliisien määrästä toinen asia tarkentaa on että kun puhutaan vieraan maan kuljetuksista niin silloin ei puhuta tästä kabotaasiasiassa olevasta asiasta vaan kabotaasi liittyy eu ja eta maiden sisällä oleviin kuljetuksiin vieraan maan kuljetuksiin kuuluvat muun muassa venäläiset rekat mitä suomen valtateillä kuitenkin on selvästi suurin osa kun ulkomaalaisista rekoista on kyse pitää olla tarkka näissä säädöksissä ja nyt ollaan puhumassa eu ja eta maiden alueella liikkuvista ulkolaisista rekoista siihen tämä kabotaasisäädäntö

herra puhemies mielestäni tässä salissa meidän kaikkien ketkä keskustelevat tästä aiheesta täytyy tietää se että nyt luovutaan kabotaasin kohdalla kansallisesta lainsäädännöstä kun kuunteli näitä hallituspuolueiden puheenvuoroja tässä niin te osaatte jotenkin kauniisti ajatella että että tämä ei mahdollistaisi laajempaa rekkarallia suomen teillä minä voin kertoa teille että tämä ei ole mikään opposition näkemys vaan lukuisten kuljetusalan ihmisten näkemys on se että että he eivät usko tuohon kauniiseen ajatukseen heiltä on tullut jopa hyvin suoraa viestiä siitä että tästä asiasta pitää hakea eu tuomioistuimelta erillinen päätös sitten valiokunnan puheenjohtaja totesi muistaakseni toisessa omassa puheenvuorossaan että tanska on erilaisessa tilanteessa kuin me suomalaiset minä itse ymmärrän sen että he he ovat erilaisessa tilanteessa koska he ovat päättäneet katsoa tämän asian kanssa kortit loppuun mutta minä toivon että te puheenjohtaja jalonen kerrotte mitä te tarkoititte tuolla erilaisella tilanteella liittyen tanskan tilanteeseen sitten täällä on tullut esiin tänään tässä keskustelussa myös se että nyt jo olemassa olevaa lakia ei pystytä valvomaan kabotaasin suhteen en myöskään ole kohtuullisen tyytyväinen tähän valvontaan niin kuin mielestäni jotenkin äsken edustaja pakkanen oli jotenkin tulee semmoinen outo olotila että onko se sitten kun tälläkään hetkellä lakia ei pystytä valvomaan ei ole riittävästi resursseja vielä jonkunnäköinen syy mahdollistaa laajempi laiton kabotaasiliikenne meidän maahan vaikka minä en halua ymmärtää kenenkään puheenvuoroa väärin niin tässä on tullut myös tämmöinen olotila sitten toisaalta mitä tulee poliisien resursseihin niin kyllä minä olen ymmärtänyt että tämä hallitus on tekemässä päätöksillään en tiedä onko tämäkin vatuloitu ja muutettu

ei ole tullut että hallitus on poliisien määrän vähentämässä kuuteentuhanteenviiteensataan täällä puhutaan laittomasta kabotaasista emmehän me ole hallituksen esityksessä mitään laittomasta liikenteestä puhuneet kaikki laiton liikenne tietenkin pitää kieltää jos on jotain laitonta täällä muun muassa sanottiin että jos jotain laittomuutta syntyy niin suomessa ei rangaista totta kai laittomasta ylinopeudesta ja jos on kuormausvirheitä jos on ajoaikaan velvoitteet niin ainahan niistä rangaistaan suomessa täällä on erikoinen tilanne että täällä yritetään vääristellä tällaista tilannetta että suomessa ei laittomuuksista rangaista totta kai rangaistaan ja millään lailla tämä purkusäännös mistä nyt on kysymys ei anna mahdollisuutta laajempaan rekkaralliin on erikoinen näkemys tuo

puhemies suomessa ei ole rangaistusta siihen jos jää laittomasta kabotaasista kiinni meillä ei ole sellaista vaikka tässä edustaja pakkanen yrittää sitä kuinka kauniiksi sanoa ylinopeudet pysäköintivirheet ylipainomaksut ovat täysin eri asia silloin kun puhutaan sanktioista kuin se jos jää kiinni laittomasta kabotaasista

vaiheessa haluaisin edustaja kymäläiseltä selvityksen miten tämä suhtautuminen laittomaan kabotaasiliikenteeseen muuttuu tällä esityksellä
jaha nyt on kuitenkin edustaja myllykoskella puheenvuoro vastauspuheenvuoroja ei ole pyydetty

puhemies edustaja jalosen ja edustaja pakkasen puheenvuorojen jälkeen tekisi mieli tästä kahden minuutin puheenvuorostani käyttää yksi minuutti hiljaiseen hetkeen mutta en sitä tee kun haluan puhua on minun mielestäni lohdutonta että halutaan tuoda esille mitä sitten voidaan tehdä että asiat saadaan hallintaan minä olisin kyllä ollut todella tyytyväinen että tämä periaatteessa mahdollistaa ja turvaa suomalaiselle liikennöitsijälle mahdollisuudet niin etteivät eun muut maat reagoi jos suomi on

asia on minulle sen verran vieras valiokunnan puheenjohtajalta kun sanoitte että tilaajalla on se vastuu niin mitkä ovat ne seuraamukset jos

tilaaja ei olekaan selvittänyt onko tällä kuljetusyrityksellä oikeus kabotaasiliikenteeseen mitkä ovat ne sanktiot tämä on ihan tämmöinen oikea kysymys nyt jonka vastauksen haluan tavallaan itseäni sivistääkseni kuulla valiokunnan puheenjohtajalta

arvoisa herra puhemies viime hallituskaudella suomi teki tähän kabotaasisäädäntöön tähän kabotaasisäädäntöön tämmöisiä purkurajoitteita kun silloin olisi pitänyt puuttua talvirengasasiaan rahtikirja asiaan vinjettimaksuihin ei viime kauden hallitus pystynyt siihen ja nämä tulevat nytten ensi syksyn aikana käsittelyyn valiokunnassa ja tehdään toivottavasti saadaan päätös aikaiseksi myös näistä minusta tuo on vähän niin kuin jälkiviisastelua te te olitte viime kaudella tekemässä tätä sinällänsä kansallispäätäntöä mikä sillä hetkellä turvasi suomalaisia kuljetuksia mutta eihän se ollut sellainen pitkäaikainen ratkaisu kun te tiesitte jo että tämä ei kelpaa eulle tulevaisuudessa vaan se päätös joudutaan aikaa myöten

arvoisa puhemies ihan lyhyesti edellisten hallitusten tekemiset ovat edellisiä tekemisiä minä olen tunnustanut naapurille että tuli joskus kivitettyä kasvihuoneesta ikkuna rikki mutta se ei auta nyt siinä tilanteessa kun halutaan suitsia tätä mahdollista ehkäpä jopa räjähtävää asiaa niin kuin alan toimijat ovat sanoneet ymmärrän sen että kuljetusyritykset omissa lausunnoissaan haluavat turvata oman elinkeinonsa se on aivan luonnollista ja näin totta kai tekevät myös työntekijät mutta tässä yhteydessä on minun mielestäni turhauttavaa kuunnella sitä että miksei silloin ja silloin tehty minä toivon että minä en kovin usein tule sortumaan käyttämään tuota samaa fraasia että mitä silloin tehtiin kun kekkonen oli presidentti
arvoisat edustajat täällä on neljä viiva viisi edustajaa jotka pyytävät vastauspuheenvuoroja samaan aikaan

puhemies pidän kyllä edustaja jalosen ja kososen väitteitä siitä että opposition taholta olisi noissa asiantuntijakuulemisissa ikään kuin harjoitettu valikoivaa kuulemista asiattomina ja että ikään kuin vastalauseeseen paikkaansa pitämättömiä tietoja tämmöisiä väitteitä en ole ennen tässä salissa kuullut

hallituksen ratkaisulla ajetaan suomalaista työtä alas ja kuten tuossa edustaja vieressä myllykoski totesi niin tämä on kyllä musta päivä rekkayrittäjille ja voisi olla myös hiljaisen hetken paikka

arvoisa herra puhemies myös minä yhtyisin tuohon kommentoimaan edustaja kososelle kun te toitte täällä esille näitä tilastoja ja puhuitte tästä perusteellisesta selvityksestä ja siitä kuinka sitten näitä tilastolukuja on saatu ihan tässä alkuun luettiin tämä koko meidän valiokunnan mietintöluonnos täällä ääneenkin ja täällä valiokunnan mietintöluonnoksessakin jo todetaan näin kabotaasin määrästä suomessa on vaikea saada luotettavaa tietoa ja asiantuntijakuulemisissakin tästä on esitetty selkeästi toisistaan poikkeavia näkemyksiä erityisen vaikeaa on saada tietoa laittoman kabotaasin todellisesta määrästä

kommentiksi edustaja kososelle ei ole niin yksiselitteinen tämä tilasto edustaja jalonen lähetti kyllä varsin vahvan viestin omasta mielestänikin sekä suomen kuljetusalan yrittäjille että työntekijäjärjestöille sekä skal että akt ovat siis näiden huhupuheitten ja väärien tulkintojen puhujia tai viestinviejiä koska nämä nämä viestit joita tässä on ollut ovat olleet vahvasti nimenomaan sekä työnantajien että työntekijöiden yhteinen huoli totesitte että tämä oli ainut keino että lähdemme tässä olemaan rähmällään euhun päin ja lähdemme suomessa

valvonnaltaan tai muilta puitteiltaan keskeneräisessä

tätä kabotaasin määritelmää ja purkamaan kansalliset kriteerit tuolla lähetekeskustelussa ministeri berner totesi tämä on ollut eu minvassa tehty linjaus ja valmistelu on aina ulkoministeriön sektoriministerin tehtäväksi jää panna täytäntöön se eu minvassa kesäkuussa tehty päätös omissa käsissäni ei ole se päätös pakittaa tästä mutta eduskunnalla on oma vastuunsa ja oma mahdollisuutensa hallituksella on omia mahdollisuuksia mutta niin on aina eduskunnallakin edelleen ministeri berner toteaa ja tämä on toki ulkoministeriön linjausta mitkä ovat ne riskit mikä on se skenaario mikä on se eu politiikan kokonaiskuva jossa suomen halutaan olevan missä halutaan olla tiukkana missä halutaan olla vähemmän tiukka jokainen sektoriministeri pyrkii puolustamaan omaansa viimeiseen saakka mutta se viimekätinen linjaus suomen kannasta tehdään ulkoministeriön ja suuren valiokunnan viimeisenä sanana selkeäsanaista ministeri berneriltä hän tuossa toteaa että meillä eduskunnassa on täysi mahdollisuus olla tekemättä ja kun

tästä esityksestä jota olette kovasti täällä puolustaneet nyt sitten täällä salissa tullaan äänestämään niin vielä silloin siinä vaiheessa kun äänestetään teillä jokaisella on mahdollisuus miettiä mitä olette tekemässä vai jätättekö sen tekemättä

arvoisa herra puhemies mielestäni tämä kabotaasimääritelmä kuitenkin selkeyttää sillä lailla tätä tilannetta että suomalaiset kuljetusyrittäjät niin suomessa kuin ja päinvastoin eurooppalaiset suomessa toimivat samoilla pelisäännöillä vielä haluan lukea tämän mistä tässä on nimenomaan kyse että kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan asetuksen nojalla kabotaasi toisen valtion sisäinen ajo on rajattu kolmeen kuljetukseen seitsemän päivän sisällä sen jälkeen kun ajoneuvo on kansainvälisessä kuljetuksessa saapunut suomeen minusta tämä on selkeä sääntö ja tällä systeemillä kun suomalaiset yrittäjät

kuuluu vai haluaako oppositio tähän kyseiseen periaatekysymykseen isoa muutosta ettei saisikaan vapaasti liikkua tässä nyt mennään samoilla pelisäännöillä ja tämä on tätä euta on se sitten hyvä tai ei mutta nyt ollaan siellä ja mennään niillä pelisäännöillä en usko että tässä mikään räjähdysmäinen harmaan talouden kuljetus taikka laiton kabotaasi lähtee liikkeelle tämän säännöksen voimaantulon jälkeen

arvoisa herra puhemies edustaja pakkaselle täytyy sanoa että oppositio ei varmasti halua sellaista sääntelyä että täällä maksellaan minkälaisia palkkoja hyvänsä on toki pakko palauttaa mieleen asia lähetettyjen työntekijöiden osalta jonka hallitus juuri torppasi nimenomaan kuljetusalalta kuljetusalalta te torppasitte juuri sen että tässä valvomaan lähetettyjen työntekijöitten palkka asioita samalla tavoin kuin esimerkiksi muilla sektoreilla olevia työntekijöitä kun edustaja pakkanen otti oikein pontevasti kantaa tässä parissa puheenvuorossa justiin tähän palkkausasiaan niin halusin nyt vain sanoa että oppositio ei sitä halua vaan halusi olla edistämässä maantiekuljetusten osalta nimenomaan sitä että täällä ajetaan reiluilla pelisäännöillä mutta se ei kelvannut hallitukselle nyt tämä tulee niin kuin jatkona vielä edustaja jalonen kiitos vastauksesta tuon asian minä kuulin teidän esittelyssänne ja myös jo aiemmin se on täällä toistettu nyt oli vain kysymys siitä minkälaisia sanktioita sitten tulee jos tämmöistä säätelyä ei ole noudatettu mikä sillä tilaajalla on on helppo ymmärtää mitä tilaajavastuulaki tarkoittaisi jos hallitus olisi tuonut tähän rinnalle myös sen että näissä tapauksissa missä tilaaja ei ole noudattanut sitä että on tarkistanut että on oikeus kabotaasiin olisi ollut samanlainen seuraamus kuin tilaajavastuulain rikkomisesta silloin oltaisiin oltu taas vähän lähempänä sitä että me voisimme olla yhtä mieltä mutta voitte olla

kuulla että oppositiostakin löytyy tukea järkeville esityksille edustaja ojala niemelä te ette näköjään ole kuunnellut tätä keskustelua hirvittävän tarkkaan te sanoitte

ja näistä kabotaasiasioista semmoisia asioita mitkä on tässä kuultu jo useaan useaan otteeseen ja mitkä ovat valiokunnan mietinnöstä selkeästi luettavissa kehotan tarkkaavuuteen ja anteeksi edustaja taimelalle ei tullut aikaisemmin vastattua tuosta tanskan tanskan tilanteesta valiokuntakuulemisessa ollaan kuultu että tanskan oikeudellinen tilanne sen haasteen etenemisaste on kuin suomella ja nämä ovat kaikki tietysti siis tulleet asiantuntijakuulemisessa esille eli kuten sanoin kaikkia ei ole voitu kirjoittaa tuohon mietintöön mietintöön ja ja se on kokonaiskuva ja kokonaiskuvasta edustaja kymäläinen te olette varmasti huomannut tämän kohdan tuosta mietinnöstä jossa luen sen uudelleen lukee johtopäätökset valiokunnan liikenne ja viestintäministeriöstä saaman perusteellisen selvityksen pohjalta valiokunta arvioi että esityksen mukainen lainsäädännöllinen ratkaisu on käytännössä ainoa ja väistämätön vaihtoehto tämänhetkisessä tilanteessa kiitos

puhemies on mielenkiintoista kuulla että opposition edustajat ovat menossa vaikka euroopan unionin tuomioistuimeen puolustamaan suomen etuja tässä tilanteessa josta me olemme saaneet korvapuustia jo monta vuotta sitten suomen lainsäädäntö on sääntöjen vastaista ja meillä ei ole mahdollisuutta enää potkia tätä vastaan vaan voimme tehdä kansallisia päätöksiä tätä kabotaasiliikennettä valvotaan paremmin sanktioidaan paremmin ja tehdään muitakin parannuksia kotimaisen tavaraliikenteen edistämiseksi mutta se että me ajaisimme suomalaista työtä alas ei pidä kyllä paikkaansa ettekö te näe mahdollisuutta siinä että suomalaiset kuljetusyrittäjät pääsevät myöskin eu ja eta maiden alueelle entistä paremmin ajamaan kabotaasiliikennettä

lyhyenä en oikein usko että suomalainen liikenneyrittäjä suomalaisilla työehdoilla toimivan työntekijän kanssa kovin suuresti voi puolan markkinoita

arvoisa herra puhemies edustajakollega vehkaperälle sen verran että tämä viittaus tästä eu tuomioistuimesta tuli varmasti minun käyttämästäni puheenvuorosta puheenvuorossani esitin sen niin että alan toimijoilta on jopa tullut suora viesti että tästä asiasta pitää hakea eu tuomioistuimelta päätös ja ja nyt sitten te käytitte puheenvuorossa ilmaisua että voiko olla totta että oppositio on tätä mieltä me olimme jo hallituksessa tätä mieltä

arvoisa herra puhemies valitettavasti edustaja ojala niemelä ehti lähteä täältä salista mutta hän hän todella voisi vaikka lukea minun puheeni sitten sieltä pöytäkirjasta että mitä minä sanoinkaan en en lainkaan niitä asioita mitä hän tuossa väitti edustaja kymäläiselle todella minä käytin tullin ja eurostatin lukuja ja ja teillä oli sitten sitten eri eri lukuja joita joita käytitte mutta sanoisin vielä tässä että yksi tällainen varmasti tarkistettu luku on se että vuonna kaksituhattaviisitoista tulli teki yhteensä liikenneturvallisuuteen kohdennettua tarkastusta joissa tarkistettiin myös liikenneluvat ja tässä lukumäärässä oli yhteensä laittoman kabotaasin epäilyä eli eli tässä tässä ehkä jotakin mittasuhdetta sitten myös ja vielä edustaja kymäläinen tosiaan vetosi tähän äänestykseen siinä toki jokainen voi sitten toimia haluamallaan tavalla tai mahdollisuuksilla mitä on meillä todella on mahdollisuus viedä tämä sinne eu tuomioistuimeen mitä oppositio tässä toivoo eli todella jos vielä muistutan tästä euroopan komissio pitää näitä

kansallisia eu asetusta tiukentavia määräyksiä euroopan unionin säännösten vastaisina ja ja sen vuoksi on haastamassa suomen eu tuomioistuimeen jos emme poista näitä omia määritelmiä tämä tämä on meidät ajanut todella tähän tilanteeseen että aiomme toimia tämän vapaan kilpailun määritelmien mukaan kuten eussa on ajateltu toimittavan
vastauspuheenvuorolta näyttäisi edustaja kymäläisen kohdalla
kiitos arvoisa herra puhemies todellakin tässä kuulin että edustaja myllykoski totesi että tämä on väärinkäsitysten maailmanennätysilta tai väärin ymmärtämisen maailmanennätysilta näin varmaan siltä osin onkin jos äsken ymmärsin tuon puheenvuoron oikein että edustaja kosonen totesi että että täällä salissa voimme vapaasti äänestää joko tämän hallituksen esityksen puolesta tai sitten vaihtoehtona euroopan tuomioistuimeen viemisestä näin oppositio ei ole kyllä suinkaan esittänyt

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään

päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies kyseessä on siis valiokunnan mietintö koskien esitystä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden seitsemäntoista alussa voimaan tulevaa yksityisistä turvallisuuspalveluista annettua lakia muutokset koskevat yksityisiin turvallisuuspalveluihin liittyvien lupaprosessien sujuvoittamista ja muutamia teknisluontoisia muutoksia yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö keskitetään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa voimaan tulevalla lailla yhteen ja samaan lakiin sisältää säännökset vartioimisliike järjestyksenvalvoja ja turvasuojaustoiminnasta siirtymäajan jälkeen järjestyksenvalvojatoiminnasta tulee elinkeinotoimintana luvanvaraista eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta ja turvasuojaustoiminta tulee eräiltä osin elinkeinona luvanvaraiseksi vartioimisliiketoiminta säilyy luvanvaraisena elinkeinona ja kaikkia näitä koskee jatkossa yksi yhteinen turvallisuusalan elinkeinolupa nyt käsittelyssä olevassa esityksessä on tavoitteena yksinkertaistaa joustavoittaa ja selkiyttää vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä säännöksiä ja pyritään täydentämään ja täsmentämään tätä vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta voimaan tulevaa lakia ehdotetut muutokset ovat pääosin teknisluontoisia vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi hyväksymiseen liittyviä lupamenettelyjä ehdotetaan kevennettäväksi hyväksymisviranomaisen suhteen eli tälläkin hetkellä voi toimittaa muullekin poliisilaitokselle hakemuksen mutta ainoastaan hakijan kotikunnan poliisilaitos sen hyväksyy ehdotuksen mukaan mikä tahansa poliisilaitos voi jatkossa toimia luvat hyväksyvänä ja peruuttavana viranomaisena valiokunnan käsityksen mukaan tämä tehostaa viranomaisten toimintaa joustavoittaa ja eri poliisilaitosten kuormitusta voidaan tasata nykyistä paremmin

hakemuksen jättäminen on tällä hetkellä tehtävä henkilökohtaisesti mutta jatkossa voidaan laittaa vireille sähköisesti tämä hakemus ja tällä pyritään samalla tavalla joustavoittamaan nopeuttamaan ja tehostamaan tätä prosessia tämä on sama poliisin lupahallinnossa tehty muutos kuin muutos passimenettelyyn aiemmin valiokunta kannattaa tätä sähköisen asioinnin mahdollisuuden lisäämistä ja sillä tavalla poliisien poliisien resurssien kohdentamista kuitenkin nähdään tärkeänä että hakija voidaan edelleen velvoittaa saapumaan poliisilaitokselle henkilökohtaisesti jos se on hallituksen esityksen perusteluissa mainituista erityisistä syistä tarpeen myös että hakemuksen jättäminen henkilökohtaisesti asioiden hoitamiseksi on edelleenkin mahdollista no sitten hallituksen esityksessä ehdotetaan vartijan tehtäviä ja toimialueita koskevaa sääntelyä eräiltä osin täsmennettäväksi eli vartija voi vartija voi ehdotetun muutoksen mukaan hoitaa tehtäväänsä vartioimisalueen ulkopuolella myös silloin kun on kyse vartioimisalueella suoritettavaa tehtävää tukevasta tai siihen muutoin liittyvästä vartioimistehtävästä tästä esimerkkinä on nähty elinkeinoluvan haltijan palveluksessa hälytyskeskuspäivystystä suorittavan vartijan tehtävä jolloin vartija välttämättä ole vartioimisalueella vaan välittää tiedon kohteen murtohälytyksestä tänne vartioimisalueen vartijalle ehdotetun muutoksen mukaisilla tehtävillä on kytkentä vartioimisalueeseen mitä valiokunta pitää välttämättömänä sen varmistamiseksi ettei uusi muotoilu johda tarpeettoman laajaan soveltamiseen sitten vielä asetuksenantovaltuuksia ehdotetaan täsmennettäväksi poliisihallitus voi lisäksi antaa laissa ja asetuksissa säädettyä tarkempia määräyksiä laissa määrätyistä koulutusten opetussuunnitelmista opetussisällöistä ja tuntijakaumista valiokunta puoltaa esitystä ja pitää sitä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tässä niin sanotussa henkilökorttilaissa esitetään lukuisia sisällöllisiä muutoksia ja tässä on kirjattu yksityiskohtaisia menettelyjä koskevia säännöksiä koska kysymyksessä on henkilöllisyyttä ja matkustusoikeutta osoittava asiakirja henkilökortti sisältää vahvana sähköisenä tunnistusvälineenä kansalaisvarmenteen mikä osaltaan edellyttää yksityiskohtaista sääntelyä

tavoitteena on saada henkilökorttilaki ja henkilökorttimenettely vastaamaan sähköisten palveluiden osalta tapahtuvaa yhteiskunnallista kehitystä eli mahdollistetaan henkilökorttihakemuksen sähköinen vireillepano ja myöskin tietyssä tilanteessa henkilökortin hakeminen sähköisesti ilman henkilökohtaista asiointia viranomaisessa kuten tällä hetkellä eli on tarkoitus yksinkertaistaa ja nopeuttaa menettelyä myös sillä että sairausvakuutustietoja ei enää merkitä henkilökorttiin tämä parantaa asiakaspalvelua ja viranomaistyötä tämä menettely vastaa pitkälti passimenettelyä sekä lainsäädännössä että käytännössä asiakirjat myönnetään samankaltaisessa menettelyssä ja samaa tarkoitusta varten passissa on siis myös tämä suora toimitus ja sähköinen menettely jo käytössä valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena että henkilökortti ja passimenettelyt ovat myös sähköisen asioinnin ja ja tämän korttien toimituksen osalta mahdollisimman samankaltaisia ja tästä passin sähköisestä hakemisesta sähköisestä asioinnista on saatu hyviä kokemuksia lailla kevennettäisiin poliisin lupahallintoa parannetaan asiakaspalvelua ja ja valiokunta pitää esitettyjä muutoksia johdonmukaisena jatkeena passimenettelyssä omaksutulle menettelyn keventämiselle valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutamin muutosehdotuksin ensin sähköisestä asioinnista ja siitä keventämisestä tämä tapahtuu tapahtuu sillä tavalla että jos hakijalle on henkilökorttihakemusta edeltävän kuuden vuoden kuluessa myönnetty passi tai henkilökortti ja hän on tuolloin asioinut henkilökohtaisesti niin hänelle voidaan esityksen mukaan myöntää henkilökortti kevennetyssä menettelyssä ilman hakijan asiointia viranomaisessa lisäksi edellytetään yli kahdentoista vuoden ikää edellistä henkilökorttia tai passia myönnettäessä ja sitä että on otettu nimikirjoitusnäyte passia tai henkilökorttia varten eikä suku tai etunimi ole muuttunut henkilökorttia haettaessa kevennetty menettely on passimenettelyyn verrattuna hieman laajempi koska henkilökortissa ei ole sormenjälkiä kevennetyn menettelyn käytön edellytyksenä on vahva sähköinen tunnistautuminen välineitä ovat pankkien tarjoamat verkkopankkitunnukset väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne ja teleyritysten mobiilivarmenteet jotka ovat laajasti hyväksyttyjä erilaisissa viranomaispalveluissa

esille että kaikilla henkilökortin hakijoilla ei ole mahdollisuutta tai osaamista asioida sähköisesti ja tämän vuoksi on tärkeää että on edelleen henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus valmis henkilökortti toimitetaan ehdotuksen mukaan suoratoimituksena suoratoimituksena henkilökorttivalmistajalta hakijalle kirjattuna kirjeenä tai vastaavana lähetyksenä ja kortti noudetaan yksityisen palveluntuottajan toimipisteestä kuten passimenettelyssä huhtikuusta kaksituhattakolmetoista alkaen valiokunta pitää tätä ihan myönteisenä kehityksenä mutta tätä kokonaishyötyä voidaan varmaan arvioida vasta kun malli on ollut pitempään käytössä henkilökorttien suoratoimituksesta edellytetään että lakiin otetaan passilakia vastaavia säännöksiä julkiseksi hallintotehtäväksi katsottavan tehtävän siirtämisestä yksityisille palveluntuottajille ja että siitä säädetään laissa täsmällisesti lähtökohtana on että henkilökortit toimitetaan poliisihallituksen hyväksymän palveluntuottajan välityksellä ja tämäkin sääntely vastaa siis tätä passilakia poliisihallituksen on huolehdittava siitä että koulutukseen ohjeistukseen ja turvallisuusjärjestelyihin panostetaan sekä viranomaisten että yksityisen palveluntuottajan osalta ja näin saadaan yhdenmukaiset käytännöt no sitten hakijan tunnistamisesta ja ulkomaalaisen henkilökortista elikkä valiokunta pitää tärkeänä että uudessa laissa säädetään hakijan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta nykyistä tarkemmin ja sitten ulkomaalaisen henkilökortista todetaan että ulkomaalaisen henkilökorttia koskevien säännösten täsmentäminen nykyisestä on tarpeen koska ulkomaalaisen henkilökortin myöntämisen edellytyksenä on että hakijalla on voimassa oleva oleskelulupa tai oleskelukortti taikka hakijan oleskeluoikeus on rekisteröity hakijalla tulee olla kotikunta suomessa ja edellytetään että tiedot rekisteröity väestötietojärjestelmään tavoitteena on ollut edistää osaltaan ulkomaalaisten kotoutumista koska henkilökorttia voi käyttää henkilöllisyyden osoittamiseen muun muassa erilaisissa asiointitilanteissa ja suomessa oleskelevien ulkomaalaisten asiointi helpottuu valiokunta on saanut myös selvityksen että vastaavan kaltainen uudistus on toteutettu ruotsissa hiljattain ja valiokunnan tiedon mukaan

ei ei ole havaittu järjestelmän luotettavuutta kyseenalaistavia seikkoja koska kyseessä on edelleen poliisin myöntämä henkilökortti ja hakijan henkilöllisyyttä on selvitetty monin tavoin sitten edustustoista vielä lyhyesti voimassa olevan lain mukaan ainoastaan poliisilaitos voi vastaanottaa henkilökorttia koskevia hakemuksia mutta tähän esitetään muutos että ulkomailla oleskeleva suomen kansalainen voi hakea jatkossa henkilökorttia suomen suurlähetystöltä lähetetyn virkamiehen johtamalta konsulaatilta tai muulta edustustolta jossa myönnetään passeja ja jossa ulkoasiainministeriö on oikeuttanut myöntämään henkilökortteja elikkä ulkomaan edustustot edustustot voivat jatkossa myöntää passin lisäksi henkilökortteja mikä helpottaa sitten ulkosuomalaisten asiointia henkilökortin saamiseksi mutta sähköinen asiointi ei ole valiokunnan saaman selvityksen mukaan vielä mahdollista kun tämä laki tulee voimaan henkilökortin epäämisestä sisällytetään nimenomaiset säännökset lakiin henkilökorttia voidaan käyttää matkustusasiakirjana vaikka se voidaan myös myöntää tietyissä tilanteissa ilman matkustusoikeutta ja edelleenkin siis jatkossa henkilökortti sisältää tämän kansalaisvarmenteen tämäkin valiokunnan mietintö on yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys on tätä samaa hallituksen ajamaa byrokratianpurkulinjaa ja tämähän mahdollistaa korkeakouluille joustavat mahdollisuudet yhteistyöhön opetuksessa nimenomaan kielten opetuksessa ja niiden tehokkaan hyödyntämisen tämä ensimmäiseksikin purkaa päällekkäisyyksiä ja mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä

toisekseen tämä tämä lakiesitys mahdollistaa harvinaisten kielten opetusmahdollisuudet ja sillä tavalla näiden resurssien erinomaisen hyödyntämisen ja kolmanneksi tässä vielä mahdollistuvat yhteiset verkko opetusmateriaalit jolloin sitten suurempi joukko taas pääsee hyödyntämään opetusmateriaaleja tässä on huomioitava että alakohtaiset kieliopinnot edelleen pysyvät eli tämä lakiesitys ei heikennä heikennä osaamista siltä osin eli tässä ei ole vaikutusta osaamistavoitteisiin tai tai sitten alakohtaisiin vaatimuksiin vaan tällä lakiesityksellä helpotetaan nimenomaan sitä että tämmöisissä yleisissä kieliopinnoissa ammattikorkeakoulut ja ja yliopistot pystyvät tekemään parempaa yhteistyötä ja siten meidän

arvoisa herra puhemies anneli jäätteenmäki europarlamentaarikkomme huhtikuussa osoitti maatalouden suuren byrokratiataakan brysselissä kaksikymmentäviisi metriä pitkällä viljelijöiden vuosittain täyttämällä lomakkeiden määrällä se on suuri määrä ja onkin huomattu ja tutkimuksissa todettu että oikeastaan viljelijöiden arki täyttyy valitettavasti paljolti lomakkeiden täyttämisestä noudattamisesta ja on niiden ympärillä tässä on paljon kyse poliittisesta tahtotilasta kuinka kuinka viljelijöitä kohtelemme ja minkälaista elämää työn taakkaa heille annamme tämä hallituksen esitys nimenomaan muuttaa kemikaalilakia siten ettei viljelijän joka on jo suorittanut kasvinsuojeluainelaissa edellytetyn kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon tarvitse enää hankkia ammattimaisen tuholaistorjujan pätevyyttä kuitenkin huomioitavaa että että nämä kasvinsuojeluainetutkinnon suorittaneet maanviljelijät vapautetaan tässä ja tämä on todella tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen kuten valiokuntakin lausunnossaan toteaa tällä hetkellä maanviljelijät eivät saa käyttää näitä ammattikäyttöön rajattuja jyrsijämyrkkyjä joista tässäkin on kysymys nyt se sitten siis mahdollistuu mutta täytyy huomioida että tämä on tosi pieni määrä viljelijöitä jotka tätä tulevat käyttämään eli joka tapauksessa se on pieni yleensä käytetään ihan ihan näitä